lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on kyse kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamisesta ja hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on helpottaa yksinkertaistaa kaavoitusta luvitusta sallia ja edistää markkinoiden toimivuutta kohtuullisen kannatettavia tavoitteita käyn tästä lakiesityksestä joitain yksityiskohtia läpi aloitetaan tuosta kaupan suuryksiköitten säätelystä vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee nyt kahdestatuhannesta neljääntuhanteen neliöön maakuntakaavassa ei enää jatkossa tarvitse osoittaa kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitusta keskusta alueilla ja sitten taas kun mennään muualle kaupan laatua ei tarvitse ottaa huomioon kun vähittäiskaupan suuryksikkö sijoitetaan keskusta alueen ulkopuolelle tämä siis väljentää merkittävästi mahdollisuuksia kaavoittaa ja rakentaa liikerakennuksia sinne missä ne ovat tarkoituksenmukaisia palveluitten

myös muille kuin enintään kaksiasuntoisille asuinrakennuksille eli merkittävää helpottamista maaseudulle rakentamiseen ely keskusten rooli on puhuttanut paljon viime vuosina nyt tuo ely keskusten rooli muuttuu konsultoivaksi jatkossa enää ohjaa kunnan alueidenkäytön suunnittelua ja rakennustoimen järjestämistä ely keskusten valvontavaltaa ja valitusoikeutta rajataan ainoastaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin asioihin ja vaikutuksiin

no vapaa ajanasunnot niitä tämän lakiesityksen perusteella voidaan nyt jatkossa helpommin muuttaa pysyvään asumiseen nimittäin laki antaa mahdollisuuden että kunta voi jatkossa osoittaa rakennusjärjestyksessään sellaiset kaavoittamattomat alueet joilla vapaa ajanasunto voidaan muuttaa pysyvään asuinkäyttöön ilman että tarvitaan edes poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ja kunnillahan on sitten muillakin alueilla mahdollisuus hakemuksesta

asemakaavoitetuilla alueilla missä monesti meillä on täydennysrakentamisen tarpeita mitkä mitkä edellyttävät kaavoituksen muutoksia ja hidas kaavoitus taas hidastaa täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tätä helpotetaan sillä tavalla että asemakaava voidaan jatkossa muuttaa myös vaiheittain eli voidaan tehdä se kaavamuutos koskien aina sitä kulloinkin rakentamisen tai täydennysrakentamisen tarpeessa olevaa aluetta ja sillä tavalla merkittävästi nopeuttaa nopeuttaa tätä kaavaprosessia ja jos yleiskaava taas on ilmiselvästi vanhentunut niin asemakaavan voi laatia tai sitä voi muuttaa jopa yleiskaavan vastaisesti eli ei edellytetä välttämättä aikansa eläneen yleiskaavan muuttamista vaan asemakaavan muutostyö voidaan käynnistää ripeämmin moninkertainen säätely se että eri lait ulottuvat koskemaan erilaisia asioita ja eri tavalla on rassannut suomalaisia

yleiskaavoissa on merkitty maa ja metsätalousvaltaisia alueita ja aiemmin on vaadittu maisematyölupa aivan tavanomaisille metsänhoito tai hakkuutoimenpiteille jatkossa maisematyölupaa ei yleiskaavoissa voida määrätä koskemaan metsänhakkuuta maa ja metsätalousvaltaisilla alueilla myös ranta asemakaava alueilla tuo suoraan lakiin perustuva maisematyölupavelvoite poistetaan ja sitä käytetään vain jos kaavan laatija eli kunta haluaa näin toimittavan jatkossa

maatalouden rakentaminen niin ikään helpottuu suunnittelutarveratkaisua ei enää tarvita maatilaan kuuluvalle rakennukselle jota tarvitaan maa ja metsätalouden harjoittamisessa sellaisia ovat esimerkiksi tuotanto ja varastorakennukset eläinsuojat metsätaloudessa käytettävät koneiden konesuojat tai puiden kuivatukseen ja varastointiin tarvittavat

tässä arvoisa puhemies tähän kyseessä olevaan nyt esiteltävään lakipakettiin sisältyvät muutokset mutta tämä ei ole suinkaan kaikki mitä asumista ja ja rakentamista koskien hallitusohjelman toteuttamiseksi tehdään kertauksen vuoksi mitä on tehty ja tapahtuu muissa lakiesityksissä maakuntakaavojen vahvistamisesta ympäristöministeriössä luovuttiin jo viime helmikuussa poikkeamistoimivalta siirrettiin kokonaisuudessaan kunnille huhtikuussa valituslupamenettelyn muuttaminen kattavaksi on valmisteilla oikeusministeriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä oikeusministeriö on jo nostanut valitusten oikeudenkäyntimaksuja kuluvan vuoden alusta

aivan valtavasti taas ylimääräistä pulinaa

totean vielä sen että jotkut odottivat jo että nyt tämän maankäyttö ja rakennuslain muutoksen yhteydessä toteutettaisiin esimerkiksi ympäristöluvituksen yhden luukun periaate mutta kuten edustajat hyvin tietävät niin lakimuutoksissa voi aina muuttaa ainoastaan niitä asioita mitä kulloinenkin käsiteltävä laki koskee näin ollen tuo yhden luukun periaate ympäristöön liittyvissä luvituksissa on oma projektinsa ja se on pantu liikkeelle ja ne lakimuutokset valmistellaan siten että ne tulevat voimaan samaan aikaan maakuntauudistuksen käynnistymisen kanssa

oikeastaan arvoisa puhemies tässä päällimmäiset uskon ja toivon että eduskunnalla on on halua tästäkin asiasta keskustella huolellisen valiokuntatyön pohjaksi ja minulla on mahdollisuus vajaan tunnin verran osallistua ja kuunnella tätä käytävää keskustelua

ministeri tiilikainen kehui että hallitus sujuvoittaa ja ja joustavoittaa itse näen suurimman osan näistä hallituksen esitykseen sisältyvistä asioista sellaisina että heikennetään yhdyskuntien suunnitelmallista kehittämistä heikennetään sitä että rakentaminen ja myöskin metsien hakkuut tapahtuvat koko kunnan ja koko yhdyskunnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti ihmettelen tätä hallituksen intoa suosia kaupan suuryksiköitä me viime viikolla kuulimme kun ministeri tiilikainen ja ja monet hallituspuolueiden kansanedustajat kehuivat että hallituksen energiastrategia on tärkeä läpimurto ilmastonsuojelussa tässä kaupan suuryksikköasiassa hallitus toimii aivan päinvastaiseen suuntaan käytännössä suosii sitä että kaupan kaupan alan suurimmat firmat pakottavat kansalaisia yksityisauton käyttöön

puhemies rakentamista ohjataan haja asutusalueilla suunnittelutarveratkaisun kautta eli rakennusjärjestyksessä kunnat määrittävät kyseessä olevat alueet käytäntö on kunnissa kuitenkin ollut kirjavaa ja monessa kunnassa rakentaminen on tehokkaasti estetty haja asutusalueilla tällä maankäyttö ja rakennuslain

muutoksella säätelyä väljennetään mutta kysynkin ministeriltä miten kuntia ohjeistetaan rakennusjärjestyksiä rakennusjärjestyksiä laadittaessa koska tämä käytäntö on erittäin kirjavaa ollut ja miten siitä saataisiin valtakunnan tasolla semmoinen tasapuolinen kaikkia kansalaisia kohtaan tasa arvoista

puhemies tämän uudistuksen osalta monet hälytyskellot soivat kuka tästä eteenpäin sitten valvoo niin sanottua yleistä etua kuka valvoo sitä että kuntien kaavoitus on lainmukaista ely keskuksilta tämä oikeus viedään ja aika suoraan on on sanottu että tulevaisuudessa tämä valvontatehtävä kuuluu kansalaisille ja kansalaisjärjestöille voidaanko tätä todella odottaa tavallisilta kansalaisilta ely keskukset ovat käyttäneet tähän saakka hyvin maltillisesti valitusoikeuttaan yhdeksän kymmenestä näistä valituksista on mennyt sellaisenaan läpi eikö tämä osoita juuri sen että tämä on ollut tärkeää ja välttämätöntä asiasisältöönhän tällä valituksella ei vaikuteta vaan siihen lainmukaisuuteen

puhemies tässä hallituksen esityksessä on monia kohtia jotka vievät kansan valtaosan toiveita eteenpäin edistetään sujuvampaa hallintoa yrittäjyyttä normien purkua hallintokulujen vähentämistä unohtamatta kuitenkaan ympäristöarvoja joka joka on sitten se toinen näkökulma tässä ja uskon että aika aika hyvin tässä on pystytty yhdistämään nämä keskenään osittain kilpailevat näkökulmat virkamiesten ja kuntien roolista tässä käytettiin jo puheenvuoro virkamiehet tekevät myös kunnissa virkavastuulla töitä heidän on noudatettava lakia ja siinä ei ole mitään vaihtoehtoja lakia noudatetaan ja ja minä ainakin luotan suomalaisiin virkamiehiin ja heidän osaamiseensa ministeri

vapaa ajanasuntojen muuttamisesta pysyvään käyttöön

puhemies tiedustelen arvoisalta ministeriltä miksi yleiskaavaa ei voi käyttää suoraan rakennusluvan perusteena tiiviin ja kaupunkimaisen rakentamisen yhteydessä miksi vain maaseutu ja haja asutusalueet toinen kysymykseni liittyy siihen miten esitys vaikuttaa suunnittelujärjestelmän ohjaavuuteen ja miten kokonaisohjaus ja valvonta kuten edustaja myller toi esiin toteutuvat kun ely keskusten asemaa näin heikennetään kolmas kysymykseni liittyy siihen miten varmistatte sen että rantarakentaminen ei riistäydy käsistä ja lopuksi kiitoksen sana kiitän hallitusta siitä että aurinkopaneelien asentaminen yhdenmukaistuu

rouva puhemies nämä hallituksen esityksen uudistukset ovat erittäin tärkeitä ja ja niiden kautta nimenomaan yritysten toimintaedellytykset paranevat rakentaminen vauhdittuu ja kunnat voivat paljon sujuvammin kehittää toimintojaan ja ja tarvittavia tilojaan kuntien mahdollisuus reagoida nopeammin rakentamistarpeeseen ja alueiden kehittämiseen paranee huomattavasti uudistuksella kunnat saavat siten lisää päätösvaltaa oman alueensa kehittämiseen jossa he ovat nimenomaan asiantuntijoita ja maankäytössä ja rakentamisessa tämä on hyvä asia arvoisa ministeri varmaan tämä uudistus on iso asia mutta kaiken kaikkiaan maankäyttö ja

rakennettu paloittain ja uudistettu paloittain ja tässä oli myöskin suuremmat odotukset että tehtäisiin kokonaisuudistus jossain vaiheessa itse lämpimästi toivon että seuraava vaihe on nimenomaan maankäyttö ja rakennuslain kokonaisuudistus

värderade talman tässä puhutaan paljon sujuvoittamisesta ja helpottamisesta missään ei kuitenkaan puhuta näissä perusteluissakaan paremmasta ympäristöstä tai kestävämmästä yhdyskuntasuunnittelusta kestävämmistä yhdyskunnista nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia asioita se että nyt on kieltämättä paikoitellen haastavaa luvituksen kanssa ei välttämättä tarkoita että vaatimusten poistaminen olisi se ratkaisu ongelma on nähdäkseni myös se että kunnilla on hyvin erilaiset resurssit joillekin tämä nyt ehdotettu muutos ei varmaankaan ole ongelma joillekin se saattaa hyvinkin olla joillakin on tuntemusta esimerkiksi rakennussuojelusta joillain ei näettekö ministeri tiilikainen että kuntien erilaiset lähtökohdat erilaiset koot erilaiset asiantuntemukset

arvoisa puhemies ministerille kiitokset tästä esittelystä ja kiitos tästä lakiesityksestä kaikkinensa tämä on erittäin tervetullut ja toivottava esitys kahteen asiaan jäivät nyt tästä ministerin esittelystä pois ensimmäiseksi nämä pienet rakennelmat ja rakennukset joita voidaan rakentaa ilman rakennuslupaa haja asutusalueille miten tässä esityksessä nyt on tarkoitus viedä tämä asia läpi ja toinen on sitten tämä kauppojen suuryksiköitten neliöraja joka nousee siitä kahdestatuhannesta neliöstä neljääntuhanteen neliöön sille haluaisin kuulla enemmän perusteita miksi tämä on tuplattu onko tässä taustalla sitten näitten tyhjien neliöitten käyttöönottaminen vai vai mikä tässä on tarkoitus
arvoisa puhemies on muistettava että tänään kaavoitettava ja rakennettava yhdyskuntarakenne vaikuttaa vuosikymmeniä eteenpäin ja aiheuttaa vaikutuksia niin ilmastopäästöihin kuin ihmisten tänään ja myös huomenna kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun lainsäädännön muutosten ainoana näkökulmana ei pitäisikään olla vain sääntelyn purkaminen valitettavasti se tuntuu nyt olevan tämän lakiesityksen johtava näkökulma ei kestävä yhdyskuntarakenne kestävä rakentaminen arvoisa puhemies lausunnot lakiesitykseen ovat olleet hyvin kriittisiä ja toivon että valiokunta ottaa niitä huomioon erityisen kriittinen asia on kaupan suuryksiköiden sijoittautumisen huomattava vapauttaminen ja tätä peltomarkettien suosimista ja ja pienten kauppojen toimintaedellytysten alasajoa seuratessa tulee melkein ikävä

todella suuri kiitos ministerille ja ja ympäristöministeriölle siitä että tätä asiaa on saatu vihdoinkin vietyä vihdoinkin vietyä todella paljon eteenpäin nämä esitykset mitkä tässä maankäyttö ja rakennuslaissa ovat ovat kaikki sellaisia kohtia joista on puhuttu todella paljon ja joita on odotettu nyt saadaan tuloksia aikaiseksi meidän hallitusohjelmamme yksi isoimmista asioista on byrokratian purkaminen ja nyt ympäristöministeriö on saanut kyllä kaikkein eniten siinä tuloksia aikaiseksi

suunnittelutarveratkaisuasia valtavan iso asia ja maisematyöluvat ja monet muut tämmöiset asiat ja nyt sitten haluaisinkin kysyä ministeriltä mikä on teidän mielikuvanne siitä kuinka paljon tämä kokonaisuudistus järkevöittää kuntien ja eri viranomaisten tekemistä

puhemies koska rakentamisen volyymi on suomessa ollut viime vuosina laskussa on valtion syytä etsiä uusia toimenpiteitä joilla rakennussektoria voidaan vilkastuttaa ja myös kotimarkkinoita elvyttää viittaan siihen mihin todennäköisesti edustaja turunenkin viittasi omassa puheenvuorossaan nimittäin pari vuotta sitten ruotsissa tuli voimaan lainsäädäntö jolla kevennetään rakennuslupamenettelyä entisestään tämä uusi laki siellä mahdollistaa enintään kahdenkymmenenviiden neliömetrin suuruisen ja neljän metrin korkuisen ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetun lisärakennuksen rakentamisen ruotsissa lempinimellä attefallshus kulkevan lisätalon rakentamiseen ei tarvitse hakea rakennuslupaa vaan tehdään pelkästään kirjallinen ilmoitus rakennuslautakunnalle tästä asiasta jätin toimenpidealoitteen kaksituhattaneljätoista ja samoihin aikoihin keskustakin otti asian esille norminpurkulistallaan kysyisin mihin tämä asia on jäänyt
vielä yksi puheenvuoro ennen ministeri tiilikaista

puhemies rakentaminen kannattelee meidän hienoista talouskasvuamme ja täytyy antaa kiitosta ministeri tiilikaiselle erinomaisesta työstä sääntelyn purkamisessa maankäyttö ja rakennuslaissa luotetaan jatkossa entistä enempi kuntien virkamiehiin ja kuntapäättäjiin se on oikea suunta kaupan kilpailua lisätään kylärakentamista helpotetaan rantarakentamista helpotetaan myös maatalouden rakentamiseen tuodaan järkeviä joustoja ja mikä tärkeää myös elyjen rooli muutetaan konsultoivampaan suuntaan niin että toinen virkamies ei enää keskity toisen virkamiehen päätöksistä valittamiseen vaan siihen että asiat etenevät joutuisasti

miksi tämä on rajattu vain kaavoittamattomalle alueelle miksi se ei kohdistu myös kaavoitetuille rantarakentamisen alueille

arvoisa puhemies ennen kuin unohtuu aloitan tästä heinosen viimeisestä kysymyksestä miksi vain kaavojen ulkopuolisille alueille no itse asiassa määritetään se mitä rakennetaan ja missä ja siitä poikkeaminen on taas annettu kunnille mahdolliseksi tässä poikkeamistoimivallan siirron yhteydessä eli se tulee sitä kautta mahdolliseksi mutta se vaatii tapauskohtaista harkintaa koska kunta on itse sen kaavan vahvistanut ja siitä poikkeaminen on nyt kunnan käsissä sen sijaan kaavoittamattomilla alueilla tämä vapaus tulee nyt vahvempana yritän käydä läpi näitä joitain esille nousseita kysymyksiä edustajat turunen ja östman ottivat tämän pienehköjen piharakennusten alle kaksikymmentäviisi neliötä tai sinne päin aseman esille se on itse asiassa niin että kunta voi tänä päivänä rakennusjärjestyksessään päättää mitä niille tehdään ja mitä ei kun ajatus on että puretaan normeja eikä lisätä niitä niin jo nyt kuntien käsissä olevaa juttua ei ole tarkoituksenmukaista ruveta säätelemään lailla toivon että tulevat hyvät valtuutetut käyttävät tässä sitä demokraattista ohjausvaltaa kunnissa missä tätä tarpeellisena pidetään lähdetään muuttamaan noita rakennusjärjestyksiä

edustaja aalto kysyi miksi yleiskaava vain maaseudulla voi olla rakentamisen pohjana tietysti taajama alueilla ja kaupungeissa missä rakentamispaine on suurta ja on suurempi tarve sijoittaa yhteen erilaisia toimintoja on edelleenkin perusteltua että laaditaan sitten asemakaava missä tarkemmin määritellään sen sijaan maaseudulla meillä ylipäänsä ei hirvittävästi ole ongelmana se että rakennetaan liikaa vaan pikemminkin se että rakennetaan liian vähän

tehneet rantayleiskaavat joissa on osoitettu se rantarakennusoikeus ja tämähän ei tuo siihen muutoksia varmasti siellä missä painetta on viisaat kuntapäättäjät elleivät vielä ole tehneet tekevät näitä yleiskaavoja jatkossakin sitten edustajat torniainen ja korhonen kyselivät tätä jatkoa todellakin voin oikeastaan vastata kysymyksiinne että toiveenne kuullaan nimittäin niin kuin tilkkua tilkun päälle ja muuteta tätä maankäyttö ja rakennuslakia pala kerrallaan vaan nyt seuraava juttu on nimenomaan se että käynnistetään se kokonaisuudistuksen valmistelu se edellyttää tietysti huolellista pohjatyötä mutta olen valmis panemaan sen

edustaja adlercreutz kantoi huolta siitä että kun on erilaisia ja erityyppisiä kuntia niin joillekin nämä muutokset voivat olla todella tervetulleita ja sopia hyvin mutta epäilitte sitä riittääkö kaikkialla resurssit tai osaaminen nyt tässä maassa on onneksi vielä kuntien välinen yhteistyö sallittua ja se tulee olemaan muuten jatkossakin sallittua esimerkiksi kunnat voivat yhdessä järjestää isommilla alueilla rakennusvalvontaa jolloin pystytään osaamista kokoamaan ja myös tätä kautta sitä osaamista tämän

no sitten näistä kaupoista joku esitti kriittisiä huomioita että nyt peltomarkettien rakentelu sitten kiihtyy ei se automaattisesti mihinkään kiihdy nyt vapautetaan annetaan mahdollisuuksia ja yhtä lailla niitä aiempaa isompia kauppoja voidaan sijoittaa sinne kaupungin keskustaan mihin ihmiset pääsevät kävelemällä ja se on ollut aikaisemmin rajoitettua nyt ei enää eli ei tämä kauppojen rakentamisen vapauttaminen tarkoita automaattisesti että niitä kauppoja johonkin jontkaan ruvetaan rakentamaan vaan sinne missä se on liiketoiminnallisesti järkevää ehkä kaupat ovat parhaita arvioimaan sitä missä asiakkaat parhaiten saavuttavat ne tarjolla olevat palvelut

kuinka paljon tämä nyt sitten järkevöittää

oikeastaan tuon kokonaisuudistuksen valmistelussa joka käynnistyy on hyvä katsoa nyt sitten minkälaisen vastaanoton nämä nyt tehtävät esitykset saavat ja mitä ne käytännössä tarkoittavat jotta sitten pystytään arvioimaan minkälaisia käytännössä ponnistettuja muutostarpeita tähän lainsäädäntöön

puhemies kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen on yksi keskeisimpiä asioita joita hallitus normien purussa voi saada aikaan kyse on kuluttajalähtöisestä politiikasta joka lähtökohtaisesti sallii eikä estä se edistää markkinoiden toimivuutta ja mahdollistaa ympäristön monimuotoisemman ja sujuvamman kehittämisen ja samalla se helpottaa kustannuspaineita suomi on asujalle ja kuluttajalle kallis ja usein kieltojen maa mitä tulee tähän suuryksikkösääntelyyn suomessa vähittäiskaupan sääntely on oecdn tutkimusten mukaan euroopan tiukimpien joukossa se haittaa elinkeinojen kehittymistä ja sekin itsessään nostaa kustannuksia ja haittaa kilpailua kyllä tämä vapauttaminen on luonteva jatko myös kauppojen aukioloaikojen vapauttamiselle

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ympäristöministerille ja ympäristöministeriölle tästä lakiesityksestä tässä on pieniä asioita asioita joita on helpotettu kuten nämä aurinkopaneelit ja maisematyöluvat mutta tässä on erittäin merkittäviä isoja asioita maaseuturakentamisen osalta juuri tämä suunnittelutarve alueratkaisujen muuttaminen meillä on pirkanmaallakin semmoisia kaupunkeja ja kuntia tällä hetkellä että koko maaseutu katsotaan jo kaavan lievealueeksi eli suunnittelutarve alueeksi toivottavasti tätä kautta kunnat muuttavat asennettaan ja katsovat että maaseudulle on mahdollista rakentaa kun annetaan se mahdollisuus itse kunnalle ja myös niille luottamushenkilöille tehdä se päätös siellä tosi hyvä jos tämä niin sanottu haitallinen yhdyskuntakehitys käsite lähtee pois sieltä suunnittelutarveratkaisun valikoimasta ja lähdetään todellakin katsomaan kestävää kehitystä ja kestävää rakentamista sinne maaseutualueille lisäksi tässä on hyviä asioita myös maakuntakaavojen suhteen pohdinkin tässä kuinka ministeri katsoo että voidaan ottaa käyttöön jo tällä hetkellä suunnittelussa oleviin tai valmistumassa oleviin maakuntakaavoihin näitä uudistuksia

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys helpottaa yksinkertaistaa ja sallii ja edistää markkinoiden toimivuutta ja nimenomaan ilmastostrategiaa energiastrategiasta viime viikolla puhuttiin ja tässä on yksi konkreettinen toimenpide kuinka nyt edistämme sen toteutumista kun aurinkopaneelien ja keräimien luvitus helpottuu kaupunkialueilla

todella kunnissa on edelleen suuria eroja ja ne voivat toimia edelleen kuinka haluavat mutta mutta tämä kyllä tuo painetta siihen että annetaan lisää vapautta ihmisille asua ja toimia siellä missä haluavat tässä on nimenomaan kysymys luottamuksesta ja sallimisesta

arvoisa rouva puhemies tämä esitys on ehkä tämän vaalikauden merkittävimpiä uudistuksia jolla on vaikutus pitkälle tulevaisuuteen joten tästä ei voi muuta kuin onnitella jos katsoo yhtä sellaista kokonaisaluetta josta kansalaisilla on ollut merkittävää huolenaihetta niin se on juuri tämä kaavoituksen ja siihen liittyvien rakennuslupien hankala saaminen ja tämä monimuotoisuus sieltä on yksinkertaisuus kaukana ja vaihtelevuus on suurta voi jopa olla että tulevaisuudessa tämä on kiitellyin uudistus jonka tämä hallitus on pystynyt tuottamaan oikeuslaitos kiittää kaupunkisuunnittelijat kiittävät kunnat kiittävät elinkeinoelämä kiittää ja kaupan keskusliikkeet kiittävät tämä on loistava esitys minä vuolaasti näin itsenäisyyspäivän hurmassa vielä kiitän tätä esitystä

arvoisa rouva puhemies minäkin haluan onnitella ministeri tiilikaista erinomainen esitys joitain pieniä yksityiskohtia kaupan suuryksikkö neljätuhatta jos ja kun varsin usein siihen liittyy muita erikoisliikkeitä niin laajeneeko tämä neljäntuhannen silloin vai koskeeko se päivittäistavarakauppaa tai sitä rakennusta koska näissä uusissa kaupan suuryksiköissä voi olla kymmenittäin erikoisliikkeitä siinä toisessa tai jopa alimmassa kerroksessa onko toistaiseksi tehty arviota kuinka paljon tämä alentaa rakentamisen kustannuksia kansantalouden tai rakennuttajan taholla arvioni mukaan merkittävästi se nopeuttaa rakennusaikoja vähentää valitusriskejä ja sitä kautta sujuvoittaa koko prosessia arvioni mukaan tällä voi olla kansantalouden tasolla

maankäyttö ja rakennuslain muuttaminen on erittäin tervetullut lakiuudistus jos halutaan tämä maa nostaa laman suosta ylös niin se tarkoittaa että rakentamista pitää saada lisää on aivan oikein että byrokratiaa puretaan ja kunnille annetaan päätösvaltaa omissa asioissaan mahdollisimman paljon kaavoitus on maaseudun kehittämiselle yksi sellainen tekijä on ollut jatkuva jarru nyt tätä karsitaan vahvalla kädellä pois ja siitä erikoinen kiitos ministeri tiilikaiselle rohkea teko ja tällä tiellä pitää jatkaa pitää muistaa sekin tosiasia maaseudulle rakentaminenhan tapahtuu pääasiassa käyttämällä rakennusmateriaalina puuta ja sehän on on erittäin hyvä ympäristöteko koska betonia käytetään vähemmän jokainen omakotitalo vie noin sata mottia tai kiintokuutiometriä hyvälaatuista suomalaista puuta ja se säilyy sillä paikalla vuosikymmeniä se samalla toimii tämän ilmastotavoitteen mukaisesti erittäin hyvänä hyvänä ilmastotekona kun rakennetaan

rantarakentamista helpotetaan ja sinnehän lähes poikkeuksetta kaikki rakennukset tehdään

puhemies tämä maankäyttö ja rakennuslakiuudistus on erittäin tervetullut kiitos siitä ministeri tiilikaiselle ja koko hallitukselle on johdonmukaista työtä hallituksessa sujuvoittaa säädöksiä ja muuttaa asennetta niin että jälleen lähdetään luottamaan kansalaisiin suomalaisiin paikalliseen päätöksentekoon ja kuntiin ja sillä tavalla saadaan myöskin vauhtia meidän investointeihimme ja meidän rakentamiseemme täällä on ollut epäilyjä että esimerkiksi lähdettäisiin liikaa rakentamaan mutta se ei todellakaan ole pelkona se on aivan selvää sinne rakennetaan aivan liian vähän ja sitäkin vähää on nykyisillä säädöksillä pyritty estämään nyt sille annetaan mahdollisuus tämä on erittäin tervetullutta myös se että kesäasuntoja kakkosasuntoja osa aika asuntoja saa nyt muuttaa helpommin vakituisiksi asunnoiksi on äärimmäisen hyvä päätös tarpeettomasta byrokratiasta päästään tässäkin eroon ja annetaan ihmisille mahdollisuus asua siellä missä he ihan oikeasti ja aidosti itse haluavat asua eikä hallinto määrää siitä erittäin hyvä uudistus

sääntelyä puretaan silloin kun se on tukahduttanut kehittämisen elinvoiman ja maan tasapuolisen kohtelun suuret kiitokset ministeri tiilikaiselle siitä että te olette ministeriössänne tarttunut tähän byrokratianpurkuun vahvasti nyt on konkretiaa lihaa luiden ympärille annetaan vastuuta sinne paikallisille toimijoille kunnille missä on tuntemusta ja tietämystä siitä alueesta kuinka ihmiset siellä haluavat elää minkälaista elinvoimaa se tarvitsee minkälainen on elinkeinorakenne ja niin edelleen tämä on todella hyvä uudistus mikä nyt tehdään

se että kunnille lisätään vastuuta näistä alueista on todellakin sellainen kohta johon johon tulee kiinnittää huomiota toivon että myös valiokunta käsittelyssään tähän tähän maatalousrakentamisen helpottamiseen kiinnittää huomiota meillä on paljon alueita jotka tähän alueeseen lasketaan kuntien sisällä ja jotka ovat täysin maaseutua mutta joilla on ollut suuria ongelmia nimenomaan maatalousrakentamisen suhteen loppuun vielä tästä valitusoikeuden rajaamisesta ely keskuksilta aivan oikea päätös kyllä kunnissa tiedetään mitä siellä rakentaa halutaan ja sieltä sitä arviointikykyä kyllä löytyy kiitos

rouva puhemies minäkin yhdyn kiitoksiin erityisesti juuri tästä vapaa ajan asuntojen käytöstä olen itse aikanaan maistraatin henkikirjoittajana ja väestökirjanpitäjänä saanut todella paljon palautetta ja tämä on erittäin hieno asia mutta olisin kysynyt ministeriltä puhuitte tuosta valituslupamenettelyn muuttamisesta joka on nytten yhteistyönä oikeusministeriön kanssa siitä tulee myös hyvin paljon palautetta erityisesti yritystoiminnan ja isojen hankkeiden kohdalla saattaa olla niin että yhdelläkin kunnallisvalituksella se hanke saadaan pysähdyksiin olisin kysynyt onko mitään linjauksia olemassa vielä ja ja mitään aikatauluja niitä kovasti toivotaan on ymmärrettävää että asioista pitää voida valittaa mutta on juuri sitä ongelmatiikkaa että yksikin ihminen voi pitkäksi aikaa saada sen hankkeen pysähdyksiin

tässä on moni edustaja vedonnut siihen että kyllä kunnissa tiedetään no toisaalta kyllä me varmasti kaikki tiedämme että kunnissa aina joskus myös harkinta pettää ja kaavoituksessa tunnemme kaikki ratkaisuja jotka eivät sitten pidemmän ajan kuluessa ole kestäviä kittilä on tästä kunnallisen harkinnan pettämisestä se kaikkein kauhein esimerkki tällä hetkellä ottaisin esille yhden asian mitä en tässä keskustelussa ole huomannut vielä mainittavan nimittäin kun nyt hallitus haluaa helpottaa vapaa ajan asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi toisaalta me olemme juuri tiukentamassa asuntojen ja ylipäätänsä rakentamisen energiatehokkuusnormeja onko hallituksessa ylipäätänsä ajateltu sitä miten helpotettu kesämökkien muuttaminen

arvoisa rouva puhemies nyt on kyllä helppo keskustan kansanedustajana kuunnella kun tervejärkinen keskustalainen ministeri esittää erittäin tervejärkisiä hyviä esityksiä yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen helpottamiseen

tehdä ely keskuksessa niitä ei tehdä ympäristöministeriössä helsingissä tämä on aivan erinomainen esitys ja toivottavasti täältä eduskunnasta lähtee viesti kaikille kansalaisille että nyt annetaan mahdollisuuksia tehdä ja toimia ihmettelen kovasti tätä punavihreän opposition pelkoa pelkoa ja huolta meillä on uskoa ja luottamusta täällä hallitusryhmissä kyllähän on kuitenkin hyvä mainita se että kunnissa toimitaan virkavastuulla sekä viranhaltijat että luottamusmiehet toimivat virkavastuulla eivät fiilispohjalta tämä on hyvä lisätä mutta kysyisin vielä ministeriltä kuten edustaja lehtikin mitä positiivisia talousvaikutuksia tällä voisi olla jos kauppa vilkastuu rakentaminen vilkastuu

puhemies hallituksen yksi viidestä strategisesta alueesta on todella uudet toimintatavat parempi täytäntöönpano kokeilutoiminta digitalisaatio ja normien sujuvoittaminen kyse on todellakin tarpeettomien normien purkamisesta lupamenettelyjen sujuvoittamisesta ja myöskin valitusmenettelyn järkevöittämisestä jotta voidaan helpottaa kansalaisten arkea ja jotta voidaan edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä minusta tämä on erittäin tärkeä asia ja on tärkeää että me kansanedustajat olemme tässä mukana kun me tapaamme ihmisiä keskustan hyvin aktiivisesti viemässä viestiä viestiä eteenpäin todellakin kuten edustaja laukkanen sanoi tässä pitäisi ministeri tiilikaiselle antaa tunnustus ehkä ehkä oikein mitali näin itsenäisyyspäivän alla sillä hän on toiminta alueellaan myöskin maatalousministeriössä tehnyt hyvin määrätietoista työtä tästä arvoisa puhemies on puhuttu aina byrokratian purkamisesta sitten on lopulta levitelty käsiä kuten viime vaalikaudellakin ei saatu mitään aikaan mutta nyt on tekemisen meininki tässäkin

arvoisa puhemies minäkin osaltani toivon ja pidän välttämättömänä että valiokuntakäsittelyssä tämä asia hyvin selvästi avataan mitä mikäkin tarkoittaa täällä salissa nyt ehkä on vähän tämmöinen euforinen ja tästäkin asiasta pitää todella ottaa ottaa selkoa ennen kuin näitä ihastuksen ilmauksia päästelee nyt on todellakin kysymys siitä miten yhteensovitetaan erilaisia intressejä ja myöskin siitä valvotaanko sitä että että lainmukaisesti näitä intressejä on yhteensovitettu

todellakin tämän esityksen osalta on aihetta kiitoksiin hallitukselle rakentamisen rooli talouden kasvussa on kiistaton ja nyt toteutettavat toimet ovat tärkeitä vipuja tähän kasvuun ja sen edistämiseen byrokratiaa puretaan normeja puretaan hallintokulut kevenevät ja lupamenettelyjä sujuvoitetaan monessa asiassa mennään siis suuntaan joka antaa mahdollisuuksia tehdä paikallisia ja alueiden tarpeita tukevia ratkaisuja tämä valvonta ja kontrolli joka nykylaissa on olemassa on johtanut siihen että alueita on kohdeltu eriarvoisesti esimerkiksi ely keskusten ratkaisut ovat johtaneet siihen että jollain alueella on voitu toteuttaa tietynlaisia ratkaisuja ja toisella alueella ei tämä on tämä on kestämätön kestämätön tie tarvitaan tasapuolisuutta näissä asioissa kuten edustaja leppä totesi niin tässä on kyse myös asennemuutoksesta mutta mielestäni ei voida olettaa itsestäänselvästi että tämä olisi asennemuutos huonompaan suuntaan elikkä asennemuutos siihen suuntaan että moraali rapautuisi tai että siirryttäisiin vastuuttomampaan käytäntöön kestävä yhdyskuntarakenne on asia josta ei ole tarpeen tinkiä ja edelleenhän on niin että maankäyttö ja rakennuslaki velvoittaa virkamiehiä toimimaan niiden periaatteiden mukaisesti

arvoisa rouva puhemies rakentamista helpotetaan ja täällä kehotetaan luottamaan kuntien päätöksentekoon toki luotan varmasti vapaa ajanasuntojen rakentamisen osalta mutta entäs sitten jos mennään vähän pidemmälle näissä ajatuksissa kuten louhosten ja logistiikka alueitten hallitsemattomiin perustamisyrityksiin ja niihin mitä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tapahtuu paljon täällä pääkaupunkiseudulla on valmiiksi kaavoitettuja tai eri kaavavaiheissa olevia teollisuus ja logistiikka alueita yli kaksituhatta hehtaaria pelkästään pääkaupunkiseudulla ja silti täällä kovasti tällaisia logistiikka alueita halutaan synnyttää lisää ja kuitenkin niitten suurin tarkoitus on mahdollistaa tämä tarpeeton kivilouhinta ja se on erityisesti haitallista jo olemassa olevalle asutukselle nimittäin se louhos voi olla vuosikymmeniä samassa paikassa

puhemies arvostamani edustaja laukkanen täällä luetteli pitkän liudan tahoja jotka kiittävät minä lisäisin vielä yhden elikkä tärkeimmän äänestäjätkin tulevat kiittämään tätä ratkaisua me olemme tottuneet vuosikymmenten ajan siihen että erityisesti ympäristöministeriön hallinnonalalla on erilaista säädöstä toisensa perään tehty millä on ainakin vaikeutettu elinkeinotoimintaa asumista ja rakentamista nyt on todellakin toinen suunta ja kiitoksia ministeri tiilikainen olette määrätietoisella tavalla toteuttanut hallituksen ohjelmaa tämä kärkihankehan byrokratian purkaminen ja siihen liittyvät säädösten keventämiset niin kuin täällä edustaja lehti sanoi tulee olemaan myöskin kansantalouden kannalta tärkeää toimintaa se vauhdittaa talouskasvua ja ennen kaikkea antaa mahdollisuutta sitten tämän tämän yhteiskunnan vahvistumiselle täytyy vähän ihmetellä vihreitten ja sdpn puheenvuoroja kun teillä on tällainen kaipuu menneisyydestä ja holhousyhteiskunnasta se päällimmäinen asia kun pitäisi luottaa ihmisiin ja luottaa siihen että kyllä järkevällä tavalla suomalaiset virkamiehet myös kunnissa asioita hoitavat

kokonaisohjaus ja valvonta toteutuu kun ely keskusten asemaa näin heikennetään aina kun puhutaan siitä että ihmisen pitää saada päättää juuri se paikka missä hän tahtoo asua niin se kysymys ja se vaade pitää sisällään myös sen toisen vastuupuolen miten se järkevä

arvoisa puhemies itse vielä palaisin tähän vapaa ajanasuntokysymykseen kun ihmiset haluavat muuttaa vapaa ajanasuntoja ympärivuotiseen käyttöön sopivaksi ja kysyn ministeriltä olenkohan käsittänyt oikein että kun tämä kuitenkin tapahtuu rakennusjärjestyksen kautta ainakin tämän hallituksen esityksen mukaan niin miten käsitellään kaavoitetulla alueella olevia vapaa voidaanko nyt tämän lain mukaan kun tässä on kiitelty paljon tätä tätä normienpurkua olettaa että tämäkin tapahtuu sitten hyvin yksinkertaisesti ja ihminen saa tämän luvan ettei tarvitse kunnan lähteä kaavamuutosta tekemään koska eihän kunta tule sitä tekemään parin kolmen rakennuksen takia miten tämä asia on tulkittavissa ainakin itse toivon että oman tulkintani mukainen olen tietenkin tämmöisen yksinkertaisen rakennusluvan kannalla niin valiokuntakäsittelyssä ainakin pohdittaisiin yhdessä voidaanko sitä muuttaa juuri tähän suuntaan kuten julkisuudessa on annettu ymmärtää

helpottuu se tulee ilman muuta vaikuttamaan myöskin talouskasvuun ja kehitykseen toki alueellisia eroja eroja tulee varmaankin olemaan johtuen siitä että rakennuksia tehdään yleensä tarpeeseen kun täällä oppositiopuolueet erityisesti ovat nostaneet esille tämän

koskevan sääntelyn purkamisen niin minä en olisi siitä lainkaan huolestunut uskon niin että kaupat tekevät sellaisia ratkaisuja jotka ne katsovat järkeviksi ja ja jotka perustuvat aina asiakastarpeeseen lisäksi tämä ely keskusten roolin rajaaminen näissä valitusasioissa on tervetullut asia ja tulee myöskin osaltaan helpottamaan oikeusistuimissa olevaa työpainetta koska siellä jatkuvasti näistä asioista

arvoisa rouva puhemies myös itse kiitän ministeriä hyvästä esityksestä ja toivon että valiokuntakäsittelyn aikana näihin esille nousseisiin kysymyksiin niin kuin tähän sujuvuuden helpottamiseen ja siihen miten kuntapäättäjät kantavat vastuunsa siitä jos tehdään mahdollisia muutoksia asioihin tulisi vielä tarkennuksia mutta kaikkein tärkeintä tässä on että tämä sujuvoittaa rakentamista byrokratiaa puretaan

on tärkeä uudistus ehkä kuitenkin parhaimpana lauseena tässä esityksessä pidän tuota yhtä lausetta maaseudullakin saa rakentaa

arvoisa puhemies tätä tätä hallituksen esitystä on todellakin kiitelty tässä salissa erittäin paljon ja se ansaitsee kiitokset siitä tätä hallituksen esitystä on odotettu kauan ja on hyvä että rakentaminen helpottuu tämä hallituksen esitys keskittyy aika paljon nyt haja asutusalueille ja siihen miten saa nopeammin hankkeita vietyä eteenpäin eräät opposition edustajat etenkin tuolta vasemmalta laidalta ovat epäilleet että tämä hallituksen esitys heikentää kestävää rakentamista ja kuntien suunnitelmallista kehittämistä itse en epäile sitä koska tämä nimenomaan keskittyy haja asutusalueille ja on hyvä että ihmiset saavat rakentaa sinne mitä sitten tulee suuriin kaupunkeihin niin täytyy muistaa että kunnilla on

värderade talman tässä on sujuvoittamisesta ja se on tietenkin hyvä asia se liittyy kuitenkin moneen muuhunkin asiaan kuten digitaalisten lupaprosessien edistämiseen yhtenäisten käytäntöjen edistämiseen ja varsinkin jos päätäntävalta siirtyy yhä enemmän kuntiin näistä asioista tulee entistä tärkeämpiä miten näette että että voitaisiin yhdistää kuntien välisiä menettelytapoja rakennusvalvontatasolla puhuttiin tästä kokonaisuudistuksesta joka on tietenkin hyvä asia kuten edustaja torniainenkin nosti esille siihen ilmainen vinkki mitä jos rakennusoikeus ei perustuisi kerrosalaan vaan hyötyalaan jolloin jolloin puurakentamisen kilpailuasetelma etenkin asuinkerrostalokohteissa paranisi huomattavasti ely keskusten valitusoikeutta rajataan tässä nyt koskemaan vain valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä asioita miten tätä tullaan arvioimaan onko sellainen vaara että tämä ehkä pikemminkin lisäharkintavaiheen tähän valitusprosessiin jolloin koko prosessi hidastuu näettekö tällaista ongelmaa sitten vielä nyt on aika täynnä ja ministeri tiilikaisen vuoro viisi minuuttia jonka jälkeen puhujalistaan arvoisa puhemies kiitoksia kiitoksista ennen kuin tosiaan ruvetaan lopullisia arvioita jakelemaan niin tietenkin eduskunnan valiokunnan on tehtävä tässä hyvä ja perusteellinen työ mihin useampikin edustaja viittasi esimerkiksi kun kun edustaja myller pohti tätä asiaa niin todellakin kehotan mahdollisimman hyvään ja perusteelliseen valiokuntakäsittelyyn jotta asia tulee kunnolla ruodittua näin se kuuluu olla joitakin kommentteja aloitan edustaja mölsästä joka jo itse asiassa tuossa äskeisessä sessiossa otti esille tämän että miten nyt sitten ohjeistetaan jatkossa näistä muutoksista ympäristöministeriö ja kuntaliitto yhdessä sitten valmistelevat ohjeistuksen kuntien käyttöön edustaja lehti otti esille tämän kysymyksen että miten tämän arvioidaan nyt sitten tuohon taloudelliseen toimintaan vaikuttavan ja vilkastuttavan sitä tai miten tämä vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin

mikä teillä on esimerkiksi rakentamisen alalta niin osuu aika hyvin tuo arvionne että jopa kymmenen prosentin kustannussäästöistä voi olla kyse nimenomaan sen nopeutumisen ja sujuvoitumisen kautta joka tapauksessa siinä että hankkeet etenevät nykyistä nopeammin siihen päätökseen että voidaanko tehdä vai eikö voida tehdä aikasäästö on todennäköisesti merkittävä esimerkiksi edustaja hassi pohti tätä energiatehokkuuskysymystä totta kai on selvää että jos annetaan lupa muuttaa se vapaa ajanasunto vakituiseksi niin sen täytyy täyttää ne vakituisen asumisen edellytykset mutta sitten kun pohditaan sitä onko se nyt ilmaston kannalta hyvä vai huono tässähän on tehty näitä selvityksiä hiilijalanjäljestä kaupungeissa ja maaseudulla ja itse asiassa se mikä tekee sen eron maaseudun eduksi suhteessa kaupunkeihin on on nimenomaan se että maaseudulla pientalot on helppo muuttaa ilmastoneutraaleiksi on helppo panna aurinkopaneeleita tai maalämpöpumppuja tai siirtyä uusiutuvaan vaikkapa puupohjaiseen lämmitykseen sen sijaan kaupungeissa se edellyttää aina yleensä sitä että energiayhtiö tekee sen muutoksen pois fossiilisista uusiutuviin ja niin kuin on nähty se on monen kaupungin kohdalla ollut suomessakin tuskastuttavan hidasta joskin vauhtia pannaan nyt

on tietysti relevanttia kuntapäättäjänkin näkökulmasta pohtia että jos nyt sitten asutaan siellä ja täällä ja tuolla niin entäpä ne palvelut oma kokemukseni maaseudulla asumisesta ja ja siellä havaintoja vuosikymmeniä tehneenä kertoo kyllä sen että yleensä ne maaseudulla asuvat ihmiset itse toteavat milloin on aika lähteä sieltä syrjemmästä vähän lähemmäs

tekevät itsensä kannalta järkeviä ratkaisuja ja myös tämä palvelutarvenäkökulma siinä varmasti painaa adlercreutz kysyi näistä digimahdollisuuksista se on tärkeä juttu eli tuo rakennusluvituksen tai ylipäänsä luvituksen saaminen sähköiseen muotoon todennäköisesti tuo tuottavuutta ja kustannussäästöjä ja sitä pannaan työn alle samaten kuin tämä yhden luukun periaate mikä kokoaa useita lupia yhteen prosessiin yksi prosessi yksi päätös yksi mahdollisuus valittaa se sujuvoittaa mutta ei kuitenkaan estä esimerkiksi tätä valittamisen mahdollisuutta mikä täytyy demokratiassa aina olla ja tätä edustaja meri tiedustelikin että miten ja millä aikataululla nämä asiat etenevät nyt en oikeusministeriön puolesta pysty valitettavasti vastaamaan miten

nyt jatketaan puhujalistalla

arvoisa puhemies aika moni tämän hallituksen esityksen asioista tulikin jo replikoinnissa

ympäristövaliokunnan puheenjohtajana tulen tekemään parhaani että valiokunta käsittelee hallituksen esityksen hyvin ja perusteellisesti hallituksen esitys sisältää yhden hyvän asian ja kymmenkunta huonoa sen hyvän asian edustaja aalto jo mainitsikin ja se on se että aurinkopaneelien asentaminen yhdenmukaistuu kun jatkossa vain kaupunkikuvan ja ympäristön kannalta merkittävien aurinkopaneelien ja aurinkokeräimien asentaminen vaatii toimenpideluvan tästä esityksestä voin antaa kiitokset mutta suurin piirtein muusta mitä hallituksen esitys sisältää en sitten kyllä kiitäkään hallitus puhuu joustavoittamisesta ja sujuvoittamisesta samoin monet hallituspuolueiden edustajat tässä replikoinnissa puhuivat siitä mutta hallituksen esityksessä se enimmäkseen tarkoittaa sitä että höllennetään rakentamisen ohjausta eli yhdyskuntien suunnitelmallista kehittämistä erityisesti haja asutusalueilla ja rannoilla

niin sanotusti viimeinen käyttöpäivä tämä asia otettiin lakiin kokemuksen pohjalta kun monilla paikkakunnilla vastoin kuntalaisten ja kunnallisten päättäjienkin suuren enemmistön kantaa rakennettiin hyvin vanhojen asemakaavojen pohjalta jotka oli hyväksytty vuosikymmeniä aikaisemmin ja jotka eivät enää nykypäivän ajattelua vastanneet ja jos kunta ei ehtinyt kaavaa muuttaa niin sillä ei ollut keinoja estää

tässä replikoinnissa on jo puhuttu kaupan suuryksiköistä ja ilmastosta viime viikollahan hallitus ja monet hallituspuolueiden kansanedustajat löivät rintaansa ja kehuivat hallituksen energiastrategiaa suureksi ilmastoteoksi mutta tämä lakiesitys lyö ilmastonsuojelua korville yhdyskuntarakenteen kautta hallitus avaa uudestaan ovet sille että kauppaketjut käytännössä pakottavat ihmisiä yksityisautojen käyttöön kun hallitus helpottaa jättimarkettien kaavoittamista keskusta alueiden ulkopuolelle ja heikentää kuntien ohjausmahdollisuutta myös kuntaliitto muuten vastusti tätä esitystä lausunnossaan no onko suomessa joku erityinen pula jättimarketeista ei todellakaan ole vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä suomessa oli kuusituhatta ruokakauppaa vuonna kaksituhattakymmenen enää vähän yli puolet tästä puolet myynnistä tapahtuu jättimyymälöissä jotka ovat yksi kymmenesosa kauppojen lukumäärästä suomessa suurmarkettien pinta ala asukasta kohti on melkein kaksinkertainen verrattuna eun keskiarvoon ja pikkukauppojen pinta ala vastaavasti vain kymmenesosa eun keskiarvosta tätä huonoa kehitystä kauppojen aukiololain muuttaminen entisestään kärjisti me suomalaisethan maksamme ruuasta kalliimpaa hintaa kuin eu kansalaiset keskimäärin vaikka arvonlisäveron vaikutus otettaisiin huomioon ja vastineeksi jo nyt saamme pitemmät kauppamatkat ja enemmän lattiapinta alaa jättimarketeissa kuin muut eurooppalaiset tätä kehitystä hallitus siis haluaa vielä edistää

ruuan hinnasta saama osuus on kaksituhatta luvulla laskenut hallitus vie kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia myös metsähakkuisiin kun maisematyölupaa ei ei enää voisi vaatia maa ja metsätalousalueilla tehtäviin hakkuisiin metsänomistajat voivat tästä iloita mutta tuskin muut suomalaiset

joka on ollut lausunnoilla no tätä kaikkea perustellaan päätösvallan siirtämisellä lähemmäksi kansalaisia mutta me kaikki tiedämme että kunnissa aina joskus harkinta pettää ja jo replikoinnissa mainitsin että kittilä on tästä varoittava esimerkki hallituksen esitys myös ylipäätänsä epäselventää maankäytön suunnittelua kun yleiskaavaa voi käyttää laajemmin suoraan rakennusluvan perusteena jopa merkittävän rakennuspaineen alueella hyvät kollegat ihmiset muuttavat paitsi työpaikkojen ja opiskelumahdollisuuksien perässä myös sinne missä on miellyttävää asua ja palvelut ovat hyviä monet tässä keskustelussa käytetyt puheenvuorot heijastavat uskoa siihen että uusien asuntojen rakentaminen maaseudulle on ennen muuta sääntelyn purkamisesta kiinni en usko tähän jos tämä sääntelyn purkaminen johtaa huonomman vähemmän kestävän yhdyskuntarakenteen tekemiseen kuin tähän asti

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys on

rakentamisen helpottamiseen asemakaavoitukseen sekä ely keskusten

roolin muuttumiseen hallituksen uudistukset ovat erittäin tärkeitä ja niiden myötä yritysten toimintaedellytykset paranevat rakentaminen vauhdittuu ja kunnat voivat sujuvammin kehittää aluettaan kunnilla on nimenomaan se kaavoitusmonopoli myöskin tulevaisuudessa valtion viranomaisten rooli jää laajempien kokonaisuuksien hallintaan kaupan suuryksikön kokoraja tuplaantuu neljääntuhanteen kerrosneliömetriin ja maakuntakaavan vähittäiskaupan enimmäismitoitus tarvitsee jatkossa osoittaa vain keskusta alueen ulkopuolella keskusta alueiden ulkopuolisten suuryksiköiden kaupan laatua ei siis enää tarvitse ottaa kaavoituksessa huomioon tällä esityksellä uskotaan olevan myös kaupan alan kilpailua edistävä vaikutus hallituksen

esityksellä kylärakentaminen helpottuu ja mahdollisuus ohjata rakentamista suoraan yleiskaavalla laajenee sellaisissa kylissä joissa on todellakin rakentamistarpeita monet nuoret perheet haluavat rakentaa omakotitalonsa nimenomaan haja asutusalueelle tämä uudistus koskee myös kyläalueiden ulkopuolista haja asutusaluetta ja kylien ranta alueiden nykyistä tiiviimpää rakentamista paljon toivottu esitys on myös että vapaa ajan asunnon voi jatkossa muuttaa pysyvään asumiseen entistä joustavammin asiastahan päätetään nimenomaan kunnissa huomion arvoista on että maatilan lisärakentaminen helpottuu jatkossa sillä suunnittelutarveratkaisua ei enää tarvita maatilaan kuuluvalle maa ja metsätaloudessa tarvittavalle rakennukselle kuntien mahdollisuus reagoida nopeammin rakentamistarpeeseen ja alueiden kehittämiseen paranee kun asemakaavan voi laatia myös vaiheittain ketteryyttä rakentamisen ohjaukseen antaa myös mahdollisuus laatia tai muuttaa asemakaavaa ilman vanhentuneen yleiskaavan päivittämistä tämä on kunnille erittäin hyvä asia uudistuksella kunnat saavat lisää päätösvaltaa oman alueensa kehittämisessä maankäytössä ja rakentamisessa jotta lain vaikutukset näkyvät käytännössä kaavoituksen ja rakentamisen helpottumisena on kuntien tarkasteltava myös omia toimintatapojaan kuten rakennusjärjestyksiä myös tässä on huomioitava että kunnat myöskin paneutuvat asioihin tulevaisuudessa entistä tiiviimmin ja paremmin sillä niillä on nimenomaan nyt päätösvaltaa paljon enemmän kuntien välisiä laintulkintaeroja on myös jatkossa tasoitettava ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi ympäristöministeriö voisi myös ohjeistaa kuntia mutta olla siellä kunnissa ely keskusten rooli muuttuu tulevaisuudessa konsultoivaksi samalla ely keskusten valvonta ja valitusoikeutta rajataan vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin ratkaisuihin tämä hallituksen esitys painottuu hyvinkin paljon nimenomaan haja asutusalueille rakentamiseen ja varmaan kaupunkien etenkin suurten kaupunkien kaava alueilla

rakentamiseen tulee jatkossa kiinnittää huomiota huomiota enemmän ehkä myöskin odotukset olivat vähän suuremmat tälle hallituksen sinne olisi tullut myöskin enemmän joustavuutta nimenomaan suurten kaupunkien alueella tapahtuvaan rakentamiseen mutta tässäkin yhteydessä tulee myös muistaa että kunnilla on kaavoitukseen se monopolioikeus ja ne siellä päättävät miten rakentamista ja minkälaisia kaavoja tehdään itse toivon että niistä kuntien ja kaupunkien asemakaavoista ei tehdä liian yksityiskohtaisia silloinhan myöskin kustannukset kasvavat kasvavat huomattavasti kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies on hyvä että ja normienpurku etenevät kuten jo tuossa debatissa sanoin

puhemies hallitus on jälleen antanut esityksen maankäyttö ja rakennuslain muuttamiseksi tavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta ja purkaa sääntelyä samaan aikaan ollaan luomassa kokonaan uutta maakuntahallinnon tasoa ja herääkin kysymys eikö näitä uudistuksia kannattaisi tarkastella siinä yhteydessä ja eikö maankäyttö ja rakennuslaki kannattaisi myös käydä kerralla huolellisesti läpi ja tehdä hallittu kokonaisuudistus tätä ovat esittäneet myös ely keskukset ja myös yritysmaailmasta on näitä ajatuksia tullut

kritisoitavan sekä kunta maakunta että valtakunnan tasolta ja näitä yksittäisiä muutoksia käsiteltäessä herääkin huoli siitä onko kokonaisuus enää kenenkään hallinnassa arvoisa puhemies isojen kauppakeskusten sijoittelu vapautuu huomattavasti kaupan suuryksikön raja tuplaantuu kahdestatuhannesta neliömetristä neljääntuhanteen ja tämä on iso korotus tämän lisäksi tuota rajaa isompien kauppojen sijoittautumisen

liikenteeseen ja siten koko yhteiskunnan rakenteeseen eikä tähän tule suhtautua liian kevyesti hallituksen esityksen omissakin vaikutusarvioinneissa tämän veikataan heikentävän keskustojen palveluita ja pienten myymälöiden kilpailuasemaa tämä esitys siis osaltaan jatkaa samaa pieniä kauppoja kurittavaa kehitystä minkä aukioloaikojen vapauttaminen aloitti ja haluan kyllä esittää kysymyksen onko tämä se tie mitä haluamme kulkea eteenpäin pienten kauppojen kurjistaminen

arvoisa puhemies todellakin suuren kysymysmerkin herättää nimenomaan tämä ajoitus nyt on parin vuoden sisällä tarkoitus saattaa suuri maakuntauudistus jonka yhteydessä myös ely keskusten toiminta siirtyy tuonne maakuntiin ja nyt tässä vaiheessa ollaan tekemässä tällaista keskisuurta uudistusta kun meille ilmoitetaan että kokonaisuudistus on vireillä

erityisesti todellakin

miksi tämä aikataulu myöskin on ihan syytä esittää kysymys ollaanko tässä pikkuhiljaa näillä eri säädöksillä nakertamassa ympäristölainsäädäntöä sitä tulee nyt monelta taholta ja erityisesti siltä taholta että tätä valvontaa ei tulevaisuudessa ole eli kuka tulevaisuuden kunnissa jatkossa tekee laillisuusvalvontaa täällä on tullut jo esille se että myöskään tähän maakuntauudistusesitykseen alustavaan lainsäädäntöehdotukseen ei tätä sisälly eli tämä valvonta halutaan jättää tavallisille kansalaisille kunnat ovat hyvin erilaisia kuten täällä on sanottu ja erityisesti pienet kunnat tarvitsevat myös tätä tätä ely keskusten tukea mielestäni tässä ei ole niinkään kysymys siitä voiko vapaa ajan asuntoja muuttaa vakituisiksi asunnoiksi tai aurinkopaneeleja laittaa katoille tai rakentaa pieniä varastoja nämä ovat varmasti todella hyviä muutoksia mutta varten ei todellakaan tarvitse tehdä sellaista muutosta että kaikki laillisuusvalvonta lopetetaan kysymys on myös siitä miten näitä kaavoja tulevaisuudessa tehdään pystytäänkö varmistamaan se että ylipäätään tulevaisuudessa lain asettamat sisältövaatimukset toteutuvat miten varmistetaan kaavoituksessa osallistumismahdollisuudet miten määritellään se mitä selvityksiä kaavoihin tarvitaan mielestäni vähin muutos mikä tässä pitää tehdä nyt on se että ely keskuksille tässä vaiheessa jätetään edelleen mahdollisuus tehdä näitä laillisuusvalituksia täällä on moneen kertaan sanottu että itse itse substanssista kaavan sisällöstä kunnat ovat tähänkin saakka päättäneet ja päättävät myös tulevaisuudessa

tiedämme että erityisesti kaksien edellisten eduskuntavaalien alla tämä kysymys on noussut aika lailla esille ja ja on ollut hyvinkin intresseerattuja tahoja jotka ovat sitten myöskin olleet olleet erilaisissa kampanjoissa mukana itse olen myöskin huolissani siitä miten kaupunkien ja kylätaajamien keskustat kehittyvät minusta on välttämätöntä että että myöskin tätä kaupunkipolitiikkaa viedään eteenpäin mahdollistetaan se että monipuoliset palvelut ovat saatavissa kaupunkikeskustoissa edelleenkin esitän sen huolen joka meidän tuossa valiokuntakäsittelyssä pitää ottaa esille miten yleinen etu tullaan varmistamaan tämän uudistuksen yhteydessä ja sen jälkeen tehtävässä kaavoitustyössä ja myöskin miksi tällainen aikataulu on asetettu kun meillä sekä on tulossa tämä kokonaisuudistus maankäyttö ja rakennuslaista että myöskin nämä toiminnot sitten ollaan viemässä valvonnan ja kehittämisen osalta maakuntiin

arvoisa puhemies olen todellakin kiitollinen tästä esityksestä mikä on nyt saatu aikaiseksi mutta kiitos myöskin siitä että meillä on tällainen hyvä oppositio joka tarkistelee että meillä varmasti huomataan kaikki asiat siellä ettei siellä jää mitään näiden rivien väliin ensinnäkin tämä meidän hallituspuolueitten erityisesti meidän keskustalaisten vastuu ympäristöstä me todellakin kannamme vastuuta ympäristöstä me haluamme että koko maassa myös maaseudulla kaikkialla ympäristö kehittyy niin että meidän lapsetkin pystyvät siellä jatkossakin elämään vihreitten edustaja hassi sanoitte esimerkkinä kittilän kunnan kaksi kertaa mainitsitte kittilän kunnan että mitä tapahtuu kun harkinta pettää tunnetteko te minkälainen on kittilän kunta kittilän kunnassa ehkä todellakin harkinta on pettänyt sillä se on lapin vetovoimaisin kunta kunta jossa on älyttömästi kehitystä yritystoimintaa siellä on valtava määrä yrityksiä siellä ovat kaavoitukset edistyneet siellä ovat edistyneet kaikki ympäristöasiat se on todella esimerkillinen kunta hyvin monessa asiassa

todella merkittävä asia ja erityisesti minä pidän tärkeänä tämän suunnittelutarveratkaisuasian kehittämistä sillä tämän jälkeen me me voimme estää paljon tämmöisten ammattivalitusten tekemistä moni maaseudun yritystoiminta muun muassa navettaratkaisu on estynyt sen takia että on ihan tahallaan alettu valittamaan suunnittelutarveratkaisun eteenpäin ja hidastettu ihmisten mahdollisuutta kehittää omaa yritystään elinkeinoaan ja elämäänsä eteenpäin tällä esityksellä on todella iso merkitys kuntien kuntien toiminnalle kuntien monet viranhaltijat ovat tällä hetkellä joutuneet työskentelemään aika turhauttavassa kuviossa he ovat erityisesti rakennuspuolella monessa asiassa tehneet valmisteluja sillä mielellä että no ympäristöhallinto eli ely keskus kuitenkin puuttuu tähän tilanteeseen joku kuitenkin valittaa ja tätä aletaan kaatamaan nyt on hyvä asia että ely keskuksen rooli muuttuu entistä enemmän konsultoivaksi sitä kautta että tehdään töitä yhdessä yhdistetään voimavaroja parempia tuloksia aikaiseksi todella hyvä malli viedä näitä asioita eteenpäin kunta on jatkossa enemmän vastuunkantaja se on oikea rooli ja tehtävä näissä kokonaisuuksissa edustaja myller olitte hyvin huolissanne siitä miten nämä valitusasiat menevät tästä eteenpäin sillä että kuntien jäsenten vastuulle tulee valituksen tekeminen on todellakin myöskin se tarkoitus että ammattivalittajat

näitä valituksia ihmisille kuuluu oikeus tehdä valituksia asiallisesti silloin kun on todellisten valitusten paikka ja siitä varmasti tässä laissa suomen perustuslain mukaisesti pidetään huoli että asiallinen asianmukainen pitää olla eri asioista sitten valiokunnassa meillä tulee varmasti olemaan erittäin mielenkiintoinen käsittely tämän asian osalta varmastikaan täysin valmis vielä ole ja sen takia on hyvä että meillä on aktiivinen oppositio joka kiinnittää eri asioihin huomiota että mekin heräämme huomaamaan mitä hiomista näissä kohdissa on olemassa elikkä tämän mukaan nyt sitten mennään eteenpäin hiomista ja tarkistelemista on mutta teemme tästä erittäin hyvän kokonaisuuden sillä meille on annettu todella hyvät

on aika erikoista että edustaja maijala puhuu siitä että ammattivalittajilta poistetaan valitusoikeus kun valitusoikeutta rajataan nimenomaan ely keskuksilta jotka aivan kuten edustaja myller jo totesi ovat käyttäneet valitusoikeuttaan hyvin maltillisesti ja nimenomaan laillisuusvalvonnassa mitä osoittaa se että aivan ylivoimainen valtaosa ely keskusten tekemistä valituksista on myös mennyt läpi eli myös oikeus on todennut lainvastaisiksi suurimman osan niistä kaavoista joista ely keskus on valittanut

puhemies minäkin haluan tuoda sen asian esille että hyvin monta kertaa kun sanotaan että viranomaiset valittavat toistensa päätöksistä siihen otetaan tämä ely keskus esimerkiksi ja ehkä on saatu sillä tavalla sellainen mielikuva synnytettyä että ely keskusten valitukset olisivat jotenkin mittavia mutta todellakin näistä taustaselvityksistä näkee että niitä valituksia kaikista valituksista on kolme viiva neljä prosenttia ja että silloin kun ely keskus on on lähtenyt valittamaan sillä on todella perustavaa laatua oleva syy yhdeksän kymmenestä ely keskusten tekemästä valituksesta on myöskin noissa valitustuomioistuimissa mennyt läpi itse asiassa tämä osoittaa sen että on välttämätöntä että ely keskuksilla on tämä rooli koska muutoin tätä laillisuusvalvontaa ei tee kukaan

hyvä jatkaa eteenpäin elikkä nyt kun jatkossa ely keskusten rooli onkin enemmän konsultoiva niin tämän jälkeen näitä asioita voivat kunta ja ely keskuksen toimijat tehdä yhteistyössä ja tämän jälkeen me saamme varmasti parempia kokonaisuuksia ja tuloksia aikaiseksi elikkä juuri näitä me pyrimme estämään ettei tule turhia valituskokonaisuuksia ja prosesseja asioissa ja me saamme voimavaroillamme enemmän tuloksia

tämä odotettu ja toivottu lainsäädäntöhanke on nyt tässä vaiheessa ja voidaan sanoa että tämä on terveen järjen voitto on hieno asia että tavoitteena on byrokratian vähentäminen joustavoittaminen ja sujuvoittaminen mutta ne eivät ole itsetarkoituksia pääasia kruunu tässä on kuitenkin se että elävä elämä voisi mennä eteenpäin pyörät saataisiin pyörimään ja nimenomaan maaseudulle saataisiin lisää toivon kipinöitä sillä voidaan sanoa että maaseudun elämän edellytykset elämän edellytykset eivät viime aikoina kovin vahvoja ole olleet aivan täysin en tuota punavihreän opposition kritiikkiä ymmärrä näen niin että tämä on pyrkimys aikuismaiseen lainsäädäntöön joka perustuu luottamukseen ja myös jo perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon vahvistamiseen ja ihmettelen että punavihreälle vasemmistolle luottamus ei riitä pitää toimia tässä leniniläisessä hengessä että luottamus hyvä valvonta parempi ja aina vain halutaan tätä valvontaa

luottamushenkilöistä toimivat virkavastuulla ja nimenomaan vastuullisesti eikä kevytmielisesti minä toivotan tälle hankkeelle suurta menestystä

arvoisa puhemies eihän tässä kysymys ole valvonnasta valvonnan vuoksi vaan siitä että meillä on yhteiskunnassa tietyt pelisäännöt ja lainsäädäntö tehdään sitä varten että sitä lainsäädäntöä toteutetaan ja pitää olla myöskin mahdollisuus silloin jos huomataan että sen lainsäädännön mukaan ei mennä myöskin tehdä siitä valitus tästä tässä on kysymys että heitetäänkö nyt lapsi pesuveden mukana on todellakin tärkeätä että nämä asiat nyt tarkastellaan läpikotaisin valiokuntatasolla ja katsotaan mikä tässä on oikeus ja kohtuus ja millä tavalla saamme aikaan sellaista lainsäädäntöä joka kohtelee kaikkia samalla tavalla ja jossa myöskin yleinen etu tulee riittävästi huomioiduksi

on selvää että oikeusvaltiossa pitää olla muutoksenhakumekanismit se on luovuttamaton osa oikeusvaltioperiaatetta mutta ei voi olla niin että itsetarkoituksellisesti sitten valitusmekanismit ovat rajoittamassa sitä että elävä elämä ei voi

arvoisa rouva puhemies ajattelin vasta lopussa päätyä ely keskuksen valitusoikeuteen ja virkamieskuvioon mutta aloitan kuitenkin tällä meillä on virkamiehiä mitkä heti lähtötasoisesti lähtevät liikkeelle sillä asenteella että maalla on pimeää maalla haisee maalla ei ei ole oppilaille kavereita ja maalle ei voi rakentaa ja älkää tekään rakentako sinne jos virkamiehellä on jo valmiiksi tämmöinen lähtöasenne ja sitten hänellä on

vielä kaiken lisäksi tämmöinen työkalu kuin valitusoikeus jolla hän uhkaa kuntia että jos ette tee näin niin sitten sitten he tekevät tämän valituksen eli isompihan siellä on juuri tämä uhka ollut siihen kuin itse nämä asiapohjaiset valitukset sen takia

näitä tällä asenteella olevia virkamiehiä varmaankin kunnat sitten tottelevat ja minun on todella helppo yhtyä tähän ely keskuksen valitusoikeuden vähentämiseen myös siltä siltä osalta itse näen että sen pitää olla neuvottelumenettely näissä asioissa kunnan ja viranomaisten kanssa ja lähdetään siltä tasolta liikkeelle uskon että tästä laista vielä hyvä tulee arvoisa rouva puhemies tämä on on todella hyvä pohja mitä nyt ministeriö ja ympäristöministeri ovat tuoneet esille meillä rakentaminen helpottuu sekä taajaan rakennetuilla asemakaava alueilla että yleiskaavan piirissä olevilla maaseutualueilla asemakaavaa voidaan uudistaa vaiheittain ja vanhentuneen yleiskaavan rajoittamatta esimerkiksi rakennusten käyttötarkoituksen muutokset ovat helpompia ja täydennysrakentaminenkin on on helpompaa yleiskaavan perusteella voidaan laajemmin myöntää rakennuslupa myös rakennuspaineen alla oleville alueille kuten kasvavat kylät ja niiden ympäristö ei siis tarvitse mennä enää edes kyläkaavan tarkkuuteen vaan yleiskaava riittää tässä oli oppositiokin jo huolissaan siitä miten kylät ja niiden ympäristö kasvavat ja mitenkä ne kehittyvät mutta minun mielestäni kunnissa on tälläkin hetkellä järki ja se järki tulee sitä kautta kun kunnan rakennusjärjestyksessä määritellään asiat ja toiseksi kyllähän siinä nyt täytyy järki olla mitenkä ne kylätaajaman palvelut liittyvät kuntien velvoitteisiin esimerkiksi vanhustenhuollon osalta ja myös koululaisten matkojen osalta en usko että tässä mikään kunta lähtee täysin korpeen kymmenien kilometrien päähän hyväksymään

ollut yksi mikä on aina helähtänyt siinä kohtaa eli mielestäni pitää mahdollistaa eikä aina poissulkea näitä mahdollisia rakennustarpeita vapaa ajanasuntoja on helpompi kunnan päätöksellä muuttaa vakituiseen asumiseen uskon kuten sanoinkin että se järki on varmaan kunnissa tämä vähittäiskaupan suuryksiköiden laatumääritysten poistaminen ja kokorajan nostaminen lisää tasavertaisuutta eri toimijoiden välillä pakko ei ole rakentaa valtio jättää enemmän harkintaa kunnille liikenne ja saavutettavuuskysymykset velvoitetaan ratkaisemaan lupia myönnettäessä kaiken kaikkiaan kuntien päätösvalta siis kasvaa oman alueensa kehittämisessä maankäytössä ja rakentamisessa alueellisen kehittämisen edellytykset voimistuvat maakuntauudistuksen kunnalle antama merkittävä elinvoimatehtävä joka on tulossa saa tästä tukea uudistuksen myötä kuntien reagointinopeus rakennustarpeeseen paranee kunnilla on edelleen kaavoitusmonopoli jotta asiat rullaavat hyvin kunnan omien toimien riittävyys on ehdoton edellytys miten kunnissa sitten toiminta menee eteenpäin

on virkamieskysymys ja asennekysymys mutta toisaalta kysymys siitä poliittisesta vaikutusvallasta mikä meille jää jotta lain vaikutukset näkyvät käytännössä kaavoituksen ja rakentamisen helpottumisena on kuntien tarkistettava myös omia toimintatapojaan ja omaa sääntelyään kuten rakennusjärjestystä kuntien ei kannata yli eikä alisäännellä itseään liian kankeiksi

arvoisa puhemies tällä hetkellä rakentamista tarkastellaan monelta kantilta on yleiskaavaa asemakaavaa ranta asemakaavaa maisematyölupaa suunnittelutarvealueita ja niin edelleen ja kaikkeen kaavoitukseen liittyy neuvotteluprosesseja eri viranomaisten kunnan ja kuntalaisten välillä näihin prosesseihin liittyy valitusoikeus monta kertaa valitusoikeus on johtanut monen hyvän ja työllistävän investoinnin viivästymiseen taikka estänyt sen jopa kokonaan voimassa oleva laki edellyttää rakentajalta luvan lupia on useita riippuen rakennushankkeesta rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus ja muutostyöhön joka on verrattavissa uuden rakennuksen rakentamiseen sekä sellaiseen rakennuksen laajentamiseen tai muutostyöhön jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveyteen vähäisempään rakentamiseen vaaditaan toimenpidelupa tai ainakin ilmoitus rakentamista valvovalle taholle joka on yleensä kunta tämän esityksen selkeänä tavoitteena on selkeyttää ja joustavoittaa asemakaava alueiden ulkopuolisten alueiden maankäytön suunnittelua ja ohjaamista nopeuttaa asemakaavamuutoksia helpottaa vapaa ajanasuntojen muuttamista pysyvään asumiseen

arvoisa rouva puhemies

kertaa elintarvikeostoja koska kotitalouksien kylmätilat ovat vuosikymmenten aikana monipuolistuneet ja moninkertaistuneet tätä kautta on saatu myös kilpailukykyisempiä hintoja suomen hintataso johtuu kuten täällä on mainittu arvonlisäverosta ja pitkistä kuljetusmatkoista ja saattaa olla myös osaksi seurausta siitä että kauppa on aika keskittynyttä valikoimat ovat isoissa liikkeissä moninvertaiset sen sijaan näihin pieniin liiketiloihin on erikoistumassa sellaisia liikkeitä jotka tarjoavat laajan sortimentin mutta jokaisessa tuoteryhmässä on korkeintaan kaksi tuotetta saatavilla kun suurissa yksiköissä voi olla jopa erilaista maitotuotettakin tällä hetkellä myynnissä vaimoni oli kolmekymmentäkaksi vuotta vantaan asemakaavasuunnittelijana ja sinä aikana vantaa kasvoi kolmenkymmenenneljäntuhannen ihmisen pienestä maalaiskunnasta yhdeksi suomen suurimmista kaupungeista kaavoitus on on aivan olennainen tekijä jos kunta hoitaa kaavoituksen hyvin se menestyy jos huonosti se ei menesty kuntien välinen kilpailu on kovaa ja jatkossa varmasti kunnat joutuvat vielä enemmän kilpailemaan kaavoituksen keinoin koska sosiaali ja terveyspalvelut menevät maakuntatasolle mutta kaavoittaminen kunnassa on demokraattista on demokraattista toimintaa keravalla olen toiminut valtuutettuna ja usein kunnallisasioissa kaavoituksesta vastaavan lautakunnan tehtävissä ja jopa puheenjohtajana kunnallisessa demokratiassa eli kuntatasolla osallistuu usein lähes sata henkilöä asemakaavan valmisteluun joko kunnanvaltuutettuna hallituksen jäsenenä tai lautakunnan jäsenenä ja yleensä vähänkin merkittävämmistä asemakaavamuutoksista pyydetään paikkakunnalla toimivilta yhdistyksiltä lausunto kunta tuntee ilman muuta olosuhteet paremmin kuin ely keskus jossa yleensä virkamies tuntee paikkakunnan nimeltä on ehkä pari kertaa käynyt ja jos tulee paikkakunnalle haukkuu kunnan kaavoittajat jos kunnan kaavoitus on nopeatempoista täällä etelä suomessa kuntien välinen kaavoituskilpailu vaikuttaa siihen tuleeko paikkakunnalle yrityksiä työpaikkoja mainittiin kittilä aikoinaan kolari ei ottanut lentokenttää olisi sen saanut kittilä otti parivertailu kittilä kolari tekisi varmasti aika monelle hyvää tietysti se on makukysymys mistä itse tykkää mutta kittilä on todennäköisesti koko maan tasolla yksi niistä maalaiskunnista jotka ovat eniten päässeet eteenpäin kaksikymmentäviisi vuotta sitten valtionhallinnon kehittämiskeskuksen seminaarissa sanoin että silloinen maakuntahallinto voisi siirtyä konsulttipohjaiseksi kunta ostaa tai joku ostaa heidän palvelujaan siinä määrin kuin katsovat niiden olevan oikeutettuja ja hinnaltaan sopivia silloin minulle naurettiin oikein koko sali remahti että se ei tule ikinä tapahtumaan suomen kaltaisessa maassa jossa keskusjohtoisuus eli gosplan periaate on niin voimakas rakentamisessa nyt olen onnellinen siitä että tässä esityksessä se on

arvoisa puhemies

se on aina sitä parhainta lähidemokratiaa juuri tämäntyyppisissä asioissa hallituksella on ollut tämä sujuvoittaminen ja normien purku yhtenä kärkihankkeena siinä mielessä että ihmiset kokevat raskaaksi jos on kovin paljon lupamenettelyitä ja lomakkeita täytettäväksi ja hankkeet viivästyvät tuossa ministeri tiilikainen vastasikin kysymykseen että tässä kokonaissäästöksi on arvioitu sitä on tietysti ollut vaikea arvioida noin kymmenen prosenttia rakennuskustannuksista ja se on se on todella paljon ja jos jos ajatellaan myös sitä että hankkeet nopeutuvat niin jos olet yrittäjä ja ja lähdet jotakin hanketta viemään eteenpäin niin se että sen saa nopeasti liikkeelle on erittäin tärkeää tuo mistä olin myös ilahtunut oli se että tämä että tämä valituslupamenettelyuudistus etenee

oikeusministeriön ja ympäristöministeriön yhteishankkeena ministeri tiilikainen kertoikin että on tämä yhden luukun periaate myöskin elikkä tulisi yksi päätös ja yksi valitus ja sekin jo jouhevoittaa nythän on niin että samassa hankkeessa saattaa olla useampia lupia ja ja joskus on niin että niistä luvista vielä valitetaan eri hallinto oikeuteen elikkä voi olla varsin kummallinen lopputulos hankkeen eri osista tulee eri päätökset ja lopputulos voi olla hyvinkin ristiriitainen olisi hieno asia että päästäisiin yhteen ja yhteen valitukseen yhdelle hankkeelle varmasti nopeuttaisi edustaja adlercreutz täällä puhui kuntien osaamisesta ja ministeri tiilikainenkin toi esille sitä että kunnat voisivat tehdä yhteistyötä kun meillä oli viime hallituskaudella tämä pakollinen kuntaliiton selvitys kuntaliiton selvitys joka piti keski uudellamaalla tehdä niin se oli se hyvä puoli siinä että meillä entisestään yhteistyö parani kuntien välillä ja siitä innoittuneena meillä on nyt järvenpäässä ja hyvinkäällä yhteinen rakennusvalvonta ja meillä on yhteinen johtava rakennusvalvoja ja saadaan yhdenmukaisia käytäntöjä ja osaamista jaettua puolin ja toisin toisillemme sitten sanon vielä muutaman sanan tästä vapaa ajan asuinrakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta pysyvään asumiseen sitä ei välttämättä tule äkkiselleen ajateltua miten paljon hankaluuksia aiheuttaa se jos ei sitä vapaa ajan asuinrakennuksen käyttötarkoitusta missään olosuhteissa voi muuttaa tällä hetkellähän tilanne on se että ihmiset ovat muuttaneet näihin vapaa ajanasuntoihinsa ja ja joskushan se voi olla vaikka heidän ainoa asuntonsa käytännössä no maistraatit ovat sitten antaneet ohjeita siitä miten menetellään väestökirjanpidossa ja maistraattien ohjeiden mukaan kotikunnan vaihtuminen vapaa ajanasunnon sijaintikuntaan katsotaan mahdolliseksi vaikka sitä käyttötarkoitusta ei muutettaisi jos asukas on voinut osoittaa että hänellä on kiinteä yhteys sinne sijaintikuntaan no nyt se kuulostaa hyvältä että voi sitten saada sinne muuttaa ja ja sitten postiosoitteen sinne niin postipa kulkee sinne mutta sitten väestökirjanpitoon sinut merkitään henkilöksi vailla vakinaista asuntoa tämä maistraatin tekemä ratkaisu siitä että sinä asut siellä ja saat postin sinne ei sido muita viranomaisia ei kuntaa ei verottajaa ei kelaa ja ja ne tekevät edelleen oman toimialansa ratkaisuja kun henkilön monet oikeudet on sidottu tähän kotikuntaan ja siihen että kuntaa sitoo se ratkaisu missä asut niin monet monet palvelut ovat sidottuja tähän myös esimerkiksi vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa täällä hallituksen esityksessä on tuotu esiin että jos on vailla vakinaista asuntoa niin se on vaikuttanut myös siihen että ei ole saanut luottokorttia tai lainaa että monilla on tekniseltä tasoltaan erittäin laadukkaita kakkosasuntoja ja on se aika hullua että silloin olet vailla vakinaista asuntoa etkä saa edes luottokorttia tai lainaa

aika kummallisen kuuloista kun eletään kaksituhatta luvulla kyllä meidän on on hyvä siirtyä tältäkin osin eteenpäin halusin tästä tuoda pikkuisen tätä yksityiskohtaa että tämä avautuu vielä paremmin

edustaja hassi piti aiemmin erittäin kriittisen puheenvuoron tästä lakiesityksestä enkä allekirjoita puheenvuoroon sisältynyttä väitettä hakkuiden maisematyölupien poistumisen negatiivisista vaikutuksista maa ja metsätalousalueilla puheenvuorosta saattoi saada sellaisen kuvan että jatkossa metsiä voisi hakata miten ja milloin vain ja näinhän ei ole jatkossakin hakkuista pitää tehdä ennalta hakkuuilmoitus jonka kautta hakkuiden metsälainmukaisuutta valvotaan

vaatimus maisematyöluvista maa ja metsätalousalueella oli päällekkäistä byrokratiaa jonka joutaa poistaa arvoisa puhemies tämä maankäyttö ja rakennuslain uudistus tulee todella tarpeeseen turhan jäykkyyden poistaminen rakentamisen säätelystä byrokratian karsiminen ja kun tien itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ovat todella

roolin selkiytyminen neuvovaan ja ohjeistavaan rooliin suoran ohjaamisen sijasta vahvistaa kansanvaltaa vahvistaa kuntalaisten valitsemien luottamushenkilöiden valtaa päättää demokraattisesti virkavastuulla tehtävän esittelyn pohjalta kunnissa siitä miten kuntamme rakentuvat jatkossa kunnilla onkin huomattavasti enemmän valtaa päättää rakennusluvista myös niistä paljon puhutuista haja asutusalueiden rakennusluvista tämän uudistuksen toteutuessa nykyistä vapaampi rakentamisen säätely on enää kunnista kiinni tämä on tervetullut uudistus jolla meidän kaikkien siitä missä haluamme asua elää yrittää ja tehdä työtä tulevat vahvistumaan rakentamisen säätelyssä siirrytään nyt virkamiesvallasta kohti kansanvaltaa ja se on

rouva puhemies tässä on jo käyty läpi aika tarkoin nämä asiat mitä tämä paketti sisältää totean ehkä vastoin sitä mitä edustaja hassi aikaisemmin sanoi minun mielestäni tässä on yhdeksän hyvää asiaa ja yksi asia joka on hieman hankala tällä paketilla vahvistetaan kuntien omaa päätösvaltaa ja kunnissahan lopullista päätösvaltaa käyttävät kuntalaisten valitsemat luottamushenkilöt heidät valitaan vapaissa vaaleissa ely keskuksen sinänsä pätevät virkamiehet eivät ole kansan valitsemia mutta heillä on nyt ollut tähän asti mielestäni liiankin suuri valta näissä kysymyksissä

liittyen asuminen ja yrittäjyys ovat todella tärkeitä osia tässä suhteessa ja tämä siis vahvistaa tältä osin aivan hyvin kunnallista demokratiaa toivoisin kyllä että hallitus miettisi vielä aluearkkitehtijärjestelmän ottamista uudelleen käyttöön niitten kuntien osalta joissa ei ole riittävää asiantuntemusta kun valta lisääntyy arvoisa puhemies se mikä tässä on arveluttavaa mielestäni on nämä kaupan suuryksiköt niillä on tavattoman vahva keskittävä vaikutus sekä kaupunkikeskusten autioittamisessa että sitten semmoisen ison kauppakeskuksen ympäristössä tutkimusten mukaan jopa viisikymmentä viiva sata kilometriä on vaikutusalue jossa pienkaupat lähikaupat saattavat menettää kannattavuutensa siihen pitää vakavasti valiokunnan paneutua miten tämä voitaisiin estää

olen iloinen siitä että myöskin edustaja kankaanniemi on todennut vaikka onkin hallituspuolueen kansanedustaja tämän kaupan suuryksikköjä koskevan asian ongelmallisuuden hallituksen esityksessä edustaja viljanen kun puhui näistä maisematyöluvista niin korostan sitä että nykykäytäntöhän ei tarkoita sitä että tämä maisematyöluvan vaatiminen tarkoittaisi hakkuiden estämistä vaan kyse on siitä että kunnalliset päättäjät ja ja kansalaiset voivat vaikuttaa siihen millä tavalla hakkuut tehdään kuten puheenvuorossani totesin tämä lupaharkinta maisematyölupia käsiteltäessä on johtanut siihen että avohakkuiksi ajatelluista hakkuista osa on toteutettu poimintahakkuina mikä on metsien virkistyskäytön ja myöskin luontoarvojen kannalta parempi asia

arvoisa puhemies hallituksen esityksellä on paljon hyviä tavoitteita nimenomaan siinä suhteessa että kunnille halutaan antaa lisää mahdollisuuksia määrätä asioista mikä on sitten konkretia ilmeisesti tämä konkretia tulee olemaan kovin erilainen eri kunnissa ja nähtäväksi jää mihin nämä käytännöt tulevat muotoutumaan myöskin maakuntakaavoilla tulee olemaan erittäin suuri merkitys täällä on mielenkiintoisia käsitteitä esimerkiksi mikä on maakunnallisesti merkittävä asia milloin rakennus on maakunnallisesti merkittävä ja niin edelleen minkälaisen sisällön tällaiset tulevat saamaan suurinta konkretiaa tässä esityksessä varmaan vähittäiskaupan suuryksiköitten enimmäiskoon kasvattaminen ja ja laatuun liittyvät kysymykset näistähän voidaan puhua hyvin pyhimysmäisesti mutta luulen että että suunta on kuitenkin kaikkien meidän asioinnissa näitä suuryksiköitä kohti sitten edustaja viljanen täällä hyvin valotti tätä maisematyöluvan päällekkäisyyttä metsälainsäädäntö kyllä hoitaa näitä asioita ja on erittäin hyvä että puiden kaatamiseen ei tämmöistä maisematyölupaa enää jatkossa vaadittaisi maa ja metsätalousalueilla jotka on merkitty yleiskaavaan ja myöskin metsän uudistamiseen liittyvä maanmuokkaus voitaisiin suorittaa ilman maisematyölupaa mitä sitten tähän aurinkopaneeliasiaan tulee niin niin tässäkin on aika merkittävää merkittävää tulkintaa tiedossa kun kun ruvetaan tulkitsemaan sitä mikä mikä vaikuttaa merkittävästi kaupunkikuvaan

arvoisa puhemies tässä keskustelussa ja debatissa on kehuttu tätä hallituksen esitystä niin vuolaasti etten lähde toistamaan voin vain todeta että minustakin tämä on erittäin hyvä esitys ehkä tässä se ainoa vika on se että tämä tulee niin myöhään mutta siitäkään ei tätä hallitusta voi syyttää se on tietenkin pitempi polku että ollaan tähän päädytty että meillä on kaavoitus ja maankäyttöprosesseista tullut niin monimutkaisia ja aikaa vieviä usein on kuullut että meillä makaa satojen miljoonien hankkeita odottamassa toteutusta kun kaavoitus tai rakennuslupaprosessit ovat viivästyttäneet niitä tämä tietenkään ei meidän talouden kasvulle ja työllisyydelle ole järkevää sen takia on erinomaista että tämä esitys on meillä nyt käsittelyssä mutta pohjimmiltaan kun tätä on kuunnellut niin voi todeta että tässäkin on kysymys varmaan ajattelutavasta ja voi sanoa ideologiastakin on niitä jotka uskovat siihen että kunnallinen päätöksenteko ja ihmisiä lähellä oleva päätöksenteko saa aikaan järkeviä päätöksiä että olemassa olevien lakien puitteissa jotka ohjaavat tätä päätöksentekoa pystytään tekemään pitkäjänteistä ja viisasta politiikkaa ja sitten on toisella puolella ollut etenkin täällä vihreiden ja vasemmistopuolueiden puolella puheenvuoroja joissa on korostettu sitä että että on parempi että on ohjausta valvontaa ja kontrollia jottei tulisi vahinkoa on viitattu muun muassa kittilään mutta minun täytyy kyllä tunnustaa että jos katsotaan pitkällä aikavälillä niin kittilä on erinomainen esimerkki siitä että siellä kunnallinen päätöksenteko on pystynyt yhteensovittamaan erilaisia maankäytön intressejä ja saamaan aikaan niin että siellä on valtavan kehittynyt luontomatkailu pystynyt kehittymään ja toisaalta samaan aikaan siellä on euroopan suurin kultakaivos ja ne pystyvät elämään sulassa sovussa sen vuoksi voin vain lopuksi todeta että uskon kyllä siihen että päätöksiä syntyy parhaiten ihmisiä lähellä

arvoisa puhemies tälläkin hallituksen esityksellä muun muassa viime vuoden eduskuntavaalikampanjoissa ja kevään kaksituhattaviisitoista hallitusneuvotteluissa korostetut norminpurkutalkoot etenevät merkittävästi vuosi sitten sitten hyväksytyn lakimuutoksen myötä maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja ei ole enää tänä vuonna tarvinnut vahvistaa ympäristöministeriössä paikalliset olot tunnetaan maakunnissa paljon paremmin kuin pääkaupunkiseudulla tai erinäisissä virastoissa tänä vuonna kunnille on taas annettu valta määrätä rantarakentamisen poik keusluvista minkä avulla kunnilla on nyt mahdollisuus saada omien toimiensa myötä lisää vapaa ajan asukkaita ostovoimaa ja kysyntää paikallisten yritysten tuotteille ja palveluille tämä kaikki antaa liikkumavaraa myös ensi keväänä valittaville kunnallisille luottamushenkilöille kuten edustaja kankaanniemikin äskeisessä puheenvuorossaan korosti arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamiseksi on siis tätä samaa hyvää ja oikeansuuntaista jatkumoa tämän hallituksen esityksen myötä muun muassa helpotetaan asemakaavoitusta lisätään kuntien mahdollisuuksia päättää rakennusjärjestyksessä vapaa ajanasuntojen käyttötarkoituksen muuttamisesta sekä joustavoitetaan maa ja metsätalouteen liittyvää rakentamista monien muiden hyvien toimenpiteiden lisäksi arvoisa puhemies tässä esityksessä mainitut toimet lisäävät jälleen paikallista itsemääräämisoikeutta ja mahdollistavat nykyistä laajemmin muun muassa asutuksen järjestämisen kuntalaisten todellisia tarpeita palvelevalla tavalla tämä kaikki lisännee yhteisöjen elinvoimaa ja taloudellista aktiviteettia koko maassa mikä on varmasti meidän kaikkien kansanedustajien yhteinen tavoite

niin se on aivan selvä asia että yksikään kunta ei tee sellaista kaavaa että se tekisi oman elinympäristönsä huonoksi tai epäviihtyisäksi ei varmasti löydy suomessa yhtään semmoista kuntaa tämän takia pitää muistaa se että kunnat ajattelevat aina omaa omaa parastaan ja omien asukkaittensa parasta ne pelot mitä tämän keskustelun aikana on lietsottu siitä että maailma menee piloille eivät pidä paikkaansa maaseudulle rakennettavat asumukset asumukset talot varastot tuotantotilat lähes poikkeuksetta ovat puurakennuksia kaikki me me muistamme ihan tuoreessa muistissa on tämä pudasjärven tapaus kun pudasjärvellä meni kivestä rakennettu koulu piloille homeen takia niin sinne rakennettiin nyt puusta valtava koulukombinaatti joka varmasti pysyy tuoreena ja terveenä ja auttaa niitä lapsia siellä oppimaan hyvässä ympäristössä raikkaassa ilmassa se on vuoden ympäristöteko koska sinne on satoja jopa tuhansia kuutioita käytetty puutavaraa siihen taloon koulurakennukseen koulukiinteistöön erittäin hyvä niin asukkaittensa kannalta kuin ympäristön kannalta ja se on myös teknisesti erittäin toimiva vuoden ympäristöteko sanoisin ja sitähän se varmaan onkin ja se tulee saamaan kaikki mahdolliset palkinnot mitä saatavissa on ja sille koululle kyllä kuuluu tästä soisi myös kaupungeissa otettavan esimerkkiä niin että puusta rakennettaisiin paljon enemmän kaikki suomen pientalothan on on rakennettu lähes poikkeuksetta puusta muutamia tiilitaloja toki siellä seassa on mutta nimenomaan että puusta kun rakennetaan se on elävä materiaali se on hengittävä ja asukkailleen hyvin hyvin suosiollinen materiaali toivon että tässä asiassa suomen eduskunta pääsee niiden vanhojen

arvoisa puhemies

yhteistyöstä suomen tanskan norjan ja ruotsin välillä esityksen antaminen on viivästynyt jonkin verran koska pääsopimukseen kuuluneen

viimeistely viivästyi se allekirjoitettiin kuitenkin toukokuussa pääsopimuksen liitteeksi on tulossa vielä alasopimus huoltovarmuuden alalta siitä käydään tällä hetkellä neuvotteluja pohjoismaisella ulko ja ja turvallisuuspoliittisella yhteistyöllä on keskeinen merkitys myös

tukee suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tavoitteita puolustusmateriaaliyhteistyön parantamisella pyritään muun muassa saavuttamaan kustannustehokkuutta eli säästöjä sekä edistämään suomen huoltovarmuutta lisäksi puolustusmateriaaliyhteistyö edistää puolustuksellista yhteensopivuutta keskeisten kumppanimaidemme kanssa sopimuksella pyritään luomaan edellytyksiä puolustusmateriaaliteollisuuden yhteistyön laajentamiselle ja se muun muassa mahdollistaisi yhteiset puolustusmateriaalihankinnat sopimuksen voimaansaattaminen vahvistaa olemassa olevaa nordefco yhteistyörakennetta sopimuksen tarkoituksena on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti yhteistyömahdollisuuksia ja välttää toimintojen tarpeetonta päällekkäisyyttä suomihan toimii pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämisen suhteen nordefcon puheenjohtajamaana vuonna kaksituhattaseitsemäntoista pohjoismaiden erilaiset turvallisuus ja puolustuspoliittiset ratkaisut eivät estä käytännön yhteistyötä sillä pohjoismaat jakavat monilta osin samankaltaisen käsityksen turvallisuuden edellytyksistä ja haasteista nyt solmittava sopimus korvaa suurelta osin vuonna kaksituhattayksi solmitun sopimuksen puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tanskan suomen norjan ja ruotsin välillä tämän uudistetun puolustusmateriaalialan valtiosopimuksen taustalla muun muassa eun direktiivien vaatimukset puolustusalan hankinnoista direktiivit määrittävät ja luovat velvoitteita yhteishankinnoille tavoitteena on varmistaa mahdollisimman sujuva tarkoituksenmukainen puolustusmateriaalin yhteishankintamenettely sopimusta oli tarkoituksenmukaista päivittää myös pohjoismaisen turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamista varten tehdyn sopimuksen tultua voimaan kaksituhattakolmetoista ja arvoisa puhemies lopuksi vielä haluaisin korostaa kotimaista omavaraisuutta ja ja huoltovarmuutta jolla on suuri merkitys suomalaisille puolustusalan yrityksille ja työmarkkinoille

tämä esitys osaltaan varmasti myös tukee

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä hallitus esittää että eduskunta myöntää suomen pankille takauksen jolla suomen pankki myöntää edelleen valtiontakauksen kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi asiassa on siis kysymyksessä takauksen myöntäminen suomen pankille näin ollen valtion takausvastuut jälleen kasvavat meillä on valtion vastuiden kasvu ollut erittäin nopeaa viime vuosina tiedämme että valtion velkaantuminen ja julkinen velkaantuminen on ollut erittäin nopeaa kerrataan nyt vielä valtion kassaa viime kaudella syötiin seitsemän miljardia valtion velka kasvoi kaksikymmentä miljardia kuntien velka noin seitsemän miljardia

suoran valtion velkaantumiskehityksen lisäksi valtiontakaukset kasvoivat vuoden kaksituhattakymmenen tasosta eli kahdestakymmenestäkolmesta pilkku neljäänkymmeneenyhdeksään pilkku kahteen miljardiin viime vuonna eli valtiontakaukset lähes kaksinkertaistuivat näistä valtaosa kylläkin on kotimaista elinkeinotoimintaa ja muuta vastaavaa koskevia takauksia tämän lisäksi pääomavastuut kasvoivat viime vaalikaudella vuoden kaksituhattakymmenen tasosta viidestä pilkku vuoden kaksituhattaviisitoista tasoon seitsemääntoista pilkku eli kasvu oli kolminkertainen yhden ainoan vaalikauden aikana nämä pääomavastuut ovat juuri näitä kansainvälisille rahoituslaitoksille annettuja takauksia joita joudutaan maksamaan siinä tapauksessa että pääomaa tarvitaan tappioiden kattamiseksi tai maksukyvyttömyyden välttämiseksi eli muiden euromaiden pääosin muiden euromaiden onnettoman talouspolitiikan ja velkaantumisen varalta varalta suomen veronmaksajat sidottiin viime vaalikaudella valtaviin vastuisiin hallituksen päätöksillä muistelen että perussuomalaiset vastustivat tätä mutta mutta päätös on tehty ja sitä ei enää voi purkaa koska ei takauksesta pääse irti muuten kuin maksamalla jos velallinen ei velkojaan pysty suorittamaan valtiolla on vielä muita vastuita niitä oli sataviisi pilkku yksi miljardia vuonna kaksituhattakymmenen ja satakolmekymmentäkaksi pilkku yksi miljardia vuonna kaksituhattaviisitoista eli yli kaksikymmentäviisi miljardia tuli muitakin vastuita yhteen laskien viime vaalikauden saldo valtion vastuiden osalta on synkkää luettavaa tällä hallituksen esityksellä joka meillä nyt on käsittelyssä tehdään näihin lukuihin nähden hyvin pieni lisäys valtion takausvastuisiin ja sitten tästä ei selkeästi ilmene minkä verran kumotaan aikaisempia valtiontakuita jonkin verran kuitenkin mielestäni tästä valtion vastuiden valtavasta kasvusta viimeisten viiden vuoden aikana on syytä käydä vakavaa keskustelua ja siksi tämän puheenvuoron pyysin velkaantuminen on vaarallinen asia jos se on liian nopeaa ja varsinkin jos velanotolla rahoitetaan kulutusmenoja niin kuin viime vuosina on tapahtunut mutta vastuut ovat myös vakava asia ja niihin on vakavasti syytä paneutua ja ja toivonkin että kun valtiovarainvaliokunnassa tätä esitystä käsittelemme niin käydään tarkoin läpi mitkä ovat valtion todelliset vastuut realisoitumisvaarassa olevat vastuut ja ja toisaalta milloin tämä kehitys saadaan pysähtymään esimerkiksi italian kansanäänestyksen tulos luo vakavan uhan sille että nämä euroopan vakausmekanismille annetut vastuut voivat laueta ja silloin suomalaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan sellaisia laskuja jotka suomalaisille veronmaksajille eivät kuulu eikä niistä ole meille käytännössä juuri mitään hyötyä
arvoisa rouva puhemies en malttanut olla käyttämättä lyhyttä puheenvuoroa siitä että aina kun puhutaan valtion vastuista niin puhumme vakavista asioista varsinkin näinä aikoina kun maailma on epävarma ja talous heittelee ja olemme nähneet velkakriisejä ja kaikkea huonoa mitä niistä voi seurata siksi onkin tärkeää että suomen linja on johdonmukainen ja tiukka näissä asioissa mutta puhemies tuli nyt vain mieleen että tietenkin moni kansalainen jäi kysymään tämän vaalikauden alussa sitä asiaa että mitenkäs tässä nyt näin pääsi käymään kun esimerkiksi perussuomalaiset pyhänä vaalilupauksenaan kertoivat että nyt ei sitten lisärahaa enää kreikkaan heru se on piste näin kovasti

kolmas tukipaketti tehtiin ja mehän täällä eduskunnassakin silloin pohdimme että kyseessä ei sinänsä ole kreikka kolmonen vaan soini ykkönen ja aika moni kansalainen sanoi että ei voi tällaista menettelyä kaiken kaikkiaan ymmärtää puhemies kyse on isosta asiasta kysymys on vakavasta asiasta ja siksi on myös hyvin tärkeää että täällä eduskunnassa voisimme aika ajoin käsitellä näitä asioita jäsentyneesti ja onpa täällä heitetty ilmaan sellainenkin toive että kun tällä hetkellä nämä tukiratkaisut mitkä menevät esimerkiksi kreikan tukemiseen ja muualle käsitellään pitkälti suuren valiokunnan kokouksissa niin kyllä silloin kun kysymys on ison mittaluokan asioista olisi varsin perusteltua että ne tuotaisiin myös tänne saliin keskusteltavaksi julkiseen keskusteluun olemme tätä esittäneet ja toivon harkintaa sille menettelylle että tämä olisi mahdollista kyllä esimerkiksi tämä kreikan tukipaketti soini ykkönen jota

jatkuvuudessa voisi olla perusteltua se että myös täällä salissa käsittelisimme näitä asioita

edustaja viitanen puhuu nyt vastoin parempaa tietoaan te tiedätte hyvin edustaja viitanen että katainen ja ennen kaikkea valtiovarainministeri urpilainen panivat nimensä sellaiseen paperiin joka sitoo meitä pitkälle tulevaisuuteen eli evmään josta tuo kreikka paketti maksetaan ja on on maksettu se oli teidän valintanne ja me olemme siinä kiinni ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kuin maksaa se mihin te te olette vekselin suomen kansan suomalaisten veronmaksajien puolesta panneet se oli teiltä virhe myöntäkää se me teemme nyt niin kuin sitoumukset ovat ja siinä ei ole vaihtoehtoa arvoisa puhemies kuitenkin totean että satayksi miljardia suomen valtion veronmaksa jien vastuut kasvoivat viime vaalikauden aikana se on hirvittävä luku

puhemies nimenomaisesti kuten olemme useasti täällä salissa todenneet viime kaudella tehtiin varsin vastuullisesti tätä politiikkaa ei ilman vakuuksia myönnetty tukia ja samalla myös esimerkiksi evmää luodessa sinne tehtiin tiukat ehdot siitä kuinka tämä rahasto toimii ja näinhän siinä kävi että kun sinne rahaa pistettiin niin pistettiin ikään kuin hyvälle säästötilille mutta heti kun perussuomalaiset saivat ne pankkitunnukset niin kyllä sieltä sitten lähti se sadan miljardin tukipaketti maailmalle että ihan turha tässä on omaa vastuuta vältellä kyllä kansa tietää tässä tapauksessa edustaja kankaanniemi ja arvoisat perussuomalaiset että kreikkaan lähti tukipaketti perussuomalaisten esittämänä ja siunauksella täältä eduskunnastakin suomi siihen osallistui näitä puheita te ette pääse pakoon juuri siksi puhemies esitinkin että olisi hyvin viisasta että käsittelisimme myös täällä isossa salissa näitä asioita ei pelkästään suuressa valiokunnassa

rouva puhemies takuista ei kannata puhua se oli korkojenvaihtosopimus jonka pitävyyskin on täysin epävarmaa ja kolmenkymmenen vuoden kuluttua saadaan jos saadaan jotakin sieltä eli se on kyllä lähes yhtä tyhjän kanssa mutta tietysti poliittisen pelin kannalta oli varmasti teille arvokas

eurojärjestelmä on nyt kyllä niin haavoittuvassa tilanteessa että viitanen kannattaisi puhua hieman varovaisemmalla kielellä

puhemies kyllä tässä nimenomaan varovaisia ollaan ja kukaan ei halua eikä toivo että esimerkiksi italian tilanne johtaa tästä päivästä hallitsemattomaan tulokseen puhemies kyllä täytyy muistaa myös perussuomalaisten omat sanat mitä tulee tähän evmn käyttöön ennen kuin vielä tiedettiin että tämä kreikka kolmonen tulee niin puheenjohtaja timo soini itse sanoi kuudes seitsemättä kaksituhattaviisitoista a studiossa tästä kolmannesta tukipaketista että mitä muuta se olisi kuin vastuiden kasvattamista soini on sanonut että tällaiset summat mistä puhutaan olisivat selvää vastuun kasvattamista eli eli ihan turhaan te nyt edustaja kankaanniemi täällä tänään selitätte että eiväthän perussuomalaiset yhtään vastuita ole kasvattaneet teidän siunauksellanne se kreikka kolmonen eli soinin ykköstukipaketti syntyi ja sillä selvä nyt kun olemme vaikeassa tilanteessa ja meillä on joka tapauksessa edessä vielä vaikeuksia talouden kanssa euroopassa ja maailmalla niin toivoisin todella että tämä vastuullinen politiikka

euroopan vakausmekanismin johtaja klaus regling on huomenna täällä eduskunnassa eli edustaja kankaanniemi voi mainiosti käydä esittämässä nämä huolensa hänelle mutta kyllä minunkin täytyy tässä nyt ihmetellä sitä kuinka kuinka monilla rattailla vai vainko kaksilla rattailla tässä nyt perussuomalaiset ajaa kun lupasitte ennen vaaleja että kreikan piikki pannaan kiinni kyllähän sen voi tulkita niin ja varmasti suuri osa kansalaisista ja äänestäjistä tulkitsi niin että te ette hyväksy tätä vakausmekanismin rahoitusta ja teidän ansiostanne suomi siitä irtautuu sen sijaan kävi niin että ne rahat jotka siellä pankkitilillä olivat ovat vasta lähteneet eteenpäin sen jälkeen kun te saitte ne pankkitunnukset eli tämä mainitsemanne vaara on realisoitunut vain ja ainoastaan teidän toimestanne mitä näihin vakuuksiin tulee niin perussuomalaisethan osti kokonaisen helsingin sanomien etusivun todistaakseen että niitä ei ole olemassakaan ja puheenjohtaja soini väitti näin kuitenkaan suomi ei ole näistä vakuuksista halunnut luopua ja kyllä hän täällä eduskunnassa joutui myöntämään että ehkäpä sellaiset sitten onkin olemassa tässäkin jälleen kahta totuutta tämä muistuttaa nyt sitä samaa jota olen yrittänyt täällä salissa viime viikolla kysyä mitä mieltä te te olette yhteisöveron tasosta te täällä koko ajan ja varmaan tänä iltana myöhemminkin vetoatte siihen että yhteisöveron lasku oli väärä toimi se aiheutti vahinkoa toisille mutta ette te nyt hallituksessa ole esittämässä sen korotusta osa teistä on sitä mieltä että on hyvä että yhteisövero on niin matala ja osa teistä pitää sitä epäoikeudenmukaisena

tässä kreikka paketissa kasvaneet te sosialidemokraatit otitte ne ne vastuut siitä kahdentoista pilkku viiden miljardin potista josta se sitten maksettiin näin ollen väite siitä että meidän toimestamme olisivat vastuut kasvaneet ei pidä paikkaansa toisaalta te väitätte nyt että ette ottaneet muka vastuuta ja panneet blankovaltakirjaan kahdentoista pilkku viiden miljardin avoimeen valtakirjaan suomen valtion nimeä se on teidän toimenpiteenne ja sen takia siinä ollaan kiinni ei takauksesta pääse yksityinen ihminenkään irti muuta kuin sitä kautta että velallinen jota on taannut maksaa velkansa tai sitten takaaja maksaa jompikumpi maksaa nämä pääomavero tai yhteisöverokysymykset eivät nyt puhemies kuulu tähän asiaan

luotiin erittäin vastuulliset erittäin tiukat ehdot sille miten evm ylipäätään voi voi suorituksia antaa plus lisäksi suomella vielä erityisen tiukat ehdot se ei suinkaan ollut mikään blanko sekki mutta nyt teillä on ikävä kyllä nämä pankkitunnukset ja teidän vallassanne on päättää täyttyvätkö nämä ehdot nythän te te olettekin aika hövelisti jakamassa niitä vastuita sitten sinne määränpäähän siihen samaan kreikkaan jota niin parjasitte ennen vaaleja tällainen selittely mitä edustaja kankaanniemi täällä on nyt suorittanut olisi ollut hyvä kuulla ennen vaaleja jolloin olisi kerrottu suomen kansalaisille ihan rehellisesti että ei tämä niin yksinkertainen asia ole ja ei sitä piikkiä taidetakaan saada kiinni mutta nyt nyt kun tämä tämä eräänlainen vaalihuijaus on saatu toteutettua

rouva puhemies kun puhutaan tästä kreikka kolmosesta eli soini ykkösestä niin kyllähän se nyt edustaja kankaanniemi on niin eikö olekin että tällaiset summat mistä nyt puhutaan olisivat selvää vastuiden kasvattamista ei siitä millään sanakikkailulla pääse eroon puhemies tuo äskeinen lause ei ollut minun eli jos ei edustaja kankaanniemi ole sen kanssa samaa mieltä niin voinen kertoa että tällaisen lauseen on sanonut puheenjohtaja soini ilta sanomille kymmenes seitsemättä tämä on timo soinin näkemys tästä kreikka kolmosesta eli soinin ykköstukipaketista ennen kuin hän tiesi että kappas vain se ihan oikeasti tulee ja nyt sitten täällä kankaanniemi salissa ja selittelee että voi voi tämä oli ihan jonkun muun päätös kuin meidän päätös eikö nyt kuitenkin olisi rehellistä sanoa sille kansalaiselle joka kysyy siellä hervannan siwan edessä miten tämä on mahdollista että niin tämän teimme emme kertoneet ennen vaaleja ja olemme pahoillamme siitä mutta ei ei täällä sitä sitten selitellään ja pistetään muiden syyksi asioita mitä tämä hallitus on toteuttanut me sosialidemokraatit olisimme tässäkin olleet kaiken kaikkiaan tiukempia kuin tämä hallitus on me haluamme tiukkoja ehtoja viime kaudella pistimme tämän tiukan linjan vireille olemme olleet koko ajan johdonmukaisia omassa politiikassamme toisin kuin perussuomalaiset jotka tekevät täyskäännöksen voiko tämän enempää tehdä täyskäännöstä kuin tässä asiassa puhemies tehtiin

arvoisa puhemies haluan vielä palata lyhyesti äsken tämän aiheen tiimoilta heränneeseen debattiin edustaja harakka kysyi näet perussuomalaisten kantaa edellisen hallituksen

hankkimiin ja silloisen sosialidemokraattisen valtiovarainministeri urpilaisen kevään kaksituhattayksitoista vaalien ratkaisuhetkillä kansalle lupaamiin vakuuksiin edustaja harakka kysyi äsken myös sitä miksi perussuomalaiset ovat kritisoineet tätä edellisen hallituksen tekemää vakuusjärjestelyä vaikka ovatkin sittemmin muun muassa puheenjohtaja soinin suulla todenneet ettei suomen kuitenkaan kannata luopua näistä mainituista vakuuksista arvoisa puhemies nythän asia on niin kuten myös edustaja kankaanniemi otti äskeisessä puheenvuorossaan esille tässä ei ole kyseessä varsinainen vakuus vaan tuottojenvaihtosopimus tästä monimutkaisesta tuottojenvaihtosopimuksesta on jo maksettu vähintäänkin käypä markkinahinta viime kaudella ja sisäpoliittisten paineiden vuoksi luultavasti enemmänkin edellisen hallituksen aikana suomi siis paitsi sitoutui epäonniseen kreikan lainajärjestelyyn myös käytännössä maksoi itse nämä paljon puhutut vakuutensa vaikka suomen kansa huhtikuussa kaksituhattayksitoista luultavasti arvelikin näillä vakuuksilla tarkoitettavan reaaliomaisuutta joka annetaan pantiksi lainaa vastaan tämä kaikki edellä sanottu ei tietenkään poista sitä tosiseikkaa että vaikka mainittu tuottojenvaihtosopimus on varsin monimutkainen ja kohdistuu vain osaan lainoista ja toteutuu vain tietyissä olosuhteissa on sillä edelleen jokin positiivinen arvo vaikka pienikin niinpä olisi tietysti typerää luopua tästä sopimuksesta ilmaiseksi kun olemme siitä jo itse kertaalleen maksaneet kokonaan eri asia on että tuottojenvaihtosopimuksen sijaan suomen olisi tullut saada reaalivakuuksia eikä varsinkaan tulla sidotuksi euroopan vakausmekanismiin viime

arvoisa herra puhemies en minä tätä keskustelua enää haluaisi pitkittää mutta kyllä tähän nyt täytyy se sanoa että sama kai se on millä nimellä kutsutaan sitä tosiasiaa että suomi on saanut tilille rahasumman joka takaa suomen saatavia siinä tilanteessa että kreikassa rytisisi ja huonosti kävisi ei tämä ole mikään vähäpätöinen juttu jos joku luulee että on helppo työ käydä siellä euroopassa ilmoittamassa että suomi tämän kaataa ellei vakuuksia tule niin kokeilkoon itse toistaiseksi en ole vastaavankaltaisia ponnisteluja perussuomalaisilta itseltään nähnyt sdp muutti edellisen porvarihallituksen löysän linjan uudeksi tiukaksi linjaksi jossa edellytettiin vakuuksia ja jossa sijoittajavastuun tulee toteutua esimerkiksi tämä evm mekanismi silloin luotiin

että me saamme velkamme sieltä ensimmäisenä ulos oli tärkeä periaate ja samoin sijoittajavastuun toteuttaminen nämä evm mekanismit sinänsä luotiin juuri tästä syystä siksi kestäväksi säästötiliksi josta sitten vain tiukoin

tässä kreikka kolmosessa eli soini ykkösessä on kyseessä vastuiden kasvaminen niin mikä ihme perussuomalaiset tästä vastuusta vapauttaa tätä minä en ymmärrä ja toivoisin sille saavani selityksen

arvoisa herra puhemies varmaan on viisautta tässä asiassa säilyttää niin sanotusti mahdollisimman matala profiili koska ne sopimukset mitkä silloin aikanaan

varmaan semmoisia sopimuksia joiden tutkiminen olisi kovin kovin monisäikeistä

se varma tieto on niissä papereissa mitä me tähän taloon olemme saaneet tutkittavaksi tärkeää on kuitenkin se että jatkamme oman taloutemme ylös nostamista pikkuhiljaa rauhallisesti ja sitkeästi ja emme lähde siihen loanheittoon tai siihen kilpalaulantaan onko aikanaan tehtiin kun on näitä kriisipesäkkeitä kuten olemme viikonloppuna oppineet tuntemaan että italiassa on taas kytemässä tämän kansanäänestyksen jälkeinen tilanne jonka lopputulosta emme tiedä mitä tulee sitten sen jälkeen niin sanoisin että ehkä viisautta tässä asiassa on niin kuin kaikissa

se oma talous ensin kuntoon ja sen jälkeen jäädä ehkä ihmettelemään mitä muualla maailmassa

arvoisa herra puhemies jottei nyt aivan olennaisia virheellisyyksiä jäisi eduskunnan pöytäkirjoihin niin todettakoon että tämä prosessi sai alkunsa edellisen porvarihallituksen aikana jolloin ilman mitään vakuuksia annettiin kahdenvälinen laina kreikalle ja silloin jopa muistaakseni todettiin että tämä on hyvä bisnes tuolloin jo sdp vastusti tätä ja olisi halunnut tiettyjä tiukkoja ehtoja jotta tähän velkajärjestelyyn voidaan mennä silloin jo edellytimme vakuuksia ja sijoittajavastuuta valitettavasti näin ei käynyt kun tulimme hallitusvastuuseen olimme johdonmukaisia puheessamme ja toteutimme seuraavat järjestelyt siten että sekä tuli vakuudet että toteutui sijoittajavastuu eli ei mennä silmät

olemme edelleen johdonmukaisia mutta me ihmettelemme sitä että perussuomalaiset saivat kuuluisan suuren vaalivoiton lupaamalla kansalle että nyt on hanat kiinni ja ja missään nimessä kreikalle ei enää rahaa anneta ja sitten tehdään täyskäännös siis guinnessin ennätysten kirjaan mahtuva poliittinen täyskäännös tässä asiassa ja mennään äänestämään heti ensi töiksi uusi kreikka tukipaketti kreikka kolmonen kutsuttuna

vaalien alla perussuomalaiset lupasivat olla käyttämättä sitä evmssäkään olevaa summaa vaan perussuomalaiset kertoivat että nyt kerta kaikkiaan loppuu tämä rahan syytäminen kreikkaan tämä luvattiin kansalle ja toisinpäin tehtiin ja tämä on tosiasia kyllä minä muistan muutamia vaalimainoksiakin katselleeni katselleeni perussuomalaisilta ja kyllä tämä ei nyt puheella muuksi muutu edustaja turunen

kyllä minunkin muistini muistaa hyvin sen kuinka viime vaaleissa lupasitte panna piikin kiinni piikki kiinni tällä hallituskaudella ollaan huomattu että nämä perussuomalaisten vaalilupaukset eivät olekaan sitä mitä on aikaisemmin luvattu kun piikki ei mennyt kiinni

se liikkuuko sieltä rahaa minnekään eli tämä meidän alkuperäisen keskustelumme aihe eli se mitä nämä takaukset voivat käytännössä tarkoittaa on nyt ollut pelkästään perussuomalaisten vastuulla se tarkoittaa sitä että nämä rahat lähtivät kun pankkitilin tunnusluvut siirtyivät teille silloin ne vasta lähtivät eteenpäin ja ministeri soini sanoi itsekin haastatteluissa että kyllä nämä vastuut ovat lisääntyneet ei siitä pääse kiemurtelemaan pois muistan hyvin sen kun olin ennen eduskuntavaaleja muun muassa perussuomalaisten vaaliteltoilla ja yritin sanoa että älkää luvatko että se piikki menee kiinni koska jokainen meistä tietää että tämä kreikan kolmospaketti tulee käsittelyyn aivan pian ihan kahden kuukauden sisällä ja te joudutte vastaamaan niistä sanoistanne ja kyllä totisesti vastaatte niistä sanoistanne

nyt ihan näin ei käy edustaja turunen ei tainnut olla äsken salissa kun siteerasin puheenjohtaja soinia joka sanoi kymmenes seitsemättä edelliskesänä että tällaiset summat mistä nyt puhutaan olisivat selvää vastuun kasvattamista ei siitä millään sanakikkailulla pääse eroon soinin mielestä tämä koskisi myös tilannetta jossa vakausmekanismi evmstä irrotettaisiin kreikalle rahaa tämän toistin jo istunnon edellisellä puoliskolla ja edustaja turunen silloin ei ollut salissa mutta kyllä minua se hämmästyttää ja ellette te nyt usko meitä sosialidemokraatteja niin uskokaapa nyt ainakin puheenjohtaja timo soinia siinä ovatko perussuomalaiset olleet kasvattamassa vastuita vai eivät
arvoisa puhemies kun täällä edustaja viitanen

nyt demareita niin virkistelin muistia itsekin tässä ja muistan sellaisen valokuvan jota jaettiin jossa silloinen valtiovarainministeri jutta urpilainen oli allekirjoittamassa sopimusta näistä takuuksista tai vakuuksista ja ja myöhemmin paljastui että kyseessä ei ollut minkäännäköinen vakuussopimus että ketä ketä tässä nyt käytännössä pystyy oikeastaan uskomaan

arvoisa puhemies minusta on kyllä aivan käsittämätöntä tulla kuuntelemaan tällaista keskustelua jossa siis aidosti perussuomalaiset väittävät väittävät täällä etteivät he ole käyttäneet euroopan vakausmekanismia sitähän te yritätte väittää kun väitätte että että te ette ole vastuita lisänneet nimenomaan te olette lisänneet suomen vastuita koska te olette ottaneet käyttöön tämän vakausmekanismin sallimat neuvotellut vastuut jotka eivät olleet realisoituneet te realisoitte nämä vastuut ja siltä osin te olette laajentaneet suomen vastuita minusta on on aivan käsittämätöntä kuunnella tätä keskustelua jossa jossa te pesette käsiänne ja annatte ymmärtää ettette te olisi vastuita miltään osin laajentaneet

puhemies onko niitä vakuuksia olemassa vai ei tämä on jälleen yksi kysymys mistä perussuomalaiset tuntuvat olevan tiistaina eri mieltä kuin keskiviikkona me muistamme että perussuomalaiset osti helsingin sanomien etusivun todistaakseen että näitä yhdeksänsadan miljoonan euron ei ole olemassakaan ja ja puheenjohtaja soini lausui tässäkin salissa moneen kertaan että ne ovat pelkkää bluffia mutta kun tämä kreikka paketti toissa kesänä tehtiin suomen hallituksen linjana oli silloin se että nämä suomen vakuudet eivät saa olla vaarassa missään maksujärjestelyissä kas ne vakuudet ilmestyivätkin olemaan hallitukseen jossa perussuomalaiset olivat mukana täällä salissa ministeri soinilta kysyttiin onko niitä vakuuksia ja hän joutui kiemurrellen myöntämään että kyllä ne taitavat sittenkin olla olemassa tässä on nyt olennainen juttu politiikan kuluttajansuojan osalta sdp vastusti vuonna kaksituhattakymmenen sitä ensimmäistä kreikka pakettia hankala tilanne joutua seuraavaan hallitukseen ja jatkaa sopimuksia jotka jotka eivät olleet omasta mielestä oikeudenmukaisia eivätkä mielekkäitä silloin sdp teki nämä omat muutoksensa siihen vaatimalla näitä vakuuksia ja tiukkoja ehtoja itse ole välttämättä edes samaa mieltä siitä oliko se hyvä ratkaisu mutta se osoittaa poliittista tahtoa ja johdonmukaisuutta ja linjaa että kun ollaan hallituksessa ei jäädä ruikuttamaan sitä että edellinen hallitus teki vääriä päätöksiä niin kuin perussuomalaiset nyt teki vaan kun ollaan hallituksessa kun on se valta niin käytetään sitä valtaa tehdään siitä sitten parempi varsinkin kun on äänestäjille luvattu että se piikki menee kiinni mutta teillä ei ole mitään tahtoa puuttua asiaan vaan te mieluummin vain valitatte ja ruikutatte täällä sitä että olette edellisen hallituksen vankeja myös tässä asiassa täytyy sitten kysyä mitä te siellä hallituksessa oikein sitten teette jos ette tee siellä omaa linjanne mukaista politiikkaa

arvoisa puhemies en nyt oikeastaan halua tätä keskustelua tämän enempää pitkittää mutta ehkä kuitenkin toistan pääkohdat siitä vastauksesta jonka jo äsken annoin edustaja harakalle en tiedä oliko hän silloin paikalla eli edustaja harakka kysyi onko perussuomalaisten linja tässä asiassa erilainen tiistaina ja keskiviikkona no ei ole elikkä mikä tämä linja nyt sitten on ja mikä tämä mikä tämä näkemys näistä vakuuksista on näkemys on se että tässä nyt ei ole kyseessä varsinainen vakuus vaan tässä on kyseessä tuottojenvaihtosopimus joka on hankittu aikoinaan edellisen hallituksen aikana markkinahintaan ja todennäköisesti siitä on maksettu jopa hieman enemmän kuin mikä tämä käypä markkinahinta olisi

ne pakko hankkia sisäpoliittisista syistä no toinen juttu toinen juttu on tietysti sitten se että kun nämä vakuudet on jo hankittu ja niistä on maksettu ei tietenkään ole syytä ehdoin tahdoin vaarantaa niitä vakuuksia eikä missään mielessä tietenkään luopua niistä ja siksi perussuomalaiset ovat ehdottomasti todenneet että lainojen anteeksianto ei ole ajateltavissa

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

seuraava itsenäisyyspäivä on itsenäisen suomen satavuotisvuotisjuhla juhlavuoden teema on yhdessä ja varsinkin vaikeina taloudellisina aikoina tätä yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta täytyy erityisesti varjella ja tukea ikävä kyllä tämän hallituksen toimet ovat lisänneet eriarvoistumista heikot ovat joutuneet kantamaan leikkausten taakat hyväosaiset on vapautettu talkoista tästä tunnetilasta tästä epäoikeudenmukaisuuden tunteesta ei pidä syyttää oppositiota britanniassa tunnetaan käsite lojaali oppositio me isänmaan lojaali oppositio siis varoitamme hallitusta eriarvoistamisesta ja syrjäyttämisestä jonka vaurioista tavalliset ihmiset joutuvat kärsimään myös seuraavaan ja sitä seuraavaan sukupolveen se on velvollisuutemme lisäksi tarjoamme hyvässä toivossa oikeudenmukaisempia vaihtoehtoja ongelma on todellinen senhän pääministeri sipiläkin äskettäin myönsi perustamalla työryhmän joka etsii ratkaisuja eriarvoistumisen kasvun aiheuttamiin ongelmiin se on oikein se on kannatettavaa ja todistaa että meillä on yhteinen tilannekuva suomi uhkaa jakautua kahtia arvoisa puhemies hallituksen tuloveroesityksessä on paljon hyvää on oikein alentaa työn verotusta koska eurooppalaisessa vertailussa suomi verottaa työtä melko kireästi ansiotuloverojen alennus auttaa myös ylivoimaisesti suurinta osaa pienyrittäjistä joita pienen vuosituloksen takia verotetaan ansiotulojen mukaan myöhemmin tänään käsittelyssä oleva yrittäjävähennys on kannaltaan kutakuinkin tarpeeton sadankahdenkymmenen miljoonan tulonsiirto ennestään hyvätuloisille mutta tästä debatoimme myöhemmin tänään hallitus on ylvästellyt että tuloveronalennus painottuu pieni ja keskituloisiin jos katsotaan kiky ratkaisua ja veropolitiikkaa yhdessä ja ennen kaikkea hallituksen omia veroratkaisuja niin tähän näkemykseen ei voi yhtyä kun sekä kansanedustajat että keikkatarjoilijat saavat saman nolla pilkku kuuden prosentin veronalennuksen niin tosiasiassa se ei painotu pienituloisiin eikä auta pienipalkkaisen työn vastaanottamista kuten hallitus on esittänyt sosialidemokraattien vaihtoehto sen sijaan painottuu aivan aidosti pieni ja keskituloisiin palkansaajiin ja myös eläkeläisiin meidän mallimme työtulovähennyksestä hyödyttää prosentuaalisesti eniten pienipalkkaisia alle kaksikymmentätuhatta euroa vuodessa ansaitsevia ja euromääräisesti eniten keskipalkkaista suomalaista perhettä jossa tulonsaajan kuukausipalkka on reilut kolmetuhatta euroa kuussa sdpn vaihtoehdossa pieni ja keskipalkkaisen työntekijän käteen jää sata viiva kaksisataa euroa kuussa enemmän kuin hallituksen mallissa heitä on yhdeksänkymmentäviisi prosenttia palkansaajista yhdeksänkymmentäviisi prosenttia hyötyy ja ketkä eivät hyödy se vaurain viisi prosenttia hallituksen työtulovähennys hyödyttää vielä heitäkin jotka ansaitsevat satakaksikymmentäseitsemäntuhatta euroa vuodessa me emme näe syytä siihen että juuri tässä tilanteessa kansanedustajan verotusta pitää keventää etenkin kun ensimmäistä kertaa historiassa kansaneläkkeitä leikataan pienituloisten eläkeläisten ostovoima heikkenee samaan aikaan kun hyvätuloiset hyötyvät siksi toistamme jo viime vuonna tekemämme esityksen että suurituloisten veroluokat vuodelta kaksituhattaviisitoista pidetään voimassa samoin solidaarisuusvero tämä on vastaus arkkipiispa kari mäkisen mäkisen toiveeseen hän ei lämmennyt pääministerin pyyntöön että hyvätuloiset osallistuisivat hyväntekeväisyydellä hän sanoi aivan oikein että yhteiskunnalla on käytettävissään verotuksen keino ja se on meidän hyväosaisten eettinen tapa osallistua talkoisiin toinen suuri huolenaihe on se että samaan aikaan kun köyhiltä leikataan hyväosaisille annetaan lähes kahdensadan miljoonan euron verolahjoituksia ihmiset ovat olleet valmiita tinkimään koska eivät halua sysätä suurta valtionvelkaa lasten ja lastenlasten kannettavaksi mutta miksi heidän pitäisi tinkiä sen eteen että kahden miljoonan euron arvoasunnon saaja maksaa lahjaveroa viisikymmentätuhatta euroa vähemmän ensi vuonna ja joka vuosi

normaalituottoraja eli kahdeksan prosenttia on nykyisissä nollakoron oloissa liiallinen tähän esitämme vaatimatonta monen ekonomistin ja epäilemättä hetemäen työryhmän mielestä liian vaatimatonta uudistusta samalla toistan ihmettelyni siitä miksei näiden tuloverouudistusten joukossa ole päähallituspuolue keskustan jo muutama vuosi sitten ansiokkaasti esiin nostamaa korkovähennyksen porsaanreikää suomihan on ulkomaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden veroparatiisi tässä ihmettelyssä olen saanut kiitettävää tukea edustaja lohelta joten tarjous yhteisestä lakialoitteestamme on yhä voimassa jos eduskunnan enemmistö ei sdpn lausumaan voi yhtyä sdp kannattaa kotitalousvähennystä mutta meillä on parempi malli kuin hallituksella veronmaksajain keskusliitto on esittänyt että sadan euron omavastuuosuus poistetaan se hyödyttää jokaista nykyistä vähennyksen saajaa ja

antaa nykyistä pienituloisemmille ihmisille mahdollisuuden käyttää vähennystä kotitalousvähennys yhä useamman ulottuville ja myös kerrostalo ja rivitaloasukkaille asunto osakeyhtiöiden osakkaiden rahoitusvastuulla toteutettaviin remontteihin tarjoamme tässäkin asiassa hallitukselle parempaa mallia jolla korvataan hallituksen esitys ja saadaan aikaan entistä reilumpi kotitalousvähennys lopuksi arvoisa puhemies kuten alussa sanoin tilannekuva hallituksella ja oppositiolla on yhteinen eriarvoistuminen on suomessa suuri vaara se uhkaa talouden ja työllisyyden toipumista tilannekuva edellyttäisi kuitenkin myös toimia oikeudenmukaisuuden ja reilun pelin ilmapiirin vahvistamiseksi lojaali oppositio sosialidemokraatit tarjoaa hallitukselle jälleen apua ja yhteistyötä näin ollen esitän vastalauseen mukaiset muutosesitykset sekä

arvoisat edustajat ehkä tarkennuksena vielä

arvoisa puhemies

esityksiä jotta pääsemme äänestämään näistä asioista tämän sisällön osalta arvoisa puhemies joitakin yksityiskohtia meidän reilusta ja paremmasta vaihtoehdostamme ensinnäkin olemme huolissamme siitä että ihmisten mahdollisuudet pärjätä yhteiskunnassa näillä tehdyillä ratkaisuilla heikkenevät monille ostovoima kerta kaikkiaan jää liian pieneksi olemme sitä mieltä että työn verotusta on syytä alentaa jotta ja keskituloisten ihmisten ostovoima säilyy tältä osin yhdymme kyllä siihen hallituksen linjaan että työn verotusta voidaan alentaa mutta olisimme kohdentaneet nämä muutokset tätä hallitusta ja hallituksen kohdennuksia reilummalla tavalla lähdemme siitä että sdp toteuttaa työtulovähennyksen oikeudenmukaisemmin kuin hallitus ja kun mukaan lasketaan myöskin tyel maksun muutos eli sen alentaminen pieni ja keskituloisten palkansaajien käteen jää tosiasiassa sata viiva kaksisataa euroa enemmän kuin hallituksen esityksessä näin voidaan sanoa että erityisesti pieni ja hyötyvät eniten miksi yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista sitten hyötyy tästä sdpn mallista se johtuu siitä että yli seitsemänkymmentätuhatta euroa ansaitsevalle sdp ei enää olekaan yhtä avokätinen kuin hallitus ja miksi olisi koska uskomme siihen että erityisesti pieni ja keskituloisten ihmisten ostovoiman kannustaminen on tärkeää kun katsotaan sitten sipilän hallituksen tänään käsittelyssä olevaa esitystä niin on hyvä todeta että se suosii kyllä kerta kaikkiaan tuloluokkaa ensinnäkin veroasteikkoja on vuonna kaksituhattakuusitoista muutettu siten että käytännössä jo kaksitoistatuhatta euroa kuukaudessa ansaitsevan suuripalkkaisen johtajan veroluokka on tosiasiassa puolet siitä mitä on tällaisella keskipalkkaisella asiantuntijalla se on aika kova muutos siihen miten määritellään veroluokan rajat toisaalta haluamme omalta osaltamme pitää kiinni entisestä hyvästä vaihtoehdostamme jossa säilytämme solidaarisuusveron ja lähdemme siitä että suurituloisten veroluokat pidetään voimassa näin vuoden kaksituhattaviisitoista veroluokkien mukaan yli yhdeksänkymmentätuhatta ansaitsevat maksaisivat käytännössä kaksi prosenttia korkeampaa solidaarisuusveroa arvoisa puhemies me emme usko siihen että

kaikkein parhaiten toimeentulevat ihmiset yhteiskunnassa olisivat pelkästään hyvän tahdon ja anteliaisuuden varassa kyllä me uskomme siihen että aidosti yhteiskunnassa verotuksella voidaan pitää huolta siitä että kaikki osallistuvat sen takia meidän vaihtoehtobudjettimme suuri sanoma on se että kaikki mukaan ei lahjoituksilla vaan verotuksella tältä osin olemme siis tehneet muutoksia joissa tosiasiassa pieni ja keskituloiset hyötyvät

vaihtoehtobudjettimme veropoliittisten valintojen pohjalta yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista saisi enemmän hyötyä tästä meidän vaihtoehdostamme on hyvä myöskin todeta että erityisesti eläkeläiset hyötyisivät vaihtoehdostamme juuri sen vuoksi että haluamme pitää kiinni siitä että eläkeläisillekin jää enemmän käteen eläkkeistä sdpn eläketulovähennys on hallituksen esitystä oikeudenmukaisempi samalla periaatteella kuin palkansaajienkin osalta näin

prosenttia eläkkeensaajista saa sata viiva kaksisataa euroa enemmän käteen vuodessa käytännössä tämä tarkoittaa sitä että me merkittävältä osalta parannamme myös pienituloisten eläkeläisten asemaa kun peruutamme kaikki hallituksen indeksileikkaukset kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen ja teemme eläkkeisiin tämän lain

tältä osin on hyvä todeta että ostovoima näillä ryhmillä kasvaa arvoisa puhemies sitten muutama sana kolmesta rosvosta joilla tarkoitamme tämän hallituksen isoja lahjoituksia kaverikapitalismin hengessä suurituloisille suurituloiset saavat entistä enemmän näillä veropoliittisilla ratkaisuilla

voisi perua sen johdosta että me mieluumminkin nostaisimme alv rajaa kolmeenkymmeneentuhanteen ja tukisimme ensimmäisen työntekijän palkkausta nämä ovat siis sellaisia vaihtoehtoja että ei tarvitsisi tehdä näitä hallituksen omia esityksiä lisäksi on hyvä todeta että oikeudenmukaisuus tarkoittaa meidän vaihtoehdossamme sitä että kun perusvähennys nousee ja indeksileikkaukset torjutaan niin me pystymme tekemään selkeästi oikeudenmukaisempaa politiikkaa kuin tämä hallitus tekee korjaamme myös pääomatuloverotusta siltä osin että uskomme että omaisuutta tosiasiallisesti verotetaan liian vähän tällä hetkellä tällaisena vaikeana aikana

ainakin tässä ajassa voidaan olla sitä mieltä että pääomatuloverotuksen kiristäminen on on lääke siihen suuntaan että tilkitään tätä verovajetta arvoisa puhemies sitten muutama sana vielä tämän aggressiivisen verosuunnittelun tilkitsemisestä ja kitkemisestä olemme nimittäin halunneet myös vaihtoehtobudjetissa ottaa kantaa siihen että meidän pitäisi pystyä tekemään myös asioihin joitakin joitakin parannuksia joista on pitkään puhuttu yksi minun sellaisia jatkuvia huolenaiheitani on ollut se miten vakuutuskuorien sisällä on pystytty tekemään ajasta toiseen kauppaa ja siltä osin on pystytty myöskin aika aggressiivisella verosuunnittelulla tuomaan sellaisia hyötyjä jotka muille osakkeenomistajille eivät ole käytössä samaan aikaan on hyvä todeta että näiden vakuutuskuorien syliin piiloutuu myöskin sellaista omaisuutta josta josta muutoin pitäisi raportoida toisaalta on hyvä todeta että olemme myöskin olleet valmiita arvioimaan uudelleen kiinteistösijoitusyhtiöiden korkovähennyksen rajaamista sillä tosiasia suomalainen yhtiö voi vähentää menot

omasta verotettavasta tulostaan ja edullisen verotuksen maassa sijaitseva omistajayhteisö ei sitten maksa korkotuotostaan veroa kyllä nämä asiat ovat sellaisia asioita joihin on kerta kaikkiaan puututtava ja ja tämäntyyppiset porsaanreiät on suljettava lisäksi lopuksi on hyvä todeta että myös kotitalousvähennykseen meillä on tarjolla reilumpi vaihtoehto

arvoisa herra puhemies

työllisyystavoitteestaan ja valtion velkaantuminen kasvaa että ei olisi varaa tehdä miljardin luokan veronkevennyksiä kokonaisuudessaan voisi kuvitella näin ja ennen kaikkea kun tavalliselle palkansaajalle kilahtaa tilille muutama euro lisää niin helposti käy niin että kehysriihessä kunnallisvaalien jälkeen ensi keväänä se euro mikä nyt on annettu näillä tasa alennuksilla otetaan kymmenkertaisesti pois isojen leikkausten jälkeen näihin isoihin leikkauksiin syntyy suurempaa painetta nimenomaan tästä veronkevennyspaketista on puhuttu että kiky sopimus kokonaisuudessaan tarkoittaa jopa yksi pilkku kaksi miljardia euroa alijäämää siksi on hyvä ymmärtää näitten veronalennuspäätösten ja tulevien leikkausten syy seuraus suhteet arvoisa herra puhemies kilpailukykysopimus edellyttäisi rinnalleen sellaisia veronkevennyksiä jotka kohdentuisivat voimakkaammin pieni ja keskituloisille tämä edellyttää työtulovähennyksen sekä kunnallisveron perusvähennyksen kasvattamista perusvähennyksen korottaminen lisäisi käteen jääviä tuloja muillakin kuin palkansaajilla eli myös eläkeläisillä ja etuuksien saajilla ehdotammekin siis että vähennys korotetaan kolmellasadallaneljälläkymmenellä eurolla kolmeentuhanteenneljäänsataan euroon ja vähenemisastetta lasketaan viiteentoista prosenttiin muutokset auttaisivat vähentämään köyhyyttä ja vaikuttaisivat osaltaan myös tuloeroihin mitä tulee työtulovähennykseen vähennys on kaksitoista prosenttia ensimmäisessä momentissa tarkoitettujen tulojen kaksituhattaviisisataa euroa ylittävältä osalta vähennyksen enimmäismäärä kuitenkin tuhatneljäsataakahdeksankymmentä euroa verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä kolmekymmentäkolmetuhatta euroa vähennyksen määrä pienenee yhdellä pilkku kuudellakymmenellä prosentilla puhtaan ansiotulon kolmekymmentäkolmetuhatta euroa ylittävältä osalta vihreitten eduskuntaryhmä lähtee siitä että hallitus huomioisi päätöksenteossaan erityisesti pieni ja keskituloisten ostovoiman kehityksen ja tulonjaon oikeudenmukaisuusvaikutukset siksi teemme nämä kaksi pykäläesitystä ja myöhemmin jos ehdotuksemme eivät saa eduskunnan enemmistöä sen jälkeen on vielä muutamia lausumia kiitoksia

arvoisa puhemies

kukin osallistuu veronmaksuun maksukykynsä mukaisesti ja että verotuksella tasataan tuloeroja hallituksen esitys vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tuloveroasteikoksi yhdistettynä muihin hallituksen esityksiin kasvattaa suomalaisten tuloeroja verotus kevenee kautta linjan mutta suurimmat hyödyt tästä menevät suurituloisille

yli seitsemäntuhattaviisisataa euroa kuukaudessa ansaitsevien ostovoima kasvaisi eniten paitsi absoluuttisesti myös suhteellisesti tämä ei ole perusteltua oikeudenmukaisuuden eikä kotimaisen kysynnän kysynnän näkökulmasta sillä pienituloisimpien lisäeuro muuttuu suoraan yksityiseksi kulutukseksi joka on tällä hetkellä keskeisin suomen vaisua talouskasvua ylläpitävä voima vasemmistoliiton verolinja sen sijaan antaisi erityisesti keski ja pienituloisille ja kaventaisi tuloeroja arvoisa puhemies hallituksen esityksessä tulorajoja korotettaisiin korotettaisiin noin yhdellä pilkku yhdellä prosentilla lisäksi alimman tuloluokan marginaaliveroprosenttia alennettaisiin kuudesta pilkku viidestä prosentista kuuteen kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin ja ylimmän tuloluokan marginaaliveroprosenttia alennettaisiin kolmestakymmenestäyhdestä pilkku seitsemästäkymmenestäviidestä kolmeenkymmeneenyhteen pilkku viiteen prosenttiin vasemmistoliitto esittää tuloveroasteikkoa muutettavaksi siten että niin sanotun solidaarisuusveron alaraja lasketaan

ja lisäksi otetaan käyttöön uusi yli satatuhatta euroa tienaavien veroluokka nykyisillään tuloverotuksessa kohdellaan ansio ja eläketuloja toisistaan eriävällä tavalla noin tuhannenviidensadan viiva euron kuukausituloilla eläkeläisten veroprosentti on korkeampi kuin palkansaajien vastaavalla tulotasolla ja tämä on mielestämme ongelma kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta toinen tuloverotukseen liittyvä keskeinen yhdenvertaisuuteen ja verotuksen oikeudenmukaisuuteen liittyvä ongelma on että suuriakin pääomatuloja on mahdollista nostaa verrattain matalalla veroprosentilla verojärjestelmää tulisikin jatkossa uudistaa niin että eläkeläisten verotus olisi yhtenäistä palkansaajien verotuksen kanssa ja että pääomatuloihin säädettäisiin nykyistä progressio arvoisa puhemies hallituksen esityksessä tuloverolain sadannessakuudennessa pykälässä säädettyä kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi kolmestatuhannestakahdestakymmenestä eurosta kolmeentuhanteenkuuteenkymmeneen euroon kunnallisverotuksen perusvähennys tehdään kaikkien muiden vähennysten jälkeen ja se kasvattaa pienituloisten ostovoimaa vasemmistoliitto ehdottaa että perusvähennystä korotetaan kolmeentuhanteenseitsemäänsataanviiteenkymmeneen euroon hallituksen esittämän kolmentuhannenkuudenkymmenen euron sijaan verrattuna hallituksen esitykseen vasemmistoliiton esittämä perusvähennysmalli lisäisi pienituloisten palkansaajien eläkeläisten ja päivärahatulon saajien käteen jääviä tuloja selvästi enimmillään yli satakuusikymmentä euroa vuodessa hallituksen esityksessä esitetään muutettavaksi siten että maksettuja työkorvausprosentteja korotettaisiin viidellä prosenttiyksiköllä sekä maksetun työkorvauksen että palkan osalta hallituksen esitykseen kirjattu tavoite hoivapalveluiden edistämisestä kotitalousvähennyksen avulla on mielestämme kannatettava mutta pääasiallinen hyöty esityksen mukaisesta korvausprosenttien nostosta menisi verrattain hyvätuloisten ihmisten kotien ja vapaa ajankiinteistöjen remontointikuluihin mitä ei voi tässä taloustilanteessa pitää perusteltuna kotitalousvähennysjärjestelmää tulisikin jatkossa kehittää enemmän siihen suuntaan se edistäisi hoivapalveluita ja niiden hankintaa yhdenvertaisuuden ja ympäristökestävyyden kannalta perusteltua olisi laajentaa vähennyksen käyttöalaa myös niin että sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi asunto osakeyhtiöiden ja osuuskuntien energiakestävyyshankkeisiin huomioiden että pienituloiset eivät pysty hyödyntämään kotitalousvähennystä lainkaan tulisi vähennyksen rinnalle kehittää vastaava kotitalous avustusjärjestelmä kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta tuloverolain tuloverolain viidennessäkymmenennessäneljännessä d pykälässä määritelty yksityisten eläkevakuutusjärjestelyiden ja pitkäaikaissäästösopimusten maksujen verovähennysoikeus ei ole mielestämme perusteltu kyseinen verotuki vähentää valtion verokertymää noin sadallakymmenellä miljoonalla eurolla vuodessa ja suosii etupäässä hyvätuloisia arvoisa puhemies tulemme esittämään käsittelyssä tämänsuuntaisia pykälämuutosesityksiä ja lausumaesityksiä

puhemies on pakko puuttua tuohon edustaja turusen esittämään harhaan siitä että viime hallituskaudella tälle asialle ei millään tavalla kukaan jaksanut lotkauttaa korviaankaan edustaja turusen esityksille ei kyllä niinkään lotkautettu korvia vaan hallituksen piirissä aidosti ajettiin sitä että löydetään malli jolla kotitalousvähennys voitaisiin laajentaa myös niille jotka eivät ole vielä sen piirissä sellaisia ratkaisuja haettiin sen hallituskauden loppupuolella silloinen asuntoministeri pia viitanen

tässä kyseessä olevassa esityksessä katsomme että myös kotitalousvähennyksen kokonaisuus voisi kuulua tähän tvlään silloin me tässä esitämme että voitaisiinko luopua kokonaan tästä omavastuuosuudesta ja laajentaa tätä pienituloisemmille en minäkään odota että sitä pitäisi heti tehdä

hyväksyn mielelläni tämän edustaja kiurun selityksen että sosialidemokraatit yrittivät viime vaalikaudella mutta muu hallitus ei siihen suostunut kelvatkoon se myöskin perussuomalaisten selitykseksi perussuomalaisetkaan eivät ole yksin hallituksessa hallituksessa ja ilmeisesti muu hallitus ei ole suostunut mutta korjausliike kuitenkin tehtiin siihen huononnukseen minkä edellinen hallitus teki

arvoisa herra puhemies kyllä asiat ovat niin kuin edustaja turunen tuossa sanoi en minä hatusta vetänyt kyllä minä muistan sen edustaja turusen tekemän linjauksen tässä vaiheessa on kuitenkin pakko todeta että nyt meillä olisi yhteinen näkemys asioista ja toivottavaa olisi että että nykyiset hallituspuolueet jotka eivät ole sitten ehkä edustaja turusen kannoilla olleet siinä vaiheessa kun hallitusohjelmaa on laadittu voisivat nyt olla näköalaisempia sillä en minäkään halua olla se kansanedustaja joka sanoo että vasemmistoliitto olisi laajentamista ollut vastustamassa viime hallituksessa en toden kerran vähän voi sanoa tähän loppuun että melkein tulee ikävä sitä kataisen hallitusta joka teki leikkauksia mutta huolehti siitä että tuloerot eivät kasvaneet
arvoisa puhemies ohella kun täällä näitä historian kertauksia käydään läpi olisi olisi mielenkiintoista kuulla näkemyksenne tähän ajatukseen siitä että tämä omavastuuosuus poistettaisiin sille nyt ei varmaankaan ole enää mitään veroteknisiä syitä miksi miksi sellainen täytyisi olla tämä on asia jota veronmaksajain keskusliitto on tässä esittänyt moneen kertaan ja se on ehkä tässä suhteessa sopiva asiantuntijataho jopa myös hallituksen kuultavaksi että jos ja kun siinä on se mahdollisuus että se todellakin tuo tämän vähennyksen piiriin ihmisiä jotka ovat nykyisten vähennysten käyttäjiä pienituloisempia ja helpottaisi ja yksinkertaistaisi tätä menettelyä joka tapauksessa niin onko kenelläkään mitään syytä tätä vastustaa

arvoisa puhemies se on totta niin kuin täällä todettiin että verotuksen pitäisi olla tasapuolista mutta niin pitäisi myöskin verovähennysten olla tasapuolisia sitä ne eivät valitettavasti tämän hallituksen aikana esitysten mukaan ole nimittäin tässä maassa on satakuusikymmentätuhatta yksinyrittäjää ja heistä joka viides on pienituloisia tämän määritelmän mukaan ovat sellaiset henkilöt joilla vuosiansio jää alle kahdenkymmenentuhannen euron ja nyt jos puhutaan tästä yrittäjävähennyksestä niin nämä kampaajat kosmetologit hierojat joilla monesti jää työtulo koko tämän yksinyrittämisen tulo näin pieneksi saavat tässä yrittäjävähennyksessä noin seitsemänsataa euroa per vuosi vähennystä sen sijaan henkilöt jotka tienaavat kaksisataakolmekymmentäviisituhatta kuten apteekkarit saavat tuota verovähennystä neljätuhattaseitsemänsataa euroa tämä on ihan tarkka luku ja tässä on kyllä huisi ero mutta myöskään ei tämä verotus toteudu kunnolla sellaisessa asiassa joka meitä kaikkia kohtaa jos luoja suo nimittäin kaikille meille ikää tulee onneksi kuitenkin vain yksi vuosi kerrallaan mutta se eläkeikä tulee sieltä vääjäämättä kohti ja eläkeläisten verotus verrattuna palkansaajien verotukseen on täysin kohtuuton tänä päivänä kyllä he ovat jo siinä vaiheessa veronsa ja oman kortensa kekoon kantaneet niin kuin mekin sitten kun me eläkkeelle jäämme eläkeläisten verotus pitäisi saada samaan malliin kuin palkansaajien verotus se nostaisi ostovoimaa ja se antaisi myös pienituloisille eläkeläisille mahdollisuuden käyttää vaikkapa sitten tätä kotitalousvähennystä se panisi pyöriä pyöriä pyörimään tässä maassa ja talous menisi eteenpäin pienin askelin siihenhän me kuitenkin pyrimme että talous menee eteenpäin

arvoisa herra puhemies opposition veropolitiikkaa harjoitettiin viime vaalikausi työn verotusta kiristettiin

ei se ollut pelkkä kokoomuksen hallitus siellä oli vasemmisto mukana ja vihreät työn verotusta kiristettiin yhteisöveroa alennettiin rajusti mikä näkyi sitten osingoissa tämä linja merkitsi sitä että työttömyys kasvoi yli sadallatuhannella bruttokansantuote romahti kolmena vuonna peräkkäin hyvinkin merkittävästi kilpailukyky meni alaspäin ja niin edelleen eli sen veropolitiikan tulokset näkyivät kun hallitus vaihtui tältä osin tarvitaan uutta linjaa tällä hetkellä jo vaikka tämä hallitus on istunut vasta puolitoista vuotta työllisyys on parantunut ostovoima on edelleen hyvä vaikka leikkauksia on tehty bruttokansantuote kasvaa ei tarpeeksi paljon mutta valtavan paljon enemmän kuin edellisellä vaalikaudella jolloin se siis aleni kilpailukyky on parantunut merkittävästi siitä kertovat uudenkaupungin ja turun tiedot eräät suuret hankkeet kemijärvi kemi pietarsaari äänekoski kuopio edelleen eri puolilla maata eli tuloksia näkyy ne ovat todella vahvaa puhetta siitä että nykyinen talous ja veropolitiikka joka on käännetty aivan uuteen kurssiin edellisen kauden jäljiltä on tuonut luottamuksen tähän yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään tämän päivän kauppalehdessä on mielenkiintoinen sivun juttu siitä miten pk yritykset näkevät tilanteen tällä hetkellä luottamus on noussut viimeisten kolmen kuukauden aikana todella merkittävästi se on äärettömän tärkeä asia ex valtiosihteeri raimo sailas

jyrki vesikansan kirjoittamassa laman taittaja kirjassa toteaa että edellisen vaalikauden hallitukset olivat hänen elinaikansa huonoimmat eli eivät saaneet aikaan mitään sellaista uudistuspolitiikkaa tai vero ja talouspolitiikkaa jota suomi olisi tarvinnut viime kaudella näin oli sailaksen arvio en ota kantaa onko hän oikeassa vai väärässä mutta tulokset kyllä puhuvat puolestaan niin kuin äsken kerroin arvoisa puhemies tämä verolaki tuloveroasteikkolaki ja tuloverolain muutos joka nyt meillä on käsittelyssä vastaa sipilän hallituksen ohjelmaa sillä tähdätään kasvun yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen ja mihinkä muuhun voitaisiinkaan tähdätä hienoa että näin tapahtuu

muutoksilla vähennetään verotuloja kaikkiaan seitsemänsataaseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa joista kuntien osuus on kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa euroa huomattavaa on ja erittäin suuri muutos viime kauteen nähden että nyt kuntien kolmensadanviidenkymmenenviiden miljoonan veromenetykset kompensoidaan sataprosenttisesti se on äärettömän tärkeä asia valtion ensi vuoden talousarvio ensi kertaa vuosiin voi sanoa vuosikymmeniin on kuntatalouden kannalta positiivinen eli valtion toimenpiteet eivät aja kuntia velkaantumiseen eivätkä aja kuntia verotuksen kiristämiseen päinvastoin nyt havaittiin että tällä vuosituhannella ensimmäisen kerran peräti neljätoista kuntaa alensi veroprosenttiaan se on tavattoman tärkeä tieto eli hallituksen toimenpiteillä ei ajeta verotuksen kiristymistä epäoikeudenmukaisen kuntaverotuksen kautta niin kuin viime vaalikaudella tehtiin viime vaalikaudella

kuntaverotuksen kiristyksen lisäksi kunnat leikkasivat menojaan pakotettuina ottivat velkaa palvelut heikkenivät yt neuvotteluja käytiin vaikka kuinka monessa kunnassa tällä hetkellä ei yt neuvotteluja kunnissa käydä yhtään kuntaa ei nyt ole kriisikuntamenettelyssä sekin on täysin poikkeuksellista oikeastaan tällä vuosituhannella arvoisa puhemies näitä tuloksia jotka ovat faktoja on ilo kertoa eli talouden suunta on kääntynyt tässä maassa ja siitä sipilän hallitukselle on annettava tunnustus se on räikeä muutos siihen mitä viime kaudella oli herra puhemies täällä mietinnössä todetaan että

tämän esityksen ei arvioida vaikuttavan tuloeroihin tämä on oppositionkin hyvä lukea täällä todetaan että tulonhankkimisvähennyksen muutos suosii pieni ja keskituloisia kunnallisverotuksen perusvähennys joka siis kompensoidaan täysimääräisesti kunnille keventää erityisesti pienituloisten verotusta nämä ovat faktoja jotka valiokunta on mietintöön kirjoittanut eli ne puheet mitä täällä sanotaan että täällä nyt suositaan puhtaasti hyvätuloisia eivät pidä paikkaansa eivät pidä paikkaansa täällä on monia yksityiskohtia joihin en nyt mene sen tarkemmin mutta totean että sosialidemokraatit ovat tehneet niin suuria lupauksia että heillä on aikamoinen haaste seuraavalla vaalikaudella jos aikovat lupauksensa täyttää vihreiden osalta totean että he esittävät kolmensadanneljänkymmenen euron kunnallisveron perusvähennyksen korotusta hieno asia mutta kompensointia kunnille teillä ei täältä löydy se on valtavan iso puute te ajatte kunnat jälleen ahdinkoon sosialidemokraatit lupasivat vaaliohjelmassaan leikata kahdeksansataa miljoonaa euroa kuntien valtionosuuksien indeksikorotuksista sitä ei näy missään enää enää onneksi ette sitä aja mutta olette tältä osin siis pettäneet vaalilupauksenne tämä vihreiden kolmensadanneljänkymmenen euron perusvähennyksen korotus on kyllä uskomaton toimenpide siinä suhteessa että sehän menisi kuntien palvelujen ja kunnissa tapahtuvien irtisanomisten ja veronkorotusten kautta köyhien ja vähätuloisten ihmisten maksettavaksi
vastauspuheenvuoroja on muutamia ensimmäisenä edustaja harakka

tehnyt mieli pitää tämä kommenttipuheenvuoro useita kertoja edustaja kankaanniemen puhuessa mutta todetaan nyt että syyt ja seuraukset menevät lahjakkaasti sekaisin ja sillä on merkittävä ero katsokaas aurinko ei nouse sen takia että kukko kiekuu tulo ja veropolitiikka ei aiheuttanut taantumaa viime hallituskaudella vaan jos muistatte silloin oli maailmanlaajuinen finanssikriisi joka johti koko euroopan syvään lamaan muistatteko alkuvuotta kaksituhattayhdeksän jolloin suomen viennin arvo laski kolmekymmentä prosenttia käytännössä yhdessä yössä suomen lama oli syvempi kuin yhdeksänkymmentä luvun alussa ja viennin tappiot suuremmat kuin missään muussa eu maassa mukaan lukien kreikka kaikki euroopan unionin maat velkaantuivat monet paljon pahemmin kuin suomi veropolitiikalla saadaan paljon aikaan mutta ei sillä nyt sentään polkaista käyntiin massiivisia investointeja tai sitten se tulee juuri parjaamastanne yhteisöveron alennuksesta josta vieläkään en tiedä kannatatteko vastustatteko haluatteko muuttaa sitä vai ette suuri osa näistä mainitsemistanne investoinneista menee edellisen hallituksen ei mene minkään hallituksen

arvoisa herra puhemies olisi ehkä kaikkein parhainta että

pöntöstä käytetyn puheenvuoron päälle oman puheenvuoroni käyttäisin minuutin hiljaiseen hetkeen mutta nyt kun siitä on jo viisitoista sekuntia mennyt niin enpä käytäkään siihen vaan kyllä haluan omalta omalta kohdaltani tuoda esiin sen että en olisi uskonut että joudun käyttämään tämmöistä puheenvuoroa ja että mustaa koetetaan niin jyrkästi tehdä valkoiseksi on aivan mahdotonta kuunnella sitä itse en koskaan silloinkaan kun olimme hallituspuolueena uskonut ja vannonut yhteisöveron dynaamisiin vaikutuksiin en vieläkään tiedä kuten edustaja harakkakin sanoi mitä mieltä te olette mutta itse en ihan kaikilta osin vieläkään allekirjoita sen vaikutuksia mutta kun te niin sitä parjasitte niin onko nyt niin että siitä on ollut niin paljon haittaa että vasta nyt tehdyt ratkaisut ovatkin tuoneet tähän maahan sen teollisuuden mitä te nyt niin kovasti kehutte

arvoisa herra puhemies edustaja kankaanniemen logiikan suurin ongelma on se että päätösten vaikutukset eivät realisoidu heti eivät syy ja seurausvaikutukset samalla tapaa kuin moni opposition moittima leikkauspäätös ei realisoidu heti aivan samalla tapaa hallituksen hehkuttamat päätökset eivät edes pystyisi vaikuttamaan niin nopeasti kuin edustaja kankaanniemi antaa ymmärtää sipilän hallituskauden alussa näkynyt työllisten määrän kasvu oli oikeastaan edellisen vaalikauden jälkilämpöä niistä investoinneista ja on syytä muistaa se kun puhutaan kuntien asemasta että nämä neljän miljardin euron leikkaukset vaikuttavat myös kuntatalouteen eli kysymys on vähän siitä että on sama ongelma vähän eri paketissa tämäkin tosiasia on syytä muistaa ja jos edellisen vaalikauden aikana ei olisi tehty monia niitä hyviä korjausliikkeitä kuinka paljon sitten olisi syntynyt työttömiä tämäkin pitää muistaa kuten edustaja harakka otti todella hyvin sen kehyksen kontekstin huomioon missä tilassa päätöksiä tehtiin viime kaudella

hiukan kahdelta osin jäin surumieliseksi tuosta edeltävän edustajan pöntöstä esittämästä puheesta kyllä kankaanniemen puheessa oli kaksi erikoista kohtaa yksi on tämä ajattelu että tulo ja veropolitiikka olisi johtanut viime kaudella syvään lamaan sama erikoinen juttuhan olisi se että teidän tulo ja veropolitiikkanne johtaisi nyt siihen että tämä lama ei taitu emme me sentään niin naiiveja täällä salissa kukaan ole kyllä se finanssikriisi jossa me olemme selkeästi nyt vaikuttaa ja siltä osin hyvä pysyä totuudessa kun pääministeri sipilä vetosi tv puheessaan vielä suomalaisiin silloin näin että joudumme tekemään sarjan kivuliaita päätöksiä joiden avulla yhteiskuntamme rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle ja kaikki vastuulliset suomalaiset haluavat lopettaa velaksi elämisen niin tehän ette sitä lopeta ja se tässä on erikoista eivät tässä kyllä tulo ja varallisuuserot muuta kuin kasva ja kelan tutkimusblogi kertoo siis siitä

ja edustaja kiuru tuli surulliseksi kyllähän se mitä toin tuolta esille viime vaalikauden tuloksista työttömyyden rajusta kasvusta bktn romahduksesta kilpailukyvyn menetyksestä varmasti hävettää ja hiljaiseksi vetää ja jopa surulliseksi no se siitä edustaja harakka totesi että viime kauden veropolitiikka aiheuttanut lamaa en niin väittänyt ei todellakaan mutta se pahensi se pahensi lamaa eikä parantanut sitä valitettavasti nyt on näin ja te yritätte nyt kiertää tosiasiat yhteisöveron alennus oli raju se oli erittäin raju ja näkyy osinkovuotona osinkovuotona muun muassa amerikkaan asti se oli liian suuri perussuomalaiset ei kannattanut niin isoa arvoisa puhemies luottamus on palautunut tämän hallituksen toiminnan ansiosta se on tapahtunut jo nyt
no jatketaanpa hetki vielä mutta vain hetki tätä debattiosaa

totean nyt kyllä edustajalle että on tämä uskomaton juttu jos teillä on jotain nalkutettavaa niin miksette te hoitaneet kuntoon minä ihmettelen teitä yhteisöverorattailla ajamisesta jos siinä on jotakin korjattavaa miksi ette nostaneet miksi te ette nostaneet sitä jos on jotain te olette nyt hallitusvastuussa minä itse myönnän että siinä päätöksessä oli todella paljon vaikeuksia myöskin tämän meidän viiteryhmämme kannalta ja nyt on sitten seurattu miten tämä on toteutunut mutta te täällä kyllä erikoisesti suhtaudutte asiaan jos teillä on valta kerran laittaa asiat kuntoon niin tehkää se sitten toiseksi haluan todeta että kun kerroitte kuinka surumielistä politiikkaa tehdään niin minusta vähän pitää perussuomalaisten katsoa peiliin minä olen kuunnellut nyt monessa paikassa näitä kunta argumentteja ensinnäkin te jätätte kaikki viime

tehdyt leikkaukset voimaan aivan samat leikkaukset sen päälle te te otatte viidenkymmenen miljoonan lisäpaketin ja jätätte sen voimaan ja kun me peruisimme kehysriihessä teidän tekemänne

kuntataloudesta enemmän

puhemies yhteisöverokeskustelua on käyty täällä moneen kertaan niin kuin edustaja turunen sanoi perussuomalaiset ei ole ainoa hallituspuolue

te olitte viime hallituksessa vähemmistönä teillä tosin oli valtiovarainministerin salkku ettekä käyttäneet sitä vaan ministeri urpilainen esitteli urpilainen esitteli tämän yhteisöveron alennuksen mutta se siitä edustaja kiuru tämä budjetti niin kuntaliiton laskelmien mukaan kuin ministeriönkin laskelmien mukaan vahvistaa kuntataloutta kokonaisuudessaan kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa euroa se että me pidämme teidän tekemänne hännät voimassa valtionosuusleikkauksista on kompensoitu muilla toimenpiteillä ja kun työllisyys paranee niin kuntatalouskin paranee ja tätä kautta tilanne menee oikeaan suuntaan nyt siirrytään

arvoisa puhemies käsillä olevasta hallituksen esityksestä on hyvää keskustelua käyty mutta on tosin ehkä joitakin vääriä mielikuvia syytä korjata ensinnäkin tämä kotitalousvähennys kaikki toimet joilla voidaan lisätä työllisyyttä ja palvelujen ostoa ovat erittäin hyviä ja on hyvä että kotitalousvähennystä tullaan käyttämään entistä enemmän jatkossa mutta sitten tähän tuloverotukseen ja siihen mitä kilpailukykysopimuksessa sovittiin

tähän sopimukseen nyt on tulossa sitten näitä veronkevennyksiä ja on yleisesti tiedossa että ne eivät olisi kohdistuneet pienituloisiin vaan nimenomaan hallituksen toimesta nyt pienituloisille tulee näitä veronkevennyksiä myöskin tämä on nimenomaan sitä tasa arvoista oikeudenmukaista veropolitiikkaa myöskin solidaarisuusveron osalta on todettava että on hyvä että aikaisemmin tuotiin tämä solidaarisuusvero tällä tavalla saatiin isotuloisemmat mukaan osallistumaan ja tämä hallitus laajensi sitä nimenomaan alensi ja laajensi tätä alarajaa meihin kansanedustajiin tämä on aivan oikein ja jokaisen kansanedustajan omissa käsissä on miten osallistuu myöskin näihin taloustalkoisiin itse olen palauttanut viikon palkan vuosittain takaisin valtiolle omasta palkastani sitten kun suuryrittäjistä puhutaan että onko nyt hyvätuloisia yrittäjiä suosittu niin on hyvä muistuttaa siitä että aikaisemmin osakeyhtiömallilla toimivia yrittäjiä suosittiin veroratkaisuilla toiminimellä toimivat pienyrittäjät joista nimenomaan iso osa

arvoisa puhemies siinä oli monia vääriä väittämiä mutta minä lähden nyt siitä liikkeelle että tämähän oli puhe keskustan nuoteista joissa sanotaan että kyllä näitä sijoitusvakuutuksia voidaan jatkossakin käyttää ja se on kaikille meille mahdollinen että siitä vain sijoitusvakuutuksilla aggressiivista verosuunnittelua tekemään on juuri se että me emme edes tiedä minkälaista kauppaa siellä salkun sisällä käydään ja että maksetaan sitten vasta kun jaksetaan niin kuin edustaja tässä totesikin siltä osin on aika isosta arvovalinnasta kysymys minusta sijoitusvakuutukset ovat tänä päivänä sellainen aggressiivisenkin verosuunnittelun väline joka meidän pitäisi tuoda samaan asemaan kuin kaikki muukin osakekauppa miksi olisi tällainen erillinen reviiri sille että jotkut voivat tätä porsaanreikää käyttää härskistikin hyväksi minusta tänä aikana iso arvovalintakysymys on se onko keskustassa sellaista johtajuutta vakuutuskuoret tällaisena verottomana muotona joka se tällä hetkellä on silloin kun kauppaa käydään täällä sisällä

puhemies jos edustaja kiuru olisi vähän tutustunut tähän malliin niin hän tietäisi että kaikki ne tulot mitkä sieltä vakuutuskuoresta tulevat tämä sijoittaja saa vasta sitten kun hän saa ne itselleen käyttöön hän ei hyödy siitä millään erityisellä tavalla hän myös maksaa korkoa korolle maksaa täydet verot siitä ja tämä malli on myös edustaja kiuru edustaja kiuru ihan jokaisen kansalaisen käytettävissä tästä on ihan turha luoda vääriä mielikuvia

arvoisa herra puhemies lyhyestä virsi kaunis olisi niin monta asiaa joita haluaisi sanoa mutta koetan mahduttaa sen tähän kahteen minuuttiin otetaan nyt vielä tämä kotitalousvähennys edellisen edellisen hallituksen aikana missä vasemmistoliittokin oli mukana tehtiin rajauksia siitä paljonko se prosentuaalisesti on

hallitus teki niin siinä tilanteessa arvioiden sitä kuinka työn hintaa oli siirretty osittain tuotteitten hintoihin näissä hankkeissa itse näkisin että tämä nyt tehty hallituksen linjaus on oikeansuuntainen mutta sen laajentamisen olisi pitänyt olla kärkikohdassa niin että perussuomalaisille tärkeä yhteiskunnallinen ryhmä eli sotaveteraanit olisi voinut olla myös nauttimassa tästä mahdollisuudesta pienituloisten ihmisten mahdollisuuden käyttää kotitalousvähennystä olisi luullut olevan perussuomalaisille kaikki kaikessa siinä kohtaa hallitusohjelmaa tehtäessä olisi myös luullut että muissakin hallituspuolueissa tämä olisi hyväksytty siinä mielessä jää vähän niin kuin verhon taakse kuinka ponnekkaasti perussuomalaiset ovat tätä näkemystä ajaneet vai onko ollut tämän hallituksen linjan mukaista että hyvätuloisille ja hyväosaisille luodaan enemmän polkuja ja asfaltoituja teitä uusiin rikkauksiin ja mahdollisuuksiin käyttää yhteiskunnan verohelpotuksia ja sitä kautta luoda itselleen vielä enemmän vaurautta toivoisin että tässä kohtaa voitaisiin saada vaikkapa kankaanniemeltä kommentti siihen mitä mieltä vaikka henkilökohtaisesti olette yhteisöveronalennuksesta

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys tuloverolain asteikon muuttamiseksi on monelta osin kannatettava haluaisin kiinnittää asiaan huomiota tässä kunnallisverotuksen perusvähennyksen keventämisessä ollaan mielestäni menossa täysin oikeaan suuntaan samoiten tämä solidaarisuusveron alarajan laskeminen pariksi vuodeksi yhdeksästäkymmenestätuhannesta tuohon seitsemäänkymmeneenkolmeentuhanteensataan on oikeansuuntainen toimenpide mielestäni ja kuuluu hyvin tähän hallituksen linjaukseen sitten täällä on puhuttu paljon tästä kotitalousvähennyksestä pidän sitä erittäin hyvänä asiana minusta kotitalousvähennyksen yksi tärkeä elementti on sen työllistävä vaikutus koska sillä jos jollain pystytään tarjoamaan pienyrittäjille työmahdollisuuksia sen tulorajan ja vähennyksen oikeuttavaa pitää tietenkin nostaa ja sillä lailla saada työtehtäviä tarjottavaksi lisää itse ainakin myös käytän hyödykseni tätä asiaa ja minusta tämä ei ole millään lailla pois sulkeva asia sotaveteraaneilta kyllä heilläkin on mahdollisuus kotitalousvähennystä käyttää

arvoisa puhemies

kaikki se toiminta on erittäin toimintaa kaikki ne päätökset päätökset mitä sosialidemokraatit ovat tehneet tai mihin he pyrkivät ovat käytännössä haittaamassa yrittämistä suomessa kun täällä edustaja tolppanen aiemmin otti esille yksinyrittäjät samassa lauseessa hän kertoi että tämä yrittäjävähennys tekisi yksinyrittäjälle seitsemänsataa euroa vuodessa mutta samassa lauseessa hän vastusti kovasti tätä yrittäjävähennystä ja vertasi sitä siihen että apteekkarit vetävät tästä ison potin mutta tosiasiassa niin edustaja tolppanen kuin kaikki muutkin sosialidemokraatit kyllä tietävät sen että apteekkimaksun korotus leikkaa apteekkareilta prosenttia enemmän kuin yrittäjävähennys tuo että tämä on pikkuisen kulunut esimerkki siitä toisaalta jos tällä edustaja tolppasen käyttämällä esimerkillä ja tällä logiikalla ajateltaisiin sitä yhteisöveron alennusta minkä sosialidemokraatit viime vaalikaudella tekivät kaksikymmentä prosenttia niin sehän tarkoittaisi sitä että se ei koskisi samansuuruisena kaikkia osakeyhtiöitä vaan pienempien osakeyhtiöiden pitäisi saada enemmän sitä yhteisöveron alennusta kuin valitettavasti kun prosenttimääräisestä alennuksesta on kysymys silloin tämmöistä rajausta ei voi tehdä ei yrittäjävähennyksen osalta eikä myöskään sitten yhteisöveron osalta paljon paljon merkityksellisempiä ovat minun mielestäni nämä monet muutkin toimet mitkä hallitus on

ja yrittämisen edellytysten parantamiseksi tehnyt nimenomaan tämä vanhemmuuden vanhemmuuden kustannusten tasaaminen kotitalousvähennys ja kaikista tärkeintä pk yritykselle on minun mielestäni tämä maksuperusteinen arvonlisävero tämä tämä on sellainen asia kun se ei ole ollut maksuperusteinen se on sitonut mielettömän paljon käyttöpääomaa ja sitä valitettavasti pienissä yrityksissä ei ole ollut tämä ei valtiolle maksa yhtään mitään mutta tämä on merkittävä merkittävä yrittämisen edellytysten parannus mitä tulee sitten edustaja kiuruun

kun he viime vaalikaudella tosiaankin leikkasivat kunnilta neljä miljardia euroa nyt omassa puheenvuorossaan kiuru syytti perussuomalaisia ja ja hallitusta siitä että jätämme teidän tekemänne leikkaukset voimaan tämä on aivan käsittämätöntä syytätte meitä siitä että te olette tehneet väärää politiikkaa kuntien rahojen leikkaus minkä teitte lyö räikeästi korville kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia jotka tarvitsevat niitä kunnallisia palveluja te teitte neljän miljardin leikkauksen kuntien rahoituksesta ja täällä hurskastelette sellaisilla asioilla liittyen budjettiin joista eivät kaikki edes kestä päivänvaloa tämä hallitus on sitoutunut kunnilta ei leikata yhtään lisää ja jos kunnille asetetaan tehtäviä ne rahoitetaan täysimääräisesti tämän illan keskustelun pohjalta voin todeta että

sdpstä on tullut populistisin puolue mihin olen kuuna päivänä törmännyt

arvoisa puhemies sortumatta nyt leimaukseen ja nimittelyyn sen enemmän todettakoon että pienyrittäjien eteen täytyy tehdä enemmän työtä ei edellinenkään hallitus täysin toimeton ollut valtiovarainministerinä antti rinne nosti arvonlisäverovelvollisuuden alarajan kymmeneentuhanteen euroon joka on edelleen tämä eun sallima alaraja me esitämme että jatketaan tätä työtä ja nostetaan sitä ylemmäs jotta nimenomaan pienten yrittäjien asema helpottuisi me puhumme myöhemmin tästä yrittäjävähennyksestä lisää mutta nyt on vain oikaistava tämä väärä vertailu näitten eri veroasteiden välillä eli oikea vertailukohta ei ole yhteisövero vaan kuten jo omassa puheenvuorossani sanoin kun yhdeksääkymmentä prosenttia yrittäjävähennykseen oikeutetuista elinkeinonharjoittajista verotetaan ansiotulon mukaan niin ansiotuloveron alennus jota tässä nyt tvln yhteydessä käsitellään on paljon merkittävämpi huomattavasti tärkeämpi kuin tämä näennäinen

puhemies tässä oli kiinnostava logiikka tässä epälogiikassa edustaja turusen puheessa joka muuten hyvin pitkälti kulkee samaa

äsken kuullun meidän terveysjaoston puheenjohtajan logiikka ja minä olen ihmetellyt sitä miksi perussuomalaiset eivät ole huomanneet että te olette itse asiassa leikanneet kuntataloudesta enemmän kuin sosialidemokraatit se on aivan käsittämätön juttu juuri nyt te todistitte sen oikeaksi kun tässä kävi edustaja turunen tuolla pöntössä ja näihin kuuluisiin lauseisiin palataan vielä totean teille että te olette tässä hallituspohjassa ollessanne leikanneet kuntataloudesta enemmän kuin sosialidemokraatit ja käydäänpä läpi

nyt en ole aivan varma pyysikö edustaja järvinen vastauspuheenvuoron kun nousette ylös niin toimintatapa on se että lausutaan ääneen vastauspuheenvuoro en teidän havainnut sanoneen vastauspuheenvuoro mutta ehkäpä te tarkoititte sitä vaikka ette sanonutkaan eli vastauspuheenvuoro edustaja järvinen
arvoisa puhemies kiitos kovasti itäsuomalaisena olen niin kovin hiljainen että se ei aina kuulu kovin pitkälle on ilman muuta hyvä tavoite että mikään hallitus ei lisäisi rasitteita kuntataloudelle mutta kannattaa muistaa että erilaisista päätöksistä aiheutuu kuluja kunnille ja niitä kaikkia ei tälläkään hallituskaudella kunnille korvata otan nyt vain yhden esimerkin subjektiivisen päivähoito oikeuden kaventaminen sen selvittäminen onko lapsi oikeutettu päivähoitoon onko hän oikeutettu puolipäiväiseen vai kokopäiväiseen päivähoitoon aiheuttaa kuntaliiton ja kuntien omien lausuntojen mukaan heille automaattisesti kuluja ja näitä kuluja hallitus ei korvaa kunnille eli kyllä niitä työtehtäviä kunnille siirtyy monta kautta ja kuluja ei sataprosenttisesti korvata tämäkin kannattaa huomioida vastauspuheenvuoro

arvoisa puhemies minäkin olen itäsuomalainen mutta kyllä ääni tarvittaessa kuuluu kuuluu vaikka on kurkku hiukan kipeä tällä hetkellä tämä edustaja järvisen esimerkki ei ollut minun mielestäni ihan paras paras mahdollinen kun hän puhuu subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta niin itse asiassa

hallituksen tavoitteena on koko vaalikauden ajan ollut parantaa yrittämisen ja työnteon edellytyksiä ja lisätä niihin liittyviä kannusteita eräs toimenpide on ollut tuloverotuksen merkittävä keventäminen ja vaikka tuloveron kevennysten kohdentamistavoista voitaisiin luultavasti kiistellä täällä salissa loputtomiin niin suuri kuva on kuitenkin oikea kuten viime vuoden lopussa tuloverotukseen kohdennetaankin jälleen merkittäviä kevennyksiä jotta talous lähtisi uudelleen nousuun ja monia muitakin toimenpiteitä ovat hallitus ja eduskunta jo tehneet arvoisa puhemies kokonaisveroaste on maassamme varsin korkea noin neljäkymmentäneljä prosenttia bruttokansantuotteesta se on noin kymmenen prosenttiyksikköä oecd maiden keskiarvoa enemmän mikä ei voi olla vaikuttamatta negatiivisesti taloudelliseen toimeliaisuuteen myös tuloverotus on hallituksen tekemän esityksen jälkeenkin vähintään riittävän korkeaa ja kireää kaikissa tuloluokissa lisäksi progressio on suomessa varsin kireä ja heikentää omalta osaltaan kouluttautumisen ja uralla ja uralla etenemisen kannusteita onkin hyvä että tuloveron alennuksia kohdennetaan kaikkiin tuloluokkiin sosialidemokraatit ovat esittäneet omassa vastalauseessaan uuden tuloveroportaan käyttöönottoa siten että yli yhdeksänkymmentätuhatta euroa vuodessa ansaitsevan henkilön tuloveroprosentti olisi yli kaksi prosenttiyksikköä nykyistä suurempi nyt täytyy kuitenkin muistaa että eduskunta hyväksyi jo viime vuonna solidaarisuusveron alarajan laskun joka yksittäisenä toimena tarkasteltuna johti jo noin nolla pilkku neljän prosenttiyksikön veronkorotukseen yhdeksänkymmentätuhatta euroa ansaitsevan henkilön osalta

puhemies edustaja kiuru te olette varmaan vähän nukahtanut siellä nukahtanut siellä kunta ja terveysjaoston kokouksessa mehän olemme kuulleet siellä asiantuntijoita ja ja kirjallisestikin saaneet selvityksen että

valtion talousarvion perusteella kuntatalous vahvistuu ensi vuonna kolmellakymmenelläyhdeksällä miljoonalla eurolla niin kuin täällä jo sanoin ja kuntaliitto on aivan samaa mieltä miksi te väitätte että tämä hallitus heikentää kuntien taloutta näin ei kerta kaikkiaan tapahdu vaan se vahvistuu mitä tulee viime vaalikauden tapahtumiin niin kannattaa teidän lukea tämä raimo sailaksen kirja laman taittaja sailas toteaa siellä että oli erittäin epäonnistunutta politiikkaa se että edellisellä hallituskaudella leikattiin kuntien valtionosuuksia neljä miljardia euroa koska tämä leikkaus ei ole mikään säästö käydään vain toisen julkisyhteisön taskussa ja viedään sieltä neljä miljardia ja väitetään että nyt säästettiin julkisia menoja eihän se näin ole kuntataloudesta pitää pitää huolta ja se takaa myös sen että meillä on vanhuksille päivähoidossa ja muissa varaa pitää palvelut yllä kunnilla on itsehallinto demokratia ja sen kautta tämä toteutuu

vaan vahvisti pieni ja keskituloisten veronkevennyksillä oikeudenmukaisuutta ja se oli todella tärkeä asia samanlainen oli se että eläkeläisten verotus kevenee myös sadallakolmellakymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla sekin on oikeudenmukaista

puhemies
ehkä on hyvä avata tätä kuntataloutta vielä kerran siitä näkökulmasta millä tavalla tämä hallitus kuntia ja kuntataloutta kohtelee olen ollut muuten erittäin valppaana terveysjaostossa ja sen ansiosta hallitus joutui myöntämään että myös leikkauksia kuntien valtionosuuksiin tulee tällä hallituskaudella koska tätäkään tosiasiaa ei oltu tunnustettu aikaisemmin mutta en mene tarkemmin yksityiskohtiin

alenemat viime hallituskaudelta ja päätti tällä hallituskaudella myöskin sen viidenkymmenen miljoonan erän voimaan saattamisesta joka vielä viime hallituskauden lopulla tehtiin ja sen lisäksi kehysriihessä päätitte viime keväänä että kuntataloudesta voidaan leikata tämän lisäksi vielä lisää näin ollen teidän vaihtoehtonne suhteessa oppositiopuolue sdpn vaihtoehtoon on erilainen koska me emme halua leikata kuntataloudesta enää sitä seitsemänkymmenenviiden miljoonan erää jonka te keväällä esititte tehtäväksi ja joka toteutuu ensi vuonna lisäksi te olette tehneet kunnille joita ei ole reilulla tavalla kompensoitu niitä on useita ja kuntaliitto on näistä kaikista lausunut olipa se sitten

jotka olisi pitänyt kompensoida tehdä muutkin kuin verokompensaatiot

tämä kuntatalouden osuus josta edustaja kiuru edelleen väittää vastoin sitä mikä on on kuntaliiton ja valtiovarainministeriön laskelmien yksimielinen tulos koostuu monesta osasta tällä kertaa harvinaisen monesta osasta koska kilpailukykysopimus vaikuttaa monella tavalla kuntien talouteen verotuksen muutokset vaikuttavat hyvin monella tavalla ja sitten on erilaisia toimenpiteitä kuten perustoimeentulotuen siirtäminen kelalle ja niin edelleen niillä on laajasti vaikutuksia mutta oleellista on edustaja kiuru se minkä olemme jaostossa todenneet ja joka on kirjoitettukin sinne meidän tulevaan mietintöömme joka huomenna varmaan lyödään lukkoon ja jos te olette eri mieltä niin te varmaan esitätte siihen huomenna muutoksia

budjetti kokonaisuudessaan vahvistaa kuntataloutta ensimmäisen kerran vuosikymmeniin ei kauhean paljon kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa ei ole valtavan suuri summa mutta se on kuitenkin plusmerkkinen ensi kerran kun te veitte kunnilta neljä miljardia euroa

puhemies nyt kun edustaja haluaa väitellä tästä kuntataloudesta niin sehän sopii oppositiolle nimittäin valitettavasti te te olette väärässä ensinnäkin te olette käyttänyt täällä yli kuuden miljardin lukua sanomalla että valtionosuuksia leikattiin viime kaudella minäpä tarkistin sen tässä joutessani nimittäin vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakuusitoista

ottaneet myöskin valtiontalouden osaksi eli olette nämä leikkaukset jättäneet voimaan joka vuosi siis olette tehneet päätöksen siitä että nämä leikkaukset toteutetaan tulevinakin vuosina mutta sen lisäksi te olette päättäneet leikata lisää kuntataloudesta ja te teitte kehysriihessä päätöksen jossa seitsemälläkymmenelläviidellä

lopuksi on todettava näistä kiky vaikutuksista että te nimenomaan jätätte kiky vaikutuksia korvaamatta kunnille siitäkin on tyrmäävä kuntaliiton lausunto olemassa ja näin ollen kuntatalous ei jää positiiviselle

me olemme tästä nyt käytännössä ja numeroiden valossa ihan eri mieltä edustaja kiuru ja minä ja väitän että minä olen oikeassa koska niistä asiakirjoista ja tiedoista mitä meille on annettu hallituksessa toisaalta tuolla kunta ja terveysjaostossa avoimin korvin olen ollut paikalla puheenjohtajana koko syksyn on varma tieto kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa on yhtenevä luku positiivinen vaikutus kuntatalouteen viime vaalikaudella kumuloituvasti kumuloituvasti tapahtunut kuntien valtionosuuksien leikkaus on noin neljä miljardia ja kuntien velka nousi viime vaalikaudella noin kymmenestä miljardista lähelle seitsemäätoista miljardia eli kun te leikkasitte kunnilta ettekä vähentäneet kuntien tehtäviä ja vastuita kunnat kiristivät verotusta ottivat rajusti velkaa kävivät yt neuvotteluja vähensivät henkilöstöä heikensivät vanhuspalveluja kasvattivat ryhmäkokoja ja ja niin edelleen tämä oli teidän politiikkanne tulos ja tämä on fakta valitettavasti teidän on vaikea myöntää tätä tosiasiaa mutta mutta olisi syytä myöntää koska on todennettavissa
arvoisa puhemies en osallistu muuten tähän aineelliseen keskusteluun mutta kun satun olemaan suomen kuntaliiton valtuuston puheenjohtaja ehkä tästä roolistani johtuen totean totean että suomen kuntaliiton käsitys on se että rahoitusperiaatetta toteutetaan vuonna ja toiseksi valtio kunta suhteen laskentatavat oikeastaan silloin yhdeksänkymmentä luvun alussa laitettiin siihen formuun missä ne edelleenkin olin silloin sisäministerinä tästä asiasta päättämässä tuon formun mukaan kunta valtio suhde on kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa euroa elvyttävä ensi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö viisitoista

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja edustaja puumala

herra puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi opetus ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia ja vapaasta sivistystyöstä annettua lakia ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennettaisiin sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron määrärahasäästö vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista lähtien säästö toteutettaisiin siten että rahoituksen perusteena käytettävä opiskelijoiden enimmäismäärä säädettäisiin kaksitoista pilkku neljäkymmentäneljä prosenttia koulutuksen järjestämislupien mukaista kokonaisopiskelijamäärää alemmalle tasolle

säästöjen ajoitus tekee vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista erittäin haastavan ammatillisen koulutuksen järjestäjille ammatillinen reformi kuitenkin etenee hyvää vauhtia reformin valmistelu on ollut avointa ja keskeiset linjaukset on valmisteltu yhdessä eri tahojen kanssa monet koulutuksenjärjestäjät ovat tämän vuoksi jo ennakoineet reformin toimeenpanoa ja uudistaneet koulutusprosesseja reformia koskevan lainsäädännön pitäisi tulla eduskuntaan ensi vuoden alkupuolella puhemies muista esitykseen sisältyvistä asioista valiokunta pitää kannatettavana että valtionavustuksella voidaan rahoittaa sellaisten maahanmuuttajien opintoja jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla ei ole perusopetuksen oppimäärän suorittamisen suorittamisen jälkeistä tutkintoa samalla nuorten aikuisten osaamisohjelman valtionavustusten rahoitusta koskevan säännöksen voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella opintonsa vuosina kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakuusitoista ohjelmassa aloittaneiden opintojen loppuun saattamiseksi määrärahan turvin voidaan tarjota ammatillista koulutusta noin kahdelletuhannelle maahanmuuttajalle huolensa valiokunta esittää vapaan sivistystyön sekä museoiden teattereiden ja orkestereiden rahoituksesta vapaan sivistystyön oppilaitosten valtionosuuksien ja valtionavustusten leikkaukset ovat heikentäneet ja heikentävät kansalaisten koulutuksellista tasa arvoa koska opetustarjontaa on jouduttu supistamaan ja opetuksen hintaa nostamaan puhemies valiokunta esittää lisäksi yhtä teknistä pykälätason muutosta saadun selvityksen mukaan esi ja perusopetuksen yksikköhintoja koskevan lain kahdeskymmenesyhdeksäs pykälä ensimmäisessä momentissa säädettävää rahoituslain perusteella suoritettavan esi ja perusopetuksen rahoituksen laskentakaavaa tulisi täsmentää siten että rahoituksen laskennan perusteena olevaa valtiovarainministeriön määräämää kotikuntakorvauksen yksikköhintaa tulisi alentaa kolme pilkku viisitoista euroa

arvoisa puhemies

lähdetään siitä että tässä esityksessä ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennetaan sadanyhdeksänkymmenen miljoonan määrärahasäästö vuodesta

kaksituhattaseitsemäntoista lukien moni on kysynyt jopa valiokunta itse useita kertoja ja toistuvasti miksi ammatillisen koulutuksen uudistus toteutetaan myöhemmin ja itse rahoitusleikkaus aikaisemmin jolloin tosiasiassa ammatillisen koulutuksen uudistus verhotaan kylmäksi sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaukseksi tätä ei ole kukaan ymmärtänyt siihen samaan asiaan puuttuneet sekä sivistysvaliokunta että valtiovarojen sivistysjaosto ei moni voi ymmärtää miksi ihmeessä tehdään uudistus jossa rahat viedään kaksituhattaseitsemäntoista ja uudistus toteutetaan siitä seuraavana vuonna ei tämä ole uudistamista tämä on leikkaamista arvoisa puhemies esityksessä esitetään siis että voitaisiin nopeuttaa opintoaikoja säästää seinistä ja lisätä yhteistoimintaa tosiasiassa juuri niitä asioita joita esitettiin viime hallituskaudella ja niiden lukkona oli se että aloituspaikkoja ei voinut vähentää tässä salissa näyteltiin aika erikoinen näytelmä ei sinänsä fyysisesti tässä salissa mutta eduskuntasalissa kuitenkin silloinen oppositio keskusta ja perussuomalaiset halusi hylätä uudistuksen vaikka aloituspaikat olisi säilytetty ennallaan mutta juuri tästä syystä pelosta että aloituspaikat eivät säilyisi ennallaan silloinen oppositio halusi hylätä tuolloisen ammatillisen koulutuksen uudistuksen kun sitten laki säästöjen ohjauskeinoista kaatui eduskunnan käsittelyssä aikapulaan jäljelle olisi jäänyt vain huono vaihtoehto juuri se vaihtoehto minkä tämä hallitus nyt toteuttaa silloisena istuvana ministerinä

silloinen eduskunta tuki tätä valitsemaani linjaa niin hallituspuolueissa kuin eduskunnan oppositiossa ja vain kokoomus vastusti tätä linjausta loppuviimeksi kahdeksasta eduskuntaryhmästä tässä salissa näin ammatillisen koulutuksen uudistusta viime hallituskauden lopussa ei toteutettu aloituspaikkoja vähentämällä

siksi ihmettelen tätä miksi näitä mittavia säästöjä ei lähdetty hakemaan ammatillisen koulutuksen kehittämisellä seinistä säästämällä yhteistoimintaa lisäämällä opintoaikoja tehostamalla vaan yksinkertaisesti tuotiin eduskuntaan käsittelyyn laki joka lähtee siitä että koulutuksen järjestäjien on nyt itse päätettävä leikkaavatko he

opettajista ja tuntimääristä vai leikkaavatko he aloituspaikoista onpa tämä kova juttu täällä käsittelyssä on siis ehdotus jossa lähtökohtana ei ole varsinaisen sisällön ja toiminnan uudistus vaan tosiasiassa aloituspaikkojen leikkaus kahdeksantoistatuhatta aloituspaikkaa on uhattuna tosin ministeriö itse epäilee että ehkä vain minimissään kuusituhatta aloituspaikkaa lähtisi mahdollisesti enemmän nyt olemme tähän asiaan sivistysjaostossa paneutuneet ja olemme huomanneet että kukaan tässä valtakunnassa ei tiedä noin sadanseitsemänkymmenen koulutuksen järjestäjän todellisista valinnoista ja tältä osin on hyvin erikoinen tilanne että suomessa ei tiedetä lähtevätkö nämä aloituspaikat vai se on aivan käsittämätöntä että meitä ei kiinnosta toteutuuko koulutuksellinen tasa arvo tässä maassa myös alueellisesti erityisesti pääministeripuolue keskusta joka puhui kauniisti alueellisesta koulutuksen saatavuudesta on tuonut tänne käsittelyyn esityksen joka nimenomaan lähtee siitä että aloituspaikkoja vähennetään sak arvioi jopa että osa näistä säästöistä voidaan toteuttaa leikkaamalla sellaisten alojen opiskelijapaikkoja osaajille olisi työmarkkinoilla käyttöä aika hurjaa tekstiä kun ajatellaan mitä tässä oikein ollaan tekemässä eli hallituksen oma esitys lähtee siitä että jos säästö toteutettaisiin kokonaisuudessaan opiskelijamäärää vähentämällä vähennys vastaisi kahdeksaatoistatuhatta opiskelijapaikkaa tämä lukee tässä hallituksen esityksessä kuinka paljon on kahdeksantoistatuhatta aloituspaikkaa sekin on hyvä todeta että vuonna kaksituhattaviisitoista meillä oli neljäkymmentäviisituhattaneljäsataa aloituspaikkaa ammatillisen koulutuksen piirissä siis noin neljäkymmentäviisituhatta ja hallituksen esitys lähtee siitä että aloituspaikkoja maksimissaan leikataan kahdeksantoistatuhatta siis minun täytyy sanoa että tässä ei ole mitään järkeä se tarkoittaa joko sitä että me ajamme kokonaan aikuisten ammatillisen koulutuksen alas eli

vielä ikäluokan nuorimmat joita on laskennallisesti fifty fifty periaatteella noin kolmekymmentätuhatta mutta jos me lähdemme siitä että ammatillinen aikuiskoulutus säilyy ainakin joiltakin osin niin sitten kaikki nuoret eivät pääsekään enää koulutukseen en tiedä kumpaa linjaa hallitus aikoo tehdä koska tämä on jätetty koulutuskentän vastattavaksi kummalla linjalla ollaan arvoisa puhemies hämmästyttävää on sekin että kun me tätä kokonaisuutta niin kyllä ammatillisen koulutuksen kontaktiopetuksen eli lähiopetuksen tuntimäärä on laskenut kuin lehmän häntä siis pahimmillaan joillakin aloilla opiskellaan kolmannes vähemmän lähitunneilla kuin on opiskeltu vielä kymmenen vuotta sitten ja tämä johtaa tietenkin siihen keskeiseen kysymykseen kuinka paljon me voimme vielä säästää sillä että opettajia vähennetään nyt arvioidaan että ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien henkilöiden laskennallinen vähentämistarve on kaksituhattaneljäsataa viiva kolmetuhattakahdeksansataa työntekijää ja

miksi tätä uudistusta ajetaan ajattelematta työllisyysnäkökulmaa ollenkaan arvoisa puhemies kuinka paljon on sitten tämä leikkaus käytännössä jos me sallimme että aloituspaikkoja näin paljon leikataan niin se tarkoittaa käytännössä sitä että pohjois suomessa kukaan ei ei enää tulisi ammatillisen koulutuksen piiriin kukaan ei tulisi ammatillisen koulutuksen piiriin tai toinen vaihtoehto on se että sosiaali ja terveysalan koulutuspaikat ammatillisessa koulutuksessa leikattaisiin kokonaan kysyn teiltä hyvät edustajat eikö nyt kenelläkään tule mieleen että jollakin muulla tavalla tämä ammatillisen koulutuksen uudistus olisi voitu toteuttaa siihen mahdollisuus olisi ollut jos tämä uudistus olisi siirretty vuoteen kaksituhattakahdeksantoista eli uudistus rahoitusuudistus ja toiminnallinen muutos olisivat kulkeneet käsi kädessä nyt kun ei ehditty jäi ainoastaan aloituspaikkojen vähentäminen lopputulokseksi olen syystäkin todella huolissani siitä mitä tämä tarkoittaa käytännössä kun henkilöstö ja tilakustannukset ovat yli prosenttia koulutuksen kustannuksista tälläkin hetkellä kyllä koulutuksen järjestäjillä liikkumatila harkinnanvaran käyttämiseen näiden leikkausten kohdentamisessa on aika olematon tämä sadanyhdeksänkymmenen miljoonan erän ulosmittaaminen yksinään säästötoimenpiteillä tarkoittaa sitä että se johtaa irtisanomisiin lomautuksiin se heikentää koulutuksen saavutettavuutta ja kaventaa koulutustarjontaa

viime kaudella koska ajattelin että ammatillista koulutusta voidaan uudistaa muutoinkin kuin säästämällä mutta silloin koko eduskunta lähti siitä että kuntatehtäviä vähennetään tätä kautta tulimme siihen tilanteeseen että toisen asteen kuntatehtävien vähentämiseksi ja rationalisoinniksi ehdotettiin uudistusta ja sen uudistuksen varassa vieläkin täällä

puhemies on hyvä kuulla edelliseltä opetusministeriltä että todellakin oli halu leikata kaksisataakuusikymmentä miljoonaa eli reilusti enemmän toisen asteen koulutuksesta viime kaudella ja se syy miksi se esitys torpattiin oli se että siinähän olisi annettu ministeriölle käytännössä valta päättää sekä ammatillisen että lukiokoulutuksen sijainnista ympäri suomea tällaista valtaa ei haluttu antaa edelleenkin on tärkeää että alueet ja kunnat itse päättävät missä koulutusta on kyllä näitä säästöjä tehdään tällä hallituskaudella se on totta ja se on myönnettävä sivistysvaliokunta on ollut kriittinen tämän suhteen mutta se se on myös puppupuhetta että uudistuksia ei tehtäisi ja nimenomaan nuorilta ja opiskelijajärjestöiltä itseltään on tullut toive siitä että oppimista siirretään samaan aikaan myös työpaikoille mikä vähentää tätä luokkaopetuksen tarvetta tämä tulee tuomaan säästöjä ja silloin tätä

arvoisa puhemies edustaja jarvalle voisi todeta miksi ei ensin tehdä reformia miksi tehdään ensin säästöt ja sitten reformi eli on täysin väärin puhua siitä että tässä olisi kyse jostain uudistamisesta tässä on kyse puhtaasta leikkaamisesta aidossa uudistuksessa ensin tehtäisiin rakenteelliset muutokset joilla voitaisiin saada kustannustehokkuutta nyt tehdään leikkauksia ja nämä leikkaukset tarkoittavat joko vähemmän opiskelupaikkoja joko vähemmän henkilöstöä joko vähemmän kontaktiopetusta tai heikompia opiskelutiloja ja muita mahdollisuuksia eli kyllä nämä leikkaukset eivät voi olla näkymättä joko aloituspaikoissa tai koulutuksen laadussa mielestäni edustaja kiuru puhui erittäin hyvin työllisyydestä on erikoista että tässä yhteydessä ei olla lainkaan huolissaan siitä että tällä aiheutetaan työttömyyttä opettajien työttömyyttä eivätkö ne työpaikat ole tärkeitä hallitus

puhemies puheenjohtaja rinne silloinen valtiovarainministeri julkisti kahdeskymmenes maaliskuuta kaksituhattaviisitoista eli kuukausi ennen vaaleja sdpn talouslinjaukset sen mukaan demarit ajoivat tälle vaalikaudelle neljän miljardin lisäsopeutusta kolme miljardia piti sopia heti viimeisestä miljardista keväällä seitsemäntoista kolmen miljardin paketista kaksi miljardia olisi suuntautunut menopuolelle ja loput tulopuolelle sdpn kolmen miljardin heti toteutettavaan pakettiin sisältyi menosopeutuslista jossa on elinkeinotukia neljäsataa miljoonaa indeksijäädytyksiä kahdeksansataa miljoonaa ja opetus ja kulttuuriministeriön alan järjestämis ja rahoitusuudistuksen toteuttamiseen kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa ja sitten vielä monia muita eli sosialidemokraattien linja oli kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa ilman uudistuksen

arvoisa herra puhemies tämä valittu hallituksen valitsema etenemistapa jossa ensin tehdään säästöt ja sen jälkeen uudistukset on päätön järkevämpää olisi toteuttaa ensin se reformi ja sitten mahdollisesti leikkaukset kun voidaan arvioida reformin tuomat säästöt toimintojen tehostamisen ja päällekkäisyyksien purkamisen seurauksena itse reformin kautta olisi mahdollista tehdä tärkeää ja arvokasta uudistamis ja kehittämistyötä mutta säästöt vievät kehittämistyöltä maton jalkojen alta pois

herra puhemies todella edellinen hallitus antoi perinnöksi tälle hallitukselle sen että kehyksiin oli kirjoitettu iso leikkaus sitä pystyimme pienentämään mutta silti tuo on kipeä paikka jos ajattelee mitkä asiat ovat samalla tavalla kuin edellisellä kerralla niin aivan samalla tavalla se edellinen säästö kuin tämäkin leikkaus olisi kohdistunut oppilaitoksiin opettajiin kaikkeen tähän ikävään mitä täällä on kuvattu ei sellaista leikkausta ole olemassa joka ei keneenkään kohdistuisi ainakaan me emme ole sellaista vielä keksineet mikä asia on sitten muuttunut tätä toimilupien pakkohakua tässä ei ole mukana ja kuten tässä on useampaan otteeseen todettu summa on pienempi kahdestasadastakuudestakymmenestä miljoonasta ollaan tultu sataanyhdeksäänkymmeneen miljoonaan euroon reformi on tulossa kun tässä on sanottu että ei uudisteta niin iso uudistushan on joka tapauksessa tulossa ammatilliseen koulutukseen ehkä ehkä suurempi kuin kuin koskaan ennen on tehty sen ajoitus kuten valiokuntakin on mietinnössään todennut ei ole ihanteellinen se on ihan selvä

puhemies seuraan hyvin läheltä ammatillista koulutusta ja keskustelen usein opettajien kanssa ja monet opettajat pelkäävät nyt että he eivät jatkossa pysty tekemään työtä ammattietiikkansa mukaisesti tiedän että oppilaitoksissa suunnitellaan esimerkiksi opiskelijoiden itsenäisen opiskelun lisäämistä ja ja semmoista opiskelumuotoa että opiskelijat keskenään ilman opettajaa voisivat opiskella tiettyjä aineita

on selvää että tässä taloudellisessa tilanteessa olevassa maassa kuten suomi on uudistuksia on pakko tehdä ja ja myös säästöjä se että se että joudumme kansainvälisen valuuttarahaston taikka taikka sitten velkojiemme taluteltavaksi tuolla pitkin maailmaa on se kaikista huonoin vaihtoehto olen kuullut monta ammatillisen koulutuksen opettajaa ja heiltä olen kuullut tämän saman viestin mitä äskeisissä monessa puheenvuorossa on sanottu että uudistuksia tarvitaan ja on tarkoitus ihan aidosti viedä ne nuoret opiskelijat ja myös aikuisopiskelijat sinne työpaikoille missä he saavat opastusta työnantajan ja työnjohdon toimesta ja tietenkin opettajat käyvät siellä elikkä viedään tätä uudistusta sinne suuntaan minne pitääkin ja opiskelijoiden välille luodaan se suhde josta voi todennäköisesti jopa syntyä työpaikka tämähän on se hyvä tavoite eikä niin että lähdemme sokeasti syytämään rahaa lisää on tärkeää katsoa näin näin vähän rahan aikana se että käytämme tehokkaasti rahat mitä vähän on

tähän ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat leikkaukset ovat erittäin rajuja niin kuin on moneen kertaan tässä sanottu nämä oppilaitokset todella sysätään jatkuvaan myllerrykseen ensin leikataan ja sitten vielä sisältöä uudistetaan uudistetaan ja niin kuin tässä edustaja mäkisalo ropponen hyvin toi esille kyllä kentältä opettajakunnasta on tullut monin paikoin huolta siitä että että sekä koulutuksen laatu että opiskelupaikkojen riittävyys ovat monin paikoin todella uhattuina peräänkuulutamme lyhykäisyydessään sitä että ammatillista koulutusta on tietysti syytä miettiä ja sitä on uudistettava mutta se on tehtävä suunnitelmallisesti eikä hätiköidysti eikä sillä tavoin että vuoden välein ollaan suurta rumbaa aiheuttamassa se ei ole kenenkään etu

arvoisa puhemies kahdeksantoistatuhannen opiskelupaikan menetys on otettava tosissaan kuitenkin olen iloinen että oman alueeni mikkelin ammattikorkeakoulu tai vuoden alusta xamk kuten sitä kutsutaan on tehnyt sen ratkaisun että opiskelupaikkoja ei vähennetä mutta vähennys tehdään silloin henkilökunnasta ja siellä on tälläkin hetkellä yt neuvottelut menossa ja kolmekymmentä ihmistä saa saa luvan lähteä se on todella hankalaa tulossa olevan muutoksen takia koska entisestään pienenevän henkilökunnan on entistä vaikeampi suunnitella minkäänlaista rakennemuutosta ja sisällöllistä muutosta koulunkäyntiin kun samalla muistetaan että lähitunteja opiskelusta vähennetään ja itsenäistä opiskelua lisätään ja kun tiedetään että etenkin suomalaiset pojat tipahtavat koulutuksesta entistä herkemmin tämä aiheuttaa jatkossa sen että meillä on vaara siitä että poikia tippuu entistä enemmän ja lasku tästä säästöstä ja leikkauksesta tulee kalliimmaksi kuin leikkaus itse

puhemies kyllä minä ihmettelen sitä että tässäkin salissa ihan suvereenisti käytetään sanaa reformi reformi tarkoittaa uudistusta mutta tässä salissa reformi näyttää tarkoittavan leikkausta ja jos leikkaus verhotaan sanaan reformi niin ajatellaan että silloin ei tule leikkausta mutta se tulee silloin kun on kysymys ja tässä nimenomaisessa asiassa siitä on kysymys nyt puhutaan siitä että tarvitsee säästää me tarvitsemme rahaa niin tarvitsemme mutta niin tarvitsee tulevaisuuskin tulevaisuus tarvitsee tekijöitä ammattitaitoisia ihmisiä ammattitaitoisia autonkorjaajia ammattitaitoisia juhlapukujen tekijöitä ammattitaitoisia suutareita niitä me emme saa jollei meillä ole ammatillista koulutusta me tarvitsemme ammatillista koulutusta joka puolella maata nyt on uhkana se kun mietitään pohjois suomea esimerkiksi että se jää täysin tyhjäksi ja siihen meillä ei ole varaa

arvoisa herra puhemies todellakin säästöt kohdistuvat myöskin tähän talousarvion toiseksi suurimpaan pääluokkaan ja kaikki puolueet oikeastaan omissa linjauksissaan vaalien alla ovat tästä lähteneet niin kuin täällä on todettu kun sivistys ja tiedejaostossa olemme tätä käsitelleet niin todellakin tämä on se suurin kipupiste nyt ensi vuoden talousarviossa lähdemme mietinnön luonnoksessa siitä että on tärkeää että nyt tätä tätä seurataan

alueittain oppilaitoskohtaisesti oppilaitokset ovat jo lähteneet tässä liikkeelle ja totta kai voidaan uudistaa niin kuin tässä on todettu työpaikkaoppimista ja näitä ja koulutusaikoja voidaan jopa ehkä lyhentääkin ja niin edelleen ja tässä tässä voidaan voidaan edetä puhemies sitten on myöskin tärkeätä että kun nyt monilla aloilla on työvoimakysyntää näemme että tuolla länsirannikolla esimerkiksi metallityöntekijöistä on paljon puutetta niin myöskin tämä on huomioon

arvoisa puhemies me tässä salissa kaikki kannamme suurta suurta huolta siitä että osa nuorisostamme on syrjäytymässä mutta sitten kun tulee käytännön päätöksiä jotka koskevat näitä nuoria niin valitettavasti se yksituumaisuus ei ole enää tämä päätöshän käytännössä on sellainen koska tässä ammatilliset koulut joutuvat leikkaamaan aloituspaikkojaan eli meillä jää entistä suurempi joukko ilman koulutuspaikkaa toisaalta ammatilliset koulut

päinvastoin kaikki olivat sitä mieltä että koulutuksesta ei voi enää

jos verrataan vuoden kaksituhattakolmetoista tasoon niin ensi vuonna toteutuva budjetti vähentää ammatillisen koulutuksen määrärahoja kolmesataakymmentä miljoonaa euroa selittäkää minulle eikö hallituspuolueissa ole kukaan jaksanut laskea niitä tehtyjä leikkauksia jotka tulevat tämän sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron reformin päälle olen ollut erittäin huolissani siitä miksi aina väitetään että ammatillisesta koulutuksesta leikataan vain miljoonaa sehän ei pidä millään tavalla paikkaansa koska tällä hallituskaudella on poistettu jo takuukorotus kehittämisrahat on poistettu samaan syssyyn on myöskin toteutettu kiky leikkaus joka tosiasiassa vähentää yksityisiltä koulutuksenjärjestäjiltä joita on osakeyhtiömuotoisessa ammatillisessa kentässä todella paljon myöskin kiky vaikutukset tältä osin päästään sinne noin kahteensataankuuteenkymmeneen miljoonaan euroon ja täällä vielä puolustellaan sillä että vain satayhdeksänkymmentä miljoonaa leikataan

arvoisa puhemies ammatillisesta koulutuksesta leikataan satayhdeksänkymmentä miljoonaa vaikka koulutuksesta leikattiin jo viime kaudella liikaa ja siksi kaikki antoivat koulutuslupauksen joka nyt sitten petetään hallitus ei kuitenkaan linjaa miten säästöt on tehtävä vaan jättää vastuun

on hämmentävää että valtavat säästöt tehdään ennen ammatillisen koulutuksen tulossa olevaa reformia eikö olisi viisaampaa hakea kustannustehokkuutta reformin kautta eikä niin että ensin kurjistetaan koulutusta jättileikkauksilla ja sitten vasta tehdään reformi

opiskelupaikkaa vähemmän jos summa säästetään henkilöstöstä tarkoittaa se kolmetuhattakahdeksansataa opettajaa vähemmän jos leikkaukset kohdistetaan vain opiskelijakohtaisiin kustannuksiin olisi säästö tuhatkaksisataaseitsemänkymmentä euroa per opiskelija

tästä syystä lakiehdotus tulisi hylätä

arvoisa puhemies suomen keskeinen menestystekijä on osaaminen ja laadukas koulutus koulutuksen laadun kannalta on oleellista muun muassa opetuksen määrä opettajien ammattitaito ja opiskelijaryhmien koko ja nämä suuret suuret koulutukseen kohdistuvat säästöt

suuri riski opetuksen laadulle ja myös määrälle kun ne toteutetaan ennen tätä rakenneuudistusta olen entisessä elämässäni opettanut lähihoitajaopiskelijoita ja entiset opettajakollegani ovat kyllä todella kauhuissaan mahdollisesta kontaktiopetuksen ja teoriaopetuksen vähentämisestä lähihoitaja esimerkiksi tarvitsee vankan teoriapohjan omalle työlleen niin että hän osaa kyseenalaistaa työelämän huonoja käytäntöjä työelämässä voidaan oppia jopa vääriä ja ja huonoja toimintatapoja ja siksi pitäisi olla riittävästi teoriaopetusta ja koulussa opettajan ohjauksella tapahtuvaa

nuoria aikuisia ja heidän sijoittamisensa tämmöisiin nuorten ryhmiin koulutuksessa ei ole järkevää nyt tarvittaisiinkin pitkän aikavälin suunnitelma tämän ryhmän kouluttamiseksi sillä nykyisessä yhteiskunnassa ja työelämässä on vaikea työllistyä ilman ammatillista tutkintoa

arvoisa puhemies leikkausten kanssa samanaikaisesti on käynnissä ammatillisen koulutuksen merkittävä reformi joka koskee puolta perusopetuksen päättävistä nuorista ja noin sataaviittäkymmentätuhatta aikuista kuten tuossa debatin aikana toin esiin tämä toimintamalli jonka hallitus on valinnut jossa säästöt toteutetaan ensin ja uudistukset sen jälkeen on päätön mitä tulee alueelliseen tasa arvoon hallituksen esityksessä päätös leikkausten kohdentamisesta jää kunnille tämä heikentää opetuksen alueellista saavutettavuutta tämä on kiistaton fakta edellytykset koulutuksen järjestämiseen eriytyvät voimakkaasti maan eri osissa aloituspaikkoja vähennetään lähinnä semmoisilla seuduilla joilla nuorisoikäluokat pienentyvät samalla lisätään koulumatkojen pituutta sekä opiskelija asuntoloiden tarvetta jos tarkastellaan hieman näitä leikkauskohteita koulutuksen järjestäjillä ei ole tosiasiassa harkinnanvaraa leikkausten kohdentamisessa kun henkilöstö ja tilakustannukset muodostavat yli kahdeksankymmentä prosenttia koulutuksen kustannuksista merkittävä osa säästöistä tullaan kohdentamaan opetukseen sen määrä ja laatu tulevat heikkenemään opettajat ovat jo nyt jaksamisen äärirajoilla ja irtisanottujen lisäksi lähtevät he jotka työllistyvät oman alan töihin muualle myös tukipalveluista tullaan leikkaamaan mikä lisää pudokkuutta maahanmuuttajien määrä on nousussa ja heidän koulutustarpeensa kohdistuu ammatilliseen koulutukseen nuorten syrjäytyminen lisääntyy leikkaukset ammatilliseen koulutukseen osuvat siis jälleen kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ja heikentävät sen nuorisotakuun toteutumista arvoisa herra puhemies keskustelussa on viitattu myös työmarkkinoihin ja työllistämiseen aivan oikein tietyillä aloilla opiskelupaikkojen vähentäminen voi olla hyvinkin kohtalokasta työmarkkinoiden osaamistarpeet eivät ole kaikilla aloilla yhtenevät opiskelupaikkojen vetovoimaisuuden kanssa osa säästöistä saatetaan toteuttaa leikkaamalla opiskelijapaikkoja sellaisilta aloilta joiden osaajille olisi työmarkkinoilla käyttöä arvoisa puhemies viimeiseksi vapaasta sivistystyöstä vapaan sivistystyön merkittävät rahoitusleikkaukset aiheuttavat sen että kansalaisopistojen kansanopistojen opintokeskusten ja muiden aikuisoppilaitosten opetustarjonta supistuu huomattavasti samalla oppilaitokset joutuvat nostamaan maksuja ja vähentämään muuta koulutustarjontaansa kuntien kansalaisopistojen ylläpitämiä kuntalaisten hyvinvointia lisääviä harrastuskursseja järjestöjen opintokeskusten tarjoamaa tukea aktiiviselle kansalaisuudelle ja järjestötoiminnalle sekä liikunnan koulutuskeskusten terveitä elämäntapoja tukevia koulutuksia ja kieltenopetusta kaikkia joudutaan vähentämään

jo nyt koulutuksen alueellinen tasa arvo on heikentynyt koska opetusta on jouduttu keskittämään aikaisempaa enemmän taajamiin ja keskuksiin tämä on hyvä pitää mielessä kun keskustavetoinen hallitus puhuu koko suomen elinvoimaisuuden ylläpitämisestä mitä se tekee keskusta keskittää

olin neljätoista vuotta koulutuskuntayhtymän valtuustossa ja joka syksy ja kevät kokouksissa saatoin todeta että koulutuskuntayhtymällä oli talous erittäin hyvässä kunnossa koko ajan koko neljätoista vuotta kun on iso kuntayhtymä kysymyksessä niin eri yksiköissä oli hieman erilainen tilanne mutta mutta kaikki tekivät positiivista tulosta joka vuosi ja rahasta ei todellakaan ollut varsinaisesti puutetta edes vaikeina talouden vuosina siellä pystyttiin esimerkiksi laitehankintoihin ja kiinteistöjen kunnossapitoon panostamaan erittäin hyvin opetuksen laatu oli ilmeisesti myös hyvä koska tuo jyväskylän koulutuskuntayhtymä sai joka vuosi tuloksellisuuspalkkiota erittäin suuria summia tämä tietysti on erittäin hyvä että näin on ollut tilanne mutta tämä kertoo myös siitä että kun eletään kaikkialla yhteiskunnassa ja julkisessa taloudessa erittäin tiukkaa aikaa niin joudutaan käymään läpi eri toiminnot joita verovaroin ylläpidetään tässä mielessä näen että tämä toisen asteen koulutuksen uudistus ja ja siihen kohdistuvat säästöt eivät ole kohtuuttomia verrattuna moniin muihin säästöihin joita täällä joudutaan tekemään mutta tavattoman tärkeää on että uudistukset myös rakenteelliset uudistukset toteutetaan mahdollisimman pian ja tähänhän hallitus on sitoutunut totean vielä edustaja aallolle että työpaikat valitettavasti syntyvät tänä päivänä myös suurelta osin taajamiin ja isompiin keskuksiin ja silloin koulutuskin keskittyy sinne

puhemies kristillisdemokraatit ovat täällä pitkin syksyä tuoneet esille huolestuneisuuden tästä säästöpäätöksestä sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron säästöt ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti vielä sen tähden että kun tämä reformilainsäädäntö astuu voimaan kaksituhattakahdeksantoista miksi hätäillä nyt näitten

tulee näkymään opiskelijapaikkojen vähennyksenä koulutusalojen vähennyksenä ja myöskin koulutuspaikkakunnat uhkaavat keskittyä me olemme erittäin huolissamme esimerkiksi siitä että että näitä toimipisteitä vähennetään ja todennäköisesti nämä koulutuspaikkakunnat tulevat olemaan esimerkiksi maakuntien keskuskaupungeissa erityisesti olen täällä useamman kerran ministeri grahn laasoselta kysynyt sitä seikkaa että kun itä suomessa jo tällä hetkellä tänä päivänä kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotiailla on kaikkein pisimmät välimatkat toisen asteen koulutukseen ja nyt

nämä oppilaitokset tekevät näitä keskittämisiä niin minkä tähden me edelleenkin vain pidennämme näitä välimatkoja toisen asteen koulutukseen tämä saattaa vaikuttaa sitten siihen että nämä nuoret erityisesti nuoret pojat lähtevät syrjäytymiskehityksen alkuun kun oppilaitokset siirtyvät erittäin kauaksi kotipaikkakunnalta minun mielestäni näillä tämäntyyppisillä säästöpäätöksillä saattaa olla hyvin kauaskantoisia ja ihan arvaamattomiakin arvaamattomiakin seuraamuksia ehkä ihan lopuksi vapaasta sivistystyöstä sananen tämä on hyvin kummallista että tämä kilpailukykysopimuksen mukana tuleva lisäsäästö otetaan pois näiltä oppilaitoksilta koska suurin osa näistä oppilaitoksista on säätiöpohjaisia ja ne ovat yhdistyspohjaisia ja osakeyhtiöpohjaisia ja eiväthän ne edes kuulu tähän kiky sopimuksen piiriin tämä säästö tuntuu erityisesti hyvin epäoikeudenmukaiselta

arvoisa puhemies myös vapaan sivistystyön oppilaitokset järjestävät ammatillista koulutusta kansanopistoista kolmekymmentäkahdeksan järjestää ammatillista koulutusta ja ammatillista peruskoulutusta järjestää kaksikymmentäneljä opistoa kansanopistojen valtionosuusrahoituksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen osuus vuonna kaksituhattaviisitoista oli neljäkymmentäkuusi prosenttia siis todella merkittävä osa ammatillisen koulutuksen rahoituksella on merkittävä useissa opistoissa jopa ratkaiseva vaikutus toimintaedellytyksiin esimerkiksi kansanopistoyhdistys on lausunut tästä lakiesityksestä että tällä esityksellä vaarantuu moni alaisten kansanopistojen koko kansanopistotyö tämä on todella huono kehityssuunta

arvoisa herra puhemies siinä että hallitus kiirehtii on totta kai kysymys siitä että ovat itselleen tiettäväksi tehneet että nyt tarvitaan leikkauksia kysymys ei ole siis rakenteiden uudistamisesta ja aikataulu on vain haluttu tehdä tällaiseksi että nyt halutaan ottaa pois rahaa kuinka on mahdollista että hallituksessa ajatellaan että rakenteellisia uudistuksia voidaan tehdä jos kaikki se voimavara mikä tällä hetkellä on toisen asteen ammatillisen koulutuksen opintosuunnitelmien suunnittelussa keskittyykin nyt siihen että täytyy saada aikaan säästöjä eli kahden asian päällekkäin vieminen ei ole mitenkään perusteltua ja tuntuu järjettömälle lähteä tekemään uudistusta niin että pakotetaan samaan aikaan keskittymään säästötavoitteisiin joita pakotettu tekemään
herra puhemies kun edellinen hallitus ei pystynyt tätäkään uudistusta tekemään niin se tuli nyt tämän hallituksen tehtäväksi tarve toisen asteen koulutuksen uudistamiseen on tiedostettu jo kauan sitten ja sitä on yritetty mutta mutta viime vaalikaudella sekin jäi tekemättä niin kuin sote ja kaikki muutkin uudistukset nyt on sitten tehtävä näin kun tämä leikkaus tulee määrärahoihin rahoitukseen niin oppilaitoksilla on tiedossa kuitenkin jo minkälainen rakenneuudistus on tulossa koska se on lausuntokierroksella jo jo tässä mielessä oppilaitokset ja koulutuksenjärjestäjät pystyvät kyllä ottamaan huomioon nämä nämä suuntaviivat jotka ovat tulossa ja toimimaan sen mukaisesti ennakoiden

arvoisa puhemies vielä lyhyesti kyllä on varmasti niin että se nyt on lausuntokierroksella ja en halua olla pahansuopa vaan on pakko sanoa että kyllä se kaikki mitä on ajateltu oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen on erityisen hyvää se on ehkä osaltaan vastaus siihen mitä edustaja essayah toi esille että kuinka nuorten syrjäytymisen polkuun tämä nyt tehty säästöpäätös voi vaikuttaa tämä toisaalta voi olla se mahdollisuus että me saamme ne nuoret ammattiin jotka sieltä peruskoulun viimeiseltä luokalta hakeutuvat mutta meidän pitää tässä oppisopimuskoulutuksen yhteydessä myös murtaa sitä niin että alle kahdeksantoista vuotiaalla nuorella olisi mahdollisuus mennä työssäoppimaan eli meidän pitää tarkastella lainsäädäntökenttää myös aika uudesti ja raikkaasti siten että se mahdollistaa myös sen että kun tehdään uutta oppisopimusjärjestelmää niin se ei tyrehdy vain koulutussopimuskeskeiseksi mikä tarkoittaa sitä että nuorelle joka on käsillä oppiva ja haluaa ja kykenee omaksumaan ammatin itselleen työssä annetaan niitä mahdollisuuksia niin että hän ei tunne itseään siellä vain hyväksikäytetyksi ilmaistyövoimana vaan vaan motivoituu siitä että hän voi saada tästä oman elantonsa ja sitä kautta olla mukana yhteiskunnassa

arvoisa puhemies kristillisdemokraateilla ei ole tuolla sivistysvaliokunnassa edustusta ja olisin sen takia kysynyt ihan kun täällä on valiokunnassa olevia ihmisiä mukana minkälaista keskustelua tästä vapaan sivistystyön leikkauksesta käytiin istun itsekin yhden yhden kansanopiston hallituksessa ja siellä jollakin tavalla oltiin varauduttu siihen että valtionosuusleikkauksia kyllä on tulossa mutta tämä kiky sopimusleikkaus tuli aivan kuin puun takaa se oli sellainen joka pisti budjettisuunnittelun

me ole tässä sopimuksessa mukana se on ollut suuri ihmetys että jos täällä on niitä valiokunnan ihmisiä niin voisivatko vähän valaista kollegaa siitä minkälaista keskustelua tästä käytiin ja miten ihmeessä sellaiset kansanopistot joilla on esimerkiksi joku aatteellinen tausta niillä niillä monella on säätiötausta osakeyhtiötausta yhtäkkiä

aivan kuin puun takaa niin kuin sanoin tähän ei oltu varauduttu ja se on aiheuttanut isoja ongelmia kun miettii vielä ylipäätänsä tätä koko vapaan sivistystyön kenttää niin siellä on paljon niin kuin täällä mäkisalo ropponen hyvin mainitsi tätä ammatillista peruskoulutusta sieltä ihan oikeasti valmistutaan ammattiin mutta siellä on ennen kaikkea paljon sellaista mikä lisää niitä työelämän valmiuksia siellä on valtavan hyvää koulutusta muun muassa maahanmuuttajille esimerkiksi lukiovalmiuksia annetaan siellä siellä yhteydessä käydään kymppiluokkaa siellä annetaan ylipäätänsä sellaisia työelämä ja lisäkoulutusvalmiuksia joita tarvitaan ja jotenkin tuntuu että jos tältä puolelta leikataan niin se ei voi olla näkymättä hetken kuluttua todellakin jos joku kollegoista tietää niin valistakaa miten ihmeessä tämä kiky sopimus oikein selitettiin miten voidaan näin tehdä vapaan sivistystyön kohdalla

arvoisa puhemies on todettava kyllä että vapaan sivistystyön puolella on myös näitä leikkauksia tehty pitkin matkaa jo vuosien aikana ja kyllä on ollut vaikeuksia erityisesti kansanopistoilla suoriutua näistä leikkauksista on todettava että että jatkossa pitää rahoitusjärjestelmään liittyviä ja muita esteitä poistaa niin että alueelliseen ja paikalliseen koulutustarpeeseen voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti esimerkiksi meidän maakunnan ainoa kansanopisto joka sijaitsee kotikunnassani paltamossa kainuun opisto huolehtii meidän alueella maahanmuuttajien kouluttamisesta ja maahanmuuttajanuorten kouluttamisesta siitä on pitkäaikainen kokemus ja siellä on aina vaikeuksia rahoitukseen ja muuhun järjestämiseen liittyen kun kukaan muu ei vastaa sillä tavalla kattavasti siitä kymppiluokka ja ovat tärkeitä kyllä haluan että saataisiin semmoinen pysyvämpi rahoitusjärjestelmä joka ei olisi niin monimutkainen jatkuvasti vuosittain pitää näitä rahoituksia anoa ja saataisiin siihen pysyvyyttä sitten tähän itse asiaan kuulin tässä että tämä keskustelu on edennyt hyvään suuntaan edustaja myllykoski esimerkiksi toi esiin tämän oppisopimusmallin se on juurikin näin että pitää saada sitä motivoivaa opiskelua aikaiseksi nuorille ja sitä että palvelemme sitä työnantajan näkökulmaa siinä että he saavat koulutettua myös hyviä työntekijöitä siellä odotetaan nimenomaan että heille

ja sitoutuneita työntekijöitä ehdottomasti ei nuorikaan sinne halua jäädä jos hänestä ei pidetä huolta se sitoutuminen on molemminpuolista ja se on tärkeintä sen työllistymisen kannalta nykyisin nimenomaan meidän ammatillisen koulutuksen ongelma on juuri se että jatkuvasti keskeyttämisprosentti kasvaa ei löydetä nimenomaan niille pojille mielekästä tekemistä tässä meidän hyvin teoriapainotteisessa ammattikoulutuksessa sen takia työssäoppimisen lisääminen on

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettua lakia työttömyysturvalakia ja työsopimuslakia julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin siten että valtion ansiopäivärahan perusosan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen rahoittamiseen osoittamia määrärahoja käytettäisiin palkkatuen starttirahan ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen palkkatuen ja starttirahan rahoitusta koskeva muutos olisi määräaikainen ja voimassa vuoden kaksituhattakahdeksantoista loppuun palkkatukea suunnattaisiin nykyistä selvemmin työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseen työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevaan työssäoloehtoon luettaisiin palkkatuetusta työstä pääsääntöisesti seitsemänkymmentäviisi prosenttia työssäoloehdon muutoin täyttävistä kalenteriviikoista starttirahan enimmäiskesto lyhennetään kahteentoista kuukauteen starttirahan määrä olisi aina työttömyysturvalaissa tarkoitetun peruspäivärahan suuruinen työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolme kuukautta ja sen jälkeen aina kolmen kuukauden yhdenjaksoisen työttömyyden jälkeen työnhakijan haastattelun yhteydessä tarkistettaisiin aina työllistymissuunnitelma tai sitä korvaava suunnitelma työkokeilun käyttötarkoitusta laajennettaisiin kokeiluluonteisesti siten että työkokeilua olisi mahdollista käyttää työnhakijan soveltuvuuden arvioimiseksi ennen työsopimuksen tekemistä julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettua lakia muutettaisiin siten että koulutusta vailla olevilla alle kaksikymmentäviisi vuotiailla nuorilla olisi oikeus kulukorvaukseen työkokeilun ajalta samoin edellytyksin kuin muillakin työnhakijoilla

työnhakijalla olisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen jos hänen päätoiminen työllistymisensä yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa työmarkkinatukena maksettava matka avustus ja muuttokustannusten korvaus yhdistettäisiin yhdeksi tukimuodoksi liikkuvuusavustukseksi lisäksi ehdotetaan että työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä lomautetuille osa aikaisille ja takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille olisi mahdollista tietyissä rajatuissa rajatuissa tilanteissa tilanteissa poiketa työsopimuslain koeaikaa koskevassa säännöksessä ehdotetaan otettavaksi huomioon julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annettuun lakiin lisättävä säännös soveltuvuuden arvioimiseksi järjestettävästä työkokeilusta työkokeiluaika vähentäisi työsuhteen alkuun sijoitettavaa enimmäiskoeaikaa nostan esiin joitakin asioita joita valiokunta on erityisesti kommentoinut työ ja elinkeinotoimistoihin kohdistuneet henkilöstövähennykset ovat työttömyyden samanaikaisesti kasvettua johtaneet tilanteeseen jossa haastatteluvajetta oli tänä syksynä jo noin kaksisataakuusikymmentätuhatta tilanne heijastuu myös työllistämissuunnitelmien tekemiseen esityksessä arvioidaan että nykyisen työttömyyden keston rakenteella vuodessa järjestetään arviolta seitsemänsataaviisikymmentätuhatta haastattelua nykyistä enemmän valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota työ ja elinkeinoviranomaisten resurssien riittävyyteen ja huomauttaa että ilman riittäviä resursseja ja haastattelujen sisällön kehittämistä uudistuksen tehokas toteuttaminen vaarantuu hallitus on esittänyt talousarviossa seitsemäntoista miljoonan euron lisämäärärahan työvoimapalveluiden tehostamiseen valiokunta valiokunta pitää tätä te toimistojen nykyiset henkilöstöresurssit huomioon ottaen välttämättömänä valiokunta korostaa henkilökohtaisen kasvokkain tapahtuvan palvelun tärkeyttä ja haastattelujen laatua yhteydenpidon tihentämisen lisäksi valiokunta pitää tärkeänä että työnhakija saa työ ja elinkeinoviranomaiselta yksilöllistä ohjausta itselleen parhaan työllistämispolun löytämiseen esityksessä ehdotetaan että valtion rahoittamia työttömyysetuuksia eli työmarkkinatukea peruspäivärahaa ja ansiopäivärahan perusosaa voidaan jatkossa käyttää palkkatuen ja starttirahan sekä liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen rahoitusta koskeva muutos on voimassa ensi vuoden alusta vuoden kahdeksantoista loppuun nykyinen palkkatuen ja starttirahan rahoitusmalli ei turvaa työnhakijoiden yhdenmukaista kohtelua ja työllisyysrahojen joustavaa käyttöä koska työllisyysmäärärahoja on vaikea mitoittaa niin että määrärahaa olisi käytettävissä tasaisesti ympäri vuoden

koko valiokunta pitää hyvänä että hallitus nyt esittää passiivisen tuen käyttämistä aktiivipalveluihin ja katsoo että uudistus parantaa ja joustavoittaa mahdollisuuksia työllistämistä edistävien palvelujen tarjoamiseen palkkatuen käyttämiseen vaikuttaa myös sille vuosittain talousarviossa asetettava euromääräinen katto ensi vuonna tuhatneljäsataa euroa kuukaudessa enimmäismäärän asettamisella pyritään varmistamaan palkkatuettu työ mahdollisimman monelle asetetun enimmäismäärän arvioidaan ohjaavan palkkatuen käyttöä nykyistä voimakkaammin matalapalkkaisille aloille valiokunta pitää tätä tarkoituksenmukaisena valiokunta kiinnittää huomiota siihen että ehdotetut ehdotetut muutokset koskevat myös niitä henkilöitä joiden vamma tai sairaus pysyvästi alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä valiokunta korostaa että muutoksella ei tule heikentää vammaisten mahdollisuutta työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin valiokunnan saaman selvityksen mukaan kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden valossa ei ole varmaa että palkkatuettu työ edistäisi työllistymistä avoimille työmarkkinoille yksityisissä yrityksissä tapahtuva palkkatuettu työ on osoittautunut työllisyysvaikutuksiltaan kohtuullisen tulokselliseksi mutta yksityisen sektorin ulkopuolella tapahtuvat tukityöjaksot ovat lukuisissa tutkimuksissa osoittautuneet tehottomiksi

valiokunnan mietinnössä on kaksi vastalausetta

arvoisa puhemies kaikki toimet mitä yritetään tehdä sen eteen että työllisyys parantuisi on hyvä asia lähtökohtaisesti hyvä asia on myöskin tämän hallituksen tekemät toimet

jos jätetään huomiotta se että näitä esityksiä on kyllä tehty aikamoisten sumulasien läpi paperilla näyttää hyvältä mutta miten toimii käytäntö jos otetaan ensin tämä aktivointiasia elikkä se että työttömän täytyy kolmen kuukauden välein tulla kuultavaksi ja katsotaan millä tavalla hänen työn etsimisensä on tuona aikana mennyt eteenpäin hän menee siis työvoimatoimistoon työnvälitystoimistoon toimistoon jonka pitäisi etsiä työtä toimistoon jonka pitäisi saada avoimet työpaikat ja työttömät ihmiset yhteen temin työntekijät sidotaan siihen että he haastattelevat ihmisiä ja kysyvät oletko kenties löytänyt töitä viimeisten kolmen kuukauden aikana tai oletko ollut työvoimapoliittisessa koulutuksessa minä haluaisin kysyä kuka nyt sitten etsii työtä ja kuka järjestää sitä työvoimapoliittista koulutusta kun me olemme jo nyt kun tätä hallituksen esiteltiin kuulleet sen että henkilökuntamäärä ei tule riittämään näiden haastattelujen tekemiseen tämä on ihan tällaista talonpoikaisjärkeä joka kannattaisi ottaa esille ilmaistyötä pidetään siinä suhteessa hyvänä että ihmiset pääsevät katsomaan työpaikkaa ja työnantaja näkee minkälainen ihminen olisi mahdollisesti tulossa töihin henkilökohtaisesti ihmettelen tätä suunnattomasti koska henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että kaikesta työstä on maksettava palkka jos ollaan työnohjauksen alaisuudessa niin siitä työstä on maksettava jonkinlaista korvausta ihmiselle ihmisiä ei saa pitää orjatyössä ei suomenmaassa kun me otamme huomioon sen mitä tämä hallituksen esitys nyt esittää ja peilaamme sitä vähän aikaisempiin asioihin niin muistellaanpa hieman tämä hallitus on ajanut jo läpi asian jossa kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan nolla kahdeksankymmentäviisi prosenttia tämän vuoden tasosta tällä on pitkät piuhat nimittäin tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan taitekohtaan ja lapsikorotuksiin lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotetun ansio osan määrä laskee

lähtee hakemaan työpaikkaa yrittää päästä töihin nyt hallitus enempikin ikään kuin kepillä ajaa ihmisiä kun pitäisi ennemminkin tehdä töitä sen eteen että valtionhallinnolliset virastot ja toimistot kuten esimerkiksi työvoimatoimisto tekisivät sitä työtä jota varten ne alun pitäen on perustettu

työttömiksi työnhakijoiksi ihmisiä jotka ovat työvoimapoliittisessa koulutuksessa mutta tosiasia on se että he ovat määräaikaisessa koulutuksessa koulutuksessa joka kestää kuukaudesta puoleen vuoteen ja sen jälkeen he taas ovat työttömiä työnhakijoita

meidän on muistettava se että meillä on olemassa jo sellainen työntekomuoto kuin harjoitteluaika ei ihmisen tarvitse ilmaiseksi mennä näyttämään osaamistaan se näytetään harjoitteluaikana ja kun sitä on tehty se kuukausi tai kolme kuukautta sen jälkeen päästään tesin mukaiseen palkkaan kiinni ja siitä lähtee myöskin nuoren ihmisen elämä eteenpäin

arvoisa herra puhemies hallituksen esitys työvoima ja yrityspalvelutoiminnasta annetun lain muuttamiseksi on on kannatettava ja siinä on paljon hyviä asioita erityisesti haluan kiinnittää

täällä salissa on syksyn aikana käyty kovasti keskustelua onko sopivaa tai hyvä että työtön ja työvoimapalvelun virkailija kohtaavat toisensa toivon että edustajat tutustuvat maakunnassamme ilmestyvän kouvolan sanomat lehden viime viikon haastatteluun jossa iitin työvoimapalvelujen virkailija ja ja työtön ihminen haastateltiin he kertoivat kuinka tehokasta ja tarpeellista on kohtaaminen että ihminen joka on työttömyydestä kärsinyt tapaa virkailijan ja saa sitä kautta työpaikan ja mahdollisuuden molemmat osapuolet olivat hyvin tyytyväisiä siihen kuinka tärkeä on tällainen kohtaaminen ja polku löytyy toinen asia on se että passiivinen palkkatuki saadaan aktivoitua paremmin palkkatuki on erinomainen vaihtoehto työllistämiseksi ja ainakin yrittäjien kannalta sitä käytetäänkin hyvin paljon ja se antaa mahdollisuuden monelle työttömälle työnhakijalle päästä jälleen työn syrjään kiinni kaikki asiat mitä tehdään työttömyyden poistamiseksi ovat minusta erittäin hyviä ja kannatettavia asioita

arvoisa herra puhemies

käytetyissä puheenvuoroissa että tämä kohtaanto ongelma on erittäinkin vaikea ja ongelmallinen valiokunnan mietinnön esittelypuheenvuorossa tuotiin mutta myös edustaja mäkisalo ropponen toi esille tämän problematiikan että meillä vain on siellä virkailijoita niin vähän että on pakko kysyä millä resursseilla pystytään toteuttamaan se kohtaanto uskonkin että kuntaliiton näkemys että kunnat voisivat olla se kanava joka ottaa vastuun on nykyisillä resursseilla täysin mahdotonta edustaja pakkanen

minäpä luen tämän artikkelin ja tulen sitten tänne tunnustamaan jos käsitykseni on artikkelin perusteella toiseksi muuttunut meidän aktiivisimpien työttömien osalta tällä hallituksen esityksellä leikataan noin kaksisataa euroa kuukaudessa aktiivisimpien niiden työttömien jotka hakeutuvat itse koulutukseen ja osoittavat sitä omaa aktiivisuutta ehkä

iso negatiivinen uudistus siinä on hyvä että alle kaksikymmentäviisi vuotiaat sellaiset jotka

ovat passiivisia nuoria eivätkä hae koulutukseen eivätkä eivätkä sitä kautta osoita aktiivisuutta sanotaanko pakottavien toimenpiteiden kautta tulevat näitten kulukorvausten piiriin se on tässä positiivista mutta henkilökohtaisesti en tätä hallituksen esitystä tule hyväksymään ja uskon että äänestyksen yhteydessä kyllä osoitan oman näkemykseni tästä leikkauksesta ja sen kohdentamisesta koska tämä on valtavan iso menetys juuri sille joukolle jotka ovat itse sieltä passiivisesta työttömyydestä lähteneet hakemaan itselleen mahdollisuuksia kouluttautua ja sitä kautta olla yhteiskunnan käytettävissä ja hankkimassa omaa ammatillista osaamista sen työttömyyden vastineeksi siinä mielessä tämä kaksisataa euroa voi olla monelle aika iso rahallinen menetys

prosentuaalisesti nykyisistä koulutukseen hakeutuneista

oliko nyt ulkomuistista kuusikymmentä prosenttia siinä kaikessa joukossa

ymmärrän kyllä valiokunnassa sen näkemyksen että tässä on hyvä että nämä nuoret tulevat näitten kulukorvausten piiriin ja sinällään annan myötämielistä ymmärrystä sen suhteen mutta olisin toivonut kyllä että oppositiopuolueissa olisi nähty tämä ristiriitaisuus näitten aktiivisten osalta kaiken kaikkiaan ollaan tekemässä

tämän hallituksen toimesta jotakin sellaista että meillä on mahdollista jatkossa kolmen kuukauden ammattisuojan jälkeen osallistuttaa ihminen töihin niin että hän joutuu ottamaan vastaan työtä joka on alle hänen työttömyyskorvauksensa se tässä mutta liittyy juuri siihen mitä hallituksessa tällä hetkellä menee ja siinä mielessä meidän oppositiossa kuuluu olla todella valveilla mitä kaikkea on tulossa pala palalta tämä hallitus luo pakkotyömarkkinoita orjatyömarkkinoita ei sillä nimikkeellä kaikki se millä pyritään aktivoimaan ihmisiä työttömyyden alkuvaiheessa on osoittautunut kansainvälisesti vertailuissa kyllä hyviksi konsteiksi mutta ehkä enemmänkin porkkanoilla kuin vain kepillä tässäkin hallituksen esityksessä on on hyvä että voidaan käyttää passiivista rahaa aktivoimaan ihmistä hakeutumaan työhön se on hyvä suunta ja siinä mielessä hallituksella on hyvä tarkoitus mutta keinot ovat hieman takaperoisia

hallitus etsii ratkaisuja ongelmiin oppositio näyttää etsivän ongelmia ratkaisuihin meidän on todella tähän työttömyysongelmaan etsittävä uusia ratkaisuja ja hallitus ja erityisesti työ ja oikeusministeri jari on kunnioitettavalla tarmolla tarttunut oman sektorinsa ongelmiin ja etsii niihin ratkaisuja kuunnellen myös oppositiota ja eri tahoja näissä hankkeissa se on hienoa meillä on oltava aktiivinen ote ja sitä hallituksella on tärkeintä on se että tämä viiden viiva kuuden miljardin passiivinen työttömyysmäärärahojen kokonaisuus aktivoidaan niin laajasti kuin mahdollista jarrumiehiä ja vastustajia löytyy joka puolelta ja mitään ei saisi tehdä mutta hallitus onneksi etenee tämä esitys osaltaan panee seisovaa vettä liikkeelle ja se on tässä on puhuttu paljon näistä haastatteluista ja on todella mielenkiintoista nyt nähdä kun tämä tulee hyväksytyksi miten ne ne tulevat toimimaan uskon että osalle työttömistä haastattelut ovat potku

yhteistyötarjous on on hyvä koska työvoimakysymys tässä tulee eteen tietysti työvoimahallinnossa rekrytointikokeilu on myös erittäin hyvä ja kannatettava ja lisäksi tässä on monia muita sen ohella että on tunnustettava että tässä on myös ikäviä säästötoimenpiteitä mutta niitäkin nyt tarvitaan kun talouden tilanne on on näin vaikea ja tarvitaan työllisyyden paranemista
edustaja järvinen ja varata p painikkeella
arvoisa puhemies opposition ei todellakaan ole tarvinnut etsiä ongelmia ratkaisuihin kyllä hallitus tarjoaa niitä ihan itse ja avosylin valitettavasti tässä nyt käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa näen kolme ongelmaa ylitse muiden ensimmäinen on te toimistojen henkilökunnan riittävyys ja jaksaminen on ilman muuta selvää että kolmen kuukauden välein tehtävät haastattelut ovat toimivia ja tehokkaita jos ne tehdään huolella ja oikein mutta sen lisäksi pitää pystyä myös aidosti etsimään työtilaisuuksia

ja olisin toivonut että valiokunta olisi lausunut tiukemmin siitä mitä tehdään jos havaitaan väärinkäytöksiä työttömien ihmisten ketjuttamisessa erinäköisiin kokeiluihin useampaan otteeseen nyt näin ei tapahtunut kolmas ongelma on ilman muuta omaehtoiseen opiskeluun hakeutuvien kulukorvausten leikkaus ymmärrän että hallitus hakee näillä toimilla hyvää mutta se päätyy kohtuullisen huonoon nyt tilanne on se että aktiivisia rangaistaan ja passiivisia palkitaan ja se kai ei ole hallituksen tarkoitus

arvoisa puhemies tämän kokonaisuuden lähetekeskustelussa aika moni totesi että esitys pitää sisällänsä hyviä esityksiä sitten kelvollisia ja ehkä sitten niitä vähemmän hyviä täytyy todeta että edustajamme tuolla työelämä ja tasa arvovaliokunnassa on lähtenyt tukemaan tätä hallituksen esitystä lähinnä juuri sen takia että tässä on niin paljon näitä aktivointitoimenpiteitä joita kristillisdemokraatitkin on omissa esityksissään halunnut tuoda tuoda esille on tärkeää että me yritämme nyt nimenomaan vaikuttaa siihen että tätä passiivista

hyvänä myöskin sitä että tässä on tämä esitys että on oikeus tähän soviteltuun työttömyysetuuteen silloin jos henkilön päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa kestää enintään kaksi viikkoa tämä omalta osaltaan on helpottamassa tällaisten erilaisten toimeksiantosuhteitten vastaanottamista ja myöskin torjuu sitten mahdollisesti sellaisia niin sanottuja pimeitä työkeikkoja pidän hyvänä että tällä tavalla asioita kehitetään ainut asia mitä tässä nyt olen jäänyt miettimään ja ja pohdin pohdin kyllä siltä osin vielä omaa äänestyskäyttäytymistäni liittyy tähän palkkatuella työllistymiseen meillä kuitenkin yhdistykset ovat tähän saakka kantaneet erittäin suurta vastuuta nimenomaan niitten kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä ja ja todellakin tämä esitys kyllä pitää sisällänsä niin selkeät heikennykset tähän että mietin millä tavalla näitten kaikkein hankalimmassa hankalimmassa asemassa olevien henkilöitten työllistyminen jatkossa on mahdollista tiedän että tuolta kentältä tulee kovasti kritiikkiä kun jo tänä päivänä ihmisiä ohjataan tähän kuntouttavaan työtoimintaan ilman että siellä aidosti ja oikeasti on sitä kuntouttavan työtoiminnan tarvetta takana ja tämä turhauttaa monia ihmisiä siinä mielessä olisi paljon paljon parempi että me pitäisimme kiinni siitä että nämä yhdistykset ja järjestöt pystyisivät tätä

arvoisa herra puhemies on syytä antaa tunnustusta hallituksen työministerille ministeri lindström on ennakkoluulottomasti hakenut uusia vaihtoehtoja ja ja ratkaisuja tähän yhteiseen ongelmaan mikä suomalaisessa yhteiskunnassa on ja aktivointitoimenpiteistä hän on hyvin avoimella mielellä kertonut täällä eduskunnassa meille kansanedustajille mitä vaihtoehtoja on tarjolla hän on myös ollut valmis kuuntelemaan opposition esitykset tämä on oikein hyvä hyvä linjaus ministeriltä siksi vähän hämmästelenkin kun täällä edustaja myllykoski käytti esityksistä sanoja pakkotyö ja orjatyö en ainakaan ministerin suusta ole kuullut tällaisia määritelmiä ja pidän näin joulun allakin vähän kohtuuttomina tämmöisiä määritelmiä vaikeassa tilanteessa olevassa asiassa mihin ministeri ratkaisuja hakee tämä viiden viiva kuuden miljardin euron raha on syytä saada paljon paljon tehokkaampaan käyttöön ja silloin minusta olisi syytä aina olla

arvoisa herra puhemies tämä puheenvuoro ei tullut nyt yllättäen tämä tuli tilattuna ja ihan hyvään saumaan toivoisin että edustaja ymmärsi että minä käytin sanaa hallitus en ministeri lindström mielestäni asian sillä lailla henkilöittäminen on on tässä kohtaa näin ennen joulua todellakin epämiellyttävä tapa kohdentaa kansanedustajan moite koskemaan ministeriä joka todellakin on avoimesti lähtenyt hakemaan ratkaisuja ja rakentavasti keskustellut itsekin olen siitä avoimuudesta saanut nauttia kun olen käynyt aikanaan esittelemässä toimenpidealoitetta joka on yksi vasemmistoliiton ehdotus siitä kuinka me voimme tätä kohtaantumisongelmaa helpottaa eli tuoda nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä helpommin palkattavaksi yrityksiin meidän mallissamme lähdetään siitä että jos alle kaksikymmentäviisi vuotias työtön nuori tai sitten kaksisataa kaksisataa päivää työttömänä ollut henkilö palkataan yritykseen niin yritykseltä ei ensimmäisenä vuonna peritä sivukuluja ollenkaan eli nämä vakuutusmaksut ja muut katetaan sitten sieltä kolmenkymmenenkahden pilkku kahdeksankymmenenviiden euron päivärahasta niin että henkilö kuitenkin pysyy sen turvassa olemme olleet aloitteellisia rakentavia emme vain arvostele tässä kohtaa vielä toistan sen että ministeri lindström on henkilökohtaisesti kyllä ollut avoin opposition ehdotuksille harmi että tämä parempi malli niin sanottu palkkatukimalli ei tullut koska se olisi ollut täysin kustannusneutraali jopa ensimmäisenä vuonna toisena vuonna alennus näihin olisi ollut seitsemänkymmentä prosenttia ja kolmantena vuonna kolmekymmentä prosenttia

arvoisa herra puhemies on totta että ministeri lindström on kuullut myös oppositiota mutta valitettavasti me emme ole tulleet sillä tavalla kuulluiksi että että sillä olisi ollut todellista vaikuttavuutta muun muassa palkkatuen osalta tosiasia on se että hallitus leikkaa järjestöiltä palkkatukea ensi vuodelle seitsemänkymmentä prosenttia ja se jäljelle jäävä kolmekymmentä prosenttia on käytännössä sidottu jo olemassa olevilla päätöksillä käytännössä se tarkoittaa ensi vuoden osalta että esimerkiksi edustaja pakkasen paikkakunnalle kouvolaan kotkaan haminaan ja sille alueelle ei enää tehdä lainkaan uusia palkkatukipäätöksiä esimerkiksi työpajoihin

siltä osin olen hämmästynyt siitä että meidän hallitus ei aidosti halua kuulla näiden ihmisten huolta jotka jotka tarvitsevat tukea työllistyäkseen esimerkiksi tänään olen ollut valtakunnallisen työpajayhdistyksen hallituksen kokouksessa tulin sieltä tänään tänne ja siellä todettiin muun muassa yhden yrityksen viestinä että kyllä me otamme sisään pitkäaikaistyöttömiä kunhan he ovat vain hyväkuntoisia eli käytännössä se se tarkoittaa myös sitä että yritykset ottavat palkkatukituella työntekijöitä mutta he eivät ota sellaisia työntekijöitä jotka tarvitsevat ohjausta ja ja tukea hallitus ei ei ole lainkaan kiinnostunut tällä hetkellä niistä nuorista ja aikuisista ihmisistä jotka tarvitsisivat tukea he haluavat kuoria kermat päältä ja huolehtia sen tasoisista ihmisistä olen todella pettynyt hallituksen toimintaan tältä osin

arvoisa puhemies olen edustaja järvisen tavoin huolissani te toimistojen työntekijöiden jaksamisesta sillä olen saanut viime viikkoina nyt useamman viestin te toimistoista siitä että työntekijöillä on todellinen huoli siitä miten he pystyvät toteuttamaan nämä haastattelut niin että niihin liittyy todellinen työntekijän tuki ja ohjaus ei siis pelkkä viiden minuutin visiitti tai sähköpostiviesti jos haastattelutilanteeseen vielä sisältyy sanktioiden osoittaminen

sekä työnhakijan että te toimiston työntekijän motivaatio saattaa tämmöisessä tilanteessa kyllä heikentyä mutta arvoisa puhemies kaikkein suurin ongelma tässä lakiesityksessä on tämä järjestöjen työllistämismahdollisuuksien heikentäminen kuten edustaja kiljunenkin äsken sanoi

arvoisa herra puhemies niin kuin useammissa puheenvuoroissa on tullut esiin niin vaikka hallitus esittää tässä monia hyviä aktivoivia esityksiä jotka sinänsä voivat olla kannatettavia niin kuten on esille tullut monia huolenaiheita tässä on edustaja essayah

tämä yhdistysten mahdollisuus työllistää ja palkata ja nimenomaan monta kertaa he ovat sillä tavalla vaikeimmin työllistyviä heikkenee kyllä merkittävällä tasolla monin paikoin ja siitä on huolta tullut ja viestiä tännekin päin kaiken kaikkiaanhan esitykseen liittyy myös vastalausetta ja sinne liittyy myös toimenpidealoitetta jonka haluaisin nostaa esiin elikkä täällä myös painotetaan ja alleviivataan että ryhdyttäisiin toimenpiteisiin nuorisotakuun ja etsivän nuorisotyön kehittämiseksi tämä on myös erittäin erittäin tärkeä näkökulma jos ajatellaan sitä että nuoret jäävät ilman työtä ja se työllistyminen pitkittyy ja syrjäydytään ja niin edelleen niin sieltä tulee paitsi nuoria ajatellen suurta suurta taakkaa ja laskua yhteiskunnalle suuret euromäärät kaiken kaikkiaan huoli on myös esitetty te toimistojen henkilöstön määrästä se on aivan todellinen huoli jo tällä hetkellä ja sitten jos ajatellaan noita muutaman kuukauden välein tehtäviä haastatteluja sinänsä ajattelen kyllä niin niin te toimistoja ajatellen kuin verotoimistoja ja monia muita yhteiskunnan toimistoja ajatellen että virkamiesten mikä tahansa se kohtaaminen siellä onkin kohtaamisen pitäisi olla semmoinen tietyllä tavalla voimaannuttava ja aktivointia lisäävä kohtaaminen mutta te toimistoja ajatellen tietysti jokaisesta kohtaamisesta pitäisi jäädä jotakin positiivista ja ja hyvää käteen ja ja ainakin jonkinlaista työpaikan toivetta ja mieluummin sen työpaikan etsimistä tulisi joka käynnillä tulla esiin

liittyy tähän palkkatukeen ja järjestöjen mahdollisuuteen käyttää sitä me tiedämme että palkkatuki on on usein polku avoimille työmarkkinoille on totta sekin että aina kaikkien polku ei johda aivan sinne perille saakka mutta kuitenkin tiedämme että että erittäin tärkeää sekä palkkatyössä oleville että järjestöille on se

esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yhdeksäntoista

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on kannatettavaa kuitenkin esitys on jäänyt osittain vajaaksi ensinnäkin opiskelijoiden kohdalla ruokakunnan käsite tulee selkeyttää etteivät kimppakämpässä asuvat opiskelijat joudu turhaan taistelemaan byrokratian kanssa on hienoa että ympäristövaliokunta esittää asiasta lausumaa joka toivottavasti salissa hyväksytään joka tapauksessa perheellisten opiskelijoiden tilanne heikkenee kela on arvioinut että noin neljäkymmentätuhatta opiskelijaa tulee jäämään kokonaan vaille asumistukea puolison tulojen takia erityisen vaikeaksi tilanne muuttuu jos perheessä on pieniä lapsia ja tämän takia tulee viipymättä säätää erillinen huoltajakorotus opintorahaan

on löydyttävä muualta arvoisa puhemies tärkeintä opiskelijoiden toimeentulon kannalta olisi kuitenkin että opintotukeen tehdyt leikkaukset peruutettaisiin ja huolehdittaisiin riittävästä opiskelija asuntotuotannosta ja muuten kohtuuhintaisesta asuntotuotannosta tämä muutos opiskelijoiden siirtämisestä yleiseen asumistukeen auttaa osaa opiskelijoista mutta se ei riitä kumoamaan opintotukileikkauksen aiheuttamaa tulonmenetystä opiskelijoille on hävytöntä että opiskelijoiden toimeentulosta leikataan yli kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa se on enemmän kuin miltään muulta ihmisryhmältä ja se teko kyllä varjostaa tätä sinänsä hyvää siirtoa yleisen asumistuen piiriin

arvoisa puhemies todellakin periaate siitä että opiskelijat pääsevät yleisen asumistuen piiriin on kannatettava mutta se tapa millä se tehdään tekee tästä lakiesityksestä kyllä erittäin huonon

tämä leikkaus kohdistuu sinne pienituloisimpiin ja täytyy muistaa että näihin samoihin ihmisiin samoihin perheisiin kohdistuu jo paljon muitakin leikkauksia juuri tästä syystä sosialidemokraatit esittävät että

poistetaan tästä koska näissä on tämä tämä kohta että asumistuki otettaisiin järjestelmän sisältä lisäksi esitämme lausumaa

että opiskelijoitten siirtyminen yleisen asumistuen piiriin toteutetaan niin että yleisen asumistuen myöntämisen ehtoja ei heikennetä ja vaikutusta opiskelijoitten toimeentuloon seurataan mutta aivan yhtä tärkeää on se että meillä on olemassa kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja tässä on se suuri pullonkaula juuri siitä syystä että on laiminlyöty kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen myöskin asumistukimenot ylipäätänsä kasvavat

sitten sisältö kohdistuu nimenomaan siihen että kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa on lisättävä niin että se sisältää myös opiskelija asuntotuotannon ja erityisesti näitä tarjontatukia eli tätä pitkää neljänkymmenen vuoden korkotukea pitää kehittää

arvoisa puhemies hallituksen esitys yleiseksi asumistueksi sisältää opiskelijoiden siirtämisen opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin se on opiskelijoiden kannalta varsin myönteinen seikka ja lisää yksin asuvien opiskelijoiden tuloja jopa useilla sadoilla euroilla vuodessa uudistus siirtää opiskelijat asumismenojen suhteen samalle viivalle viivalle muiden etuudensaajien kanssa ja se on hyvin kannatettava esitys opintotuen asumislisä on pysynyt samalla tasolla vuosikaudet mikä on vaikeuttanut hyvin merkittävästi monen opiskelijan taloudellista ahdinkoa vuokrien noustessa samaan aikaan useita kymmeniä prosentteja jopa enemmän muistan itse opintotuen asumislisän enimmäismäärän olleen nykytasolla jo yhdeksänkymmentä luvun lopulla itse opiskellessani silloin tämä asumislisän enimmäismäärä oli hyvinkin riittävä ainakin itselleni mutta nykyään se on jo täysin riittämätön arvoisa puhemies paitsi oikeudenmukaisuuden kannalta nyt tehtävä uudistus on tärkeä myös asumistukijärjestelmän yksinkertaisuuden ja selkeyden näkökulmasta arvoisa puhemies uskonkin monien opiskelijoiden olevan hyvin tyytyväisiä tähän uudistukseen jossa heidän asumiskuluihinsa kohdennettava tuki nostetaan oikeudenmukaiselle ja tasavertaiselle tasolle muiden etuudensaajien kanssa

herra puhemies totuushan on se että suomessa asumistukeen menee valtavia määriä rahaa julkisia varoja ja tämä määrä nousee kaiken aikaa se nousi muun muassa vuoteen kaksituhattaviisitoista edellisestä vuodesta neljätoista prosenttia mikä on iso iso summa tietenkin julkisissa menoissa tämä esitys on siinä mielessä erinomainen että tässä nyt yhdenmukaistetaan käytäntöjä meillä tukiviidakkoa on ihan riittävästi ja tässä sitä yksinkertaistetaan myös tosiasia on se että kuudellakymmenelläneljällä prosentilla nykyisistä tuensaajista tuen arvioidaan pysyvän ennallaan tai nousevan

eli eli suurin osa tästä hyötyy nimenomaan yksinasujat ja kasvukeskuksissa asuvat hyötyvät muutoksesta ja tuki tulee vastaamaan nimenomaan niitä asumismenoja sitten mutta kuten tässä jo edellisissä puheenvuoroissa on todettu niin tässä on myös ongelmia ja ja tietenkin se että tässä on viety kahta erillistä lakiprosessia eri hallinnonaloilta rinnakkain on tuonut tähän haastetta muun muassa ja kertoo myös meidän monimutkaisesta tukisysteemistä tässä eniten häviävät pariskunnat ja sitten yhteisellä vuokrasopimuksella asuntonsa vuokranneet yhdessä asuvat jo tällä hetkellähän meillä on erikoisia tilanteita siitä kuinka yhdessä asumisessa otetaan huomioon eri sukupuolta olevien tulot jotka vaikuttavat sitten tukiin mutta ympäristövaliokunta on lausumissaan näihin molempiin asioihin ottanut kantaa ja myös sivistysvaliokunta

tänään tehnyt lausuman tästä opintorahan huoltajakorotuksen

herra puhemies vaikka tässä hallituksen esityksessä on kannatettaviakin kohtia niin merkittävää on että ruokakuntakohtaisuuteen siirtyminen merkitsee todella että eniten häviävät pariskunnat ja yhteisellä vuokrasopimuksella asuntonsa vuokranneet heistä noin kahdeksankymmentäneljä prosenttia kokee sen että asumistuen määrä pienenee tai poistuu kokonaan tämä asumistuen huomioon ottaminen tulona vaikuttaa niiden jo nykyisinkin yleistä asumistukea saavien ruokakuntien lähinnä lapsiperheiden asumistuen määrään joihin kuuluu opintorahaa saava opiskelija tällaisia on yli seitsemäntoistatuhatta ruokakuntaa ja heillä keskimääräinen tuki alenisi noin kaksikymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa sen lisäksi opintorahaa saavien lapsiperheiden keskimääräisen tuen määrä laskee kaksikymmentäseitsemän euroa kuukaudessa kahden huoltajan perheissä keskimäärin neljäkymmentäyksi euroa kuukaudessa ja yleisen asumistuen piirissä nykyisin olevista ruokakunnista yli euroa kuukaudessa menettäisivät ne ruokakunnat joissa on kaksi opiskelijaa näitä ruokakuntia on noin kaksisataa ja näistä yli puolet noin satakolmekymmentä on lapsiperheitä kaikkea tätä ajatellen ja miettien sitä että monet opiskelijaperheet joissa on on huollettavia lapsia ovat todella tiukoilla eurojensa suhteen ja ja toisaalta niin kuin moneen kertaan tässä salissa olemme todenneet suomessakin lapset olisi parempi hankkia aiemmin ja jo opiskelujen kuluessa sen vuoksi kristillisdemokraatit esittävät ja myös vaihtoehtobudjetissamme olemme tuoneet sen esille että että opiskelijoille tulisi tuoda huoltajuuslisä noin kaksisataa euroa kuukausittain että se toisi tasoitusta ja mahdollistaisi sekä opiskelun ammattiin valmistumisen että perheenlisäyksen tämähän myös edesauttaisi helpompaa työhön tarttumista opiskelun jälkeen

arvoisa puhemies todellakin tämä opiskelijoitten siirtäminen yleisen asumistuen piiriin parantaa suurimman osan opiskelijoitten elämäntilannetta mutta niin kuin täällä edellä on tuotu esille ja valiokunnassakin on kiinnitetty huomiota niin nimenomaan perheellisten opiskelijoitten kohdalla tilanne huonontuu oli mielenkiintoista huomata edellisenä viikonloppuna kun taisi olla keskustan puoluevaltuusto koolla puoluevaltuusto vaati sitä että on tuotava tämä huoltajalisä perheellisille opiskelijoille ja täytyy nyt toivoa että sen mukaisesti täällä keskustan kansanedustajat äänestävät kun heidän puoluevaltuustonsa on linjannut eli toivotaan että puoluevaltuuston linjaukset täällä salissa sitten näkyvät kristillisdemokraatit on omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt niin kuin edustaja tanus totesi tätä huoltajakorotusta joka olisi noin

kun puoluevaltuusto jotakin linjaa niin niin se on yleensä sellaista joka sitten täytyy huomioida siinä eduskuntaryhmän työssä ja siinä mielessä ilolla odotamme tätä äänestystä täällähän oli sensuuntaisia vastalauseita joissa tämä opiskelijoitten huoltajakorotus oli huomioitu ja silloin minusta tuntuu että jos täällä kerta puoluevaltuuston linjauksia noudatetaan niin silloin pitäisi kyllä äänestää näitten ponsien puolesta jotka tätä asiaa esittävät että näin jäämme sitten jännityksellä odottamaan tätä mutta ennen kaikkea tämän asian kannalta olisi tosi tärkeätä ilman poliittista saivartelua että me saisimme perheellisten opiskelijoitten tilanteen parannettua koska ylipäätänsä meillä perheellisten tilannetta on hallitus monella tavalla kurittanut lapsilisien leikkauksilla ja vastaavilla ja turha tätä on enää opiskelijoitten puolelle laajentaa

herra puhemies opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on hyvä ja positiivinen uudistus se vähentää byrokratiaa selkeyttää tilannetta tasa arvoistaa ihmisiä ja lisäksi tämä uudistus parantaa lähes kahden kolmasosan opiskelijoista taloudellista asemaa mikä on perusteltua kaikkein tärkeintä meille on kuitenkin se että me saamme panostuksia siihen että suomessa talouskasvu lähtee vauhtiin ja nämä säästötoimenpiteet ja uudistukset tähtäävät nimenomaan siihen että talous kasvaa ja työllisyys paranee nykyisille ja tuleville opiskelijoille on avainkysymys että kun he valmistuvat opiskelunsa jälkeen he saavat työpaikan ja sitä kautta voivat maksaa opintolainansa ja perustaa perheensä ja elää silloin sitten turvattua elämää nyt huonojen vuosien jälkeen ja sen tähden että uudistuksia ei ole saatu aikaan tilanne ei näin ole nuorten ja opiskelijoiden osalta kun talous paranee niin kuin linja ja näkyvissä jo on silloin myös tällaisen esimerkiksi huoltajakorvauksen käyttöön ottaminen on on yksi hyvä mahdollisuus meillä ei ole mitään päätöstä siitä joten me me voimme äänestää luottaen hallituksen toimintaan ja siihen että se arvostaa opiskelua ja parantaa opiskelijoiden asemaa heti kun saadaan talous nousuun

arvoisa herra puhemies kuten täällä on todettu hallitus esittää toisen ja korkea asteen opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen piiriin uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa asumistukijärjestelmää mikä sinällään on hyvä ja tavoiteltava asia

kun hallitus keskittyy asumistuen uudistukseen se heikentää myös opiskelijoiden muuta toimeentuloa asumistuen uudistuksen rinnalla hallitus heikentää opiskelijoiden toimeentuloa muun muassa leikkaamalla opintorahaa opintotukiuudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden opintoraha alenee ensimmäinen elokuuta kaksituhattaseitsemäntoista alkaen jopa kolmestasadastakolmestakymmenestäkuudesta eurosta kahteensataanviiteenkymmeneen euroon ja

samalla tukiaikaa lyhennetään ja opintolainapainotteisuutta lisätään myös asumistuen menettäjistä seitsemänkymmentäyksi prosenttia on korkeakouluopiskelijoita elikkä tältä osin hallitus kohdentaa korkeakouluopiskelijoille monelta eri rintamalta muutoksia uudistuksia ja heikennyksiä kuten täällä on todettu näissä asumistukeen

suurimmat taloudelliset menetykset olisivat pariskunnilla joista toinen on saanut asumislisää menettäjien joukossa olisi paljon perheellisiä opiskelijoita useilla lapsiperheillä asumistuki alenisi useista kymmenistä euroista jopa yli sataan euroon kuukaudessa lapsiperheiden taloudellista tilannetta heikennetään myös muilla toimilla lapsilisiä leikataan verotuksen lapsivähennys poistuu vuonna kaksituhattakahdeksantoista nämä toimet vaikuttavat pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloon ja lasten hyvinvointiin elikkä hallitus on tekemässä monella rintamalla lapsiperheille heikennyksiä

kasvaisi huomattavasti katsomme ettei tämän mittaluokan uudistuksessa ole tarkoituksenmukaista tavoitella kustannusneutraalia toteutusta vaan olisi satsattava asumistukeen lisärahoitusta toinen vaihtoehto joka kohdentuisi vain opiskeleviin lapsiperheisiin olisi opintotuen huoltajakorotuksen käyttöön ottaminen mielestämme nämä keinot on otettava käyttöön opiskelijoiden taloudellisen tilanteen kohentamiseksi ja siten

on oltava mahdollista ilman että toisen opiskelijan tuloja otetaan huomioon asumistukea laskettaessa toisen opiskelijan esimerkiksi kesätulot eivät saa vaikuttaa toisen opiskelijan asumistuen määrään ja toimeentuloon myös erillisten vuokrasopimusten tekemisen tulee olla mahdollista ja helppoa kimppa asuminen on suosittua ja sen soisi lisääntyvän yhteiskunnassa myös esimerkiksi

jättäneet myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa vastalauseen tähän asiaan tässä esityksessä on monta hyvää asiaa mutta kuten tuossa äsken totesin liian monta asiaa jotka tulevat heikentämään opiskelijoiden kokonaistilannetta minkä takia emme voi hyväksyä tätä esitystä

arvoisa puhemies kuten tässä keskustelussa on jo tullut moneen kertaan ilmi sinänsä opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on hyvä asia ja myös asia mitä opiskelijajärjestöt ovat pitkään ajaneet mutta tähän esitykseen liittyy pari ongelmaa

yleisen asumistuen piiriin tulevat opiskelijat halutaan rahoittaa nyt olemassa olevasta potista elikkä se tarkoittaa sitä että nyt muut asumistukea saavat joutuvat tässä maksumiehiksi vähintä mitä tässä pitäisi tehdä on se niin kuin täällä on moneen kertaan jo todettu että hallitus valmistelisi korotuksen opintotuen huoltajakorotukseen jotta tämä uudistus ei heikennä opiskelevien lapsiperheiden asemaa sitten täytyy myös tehdä selkeät tulkintaohjeet ettei synny tilanteita joissa kimppakämpässä asuvat joutuvat

toisten tulot otetaan huomioon siinä tuessa mikä heille kuuluu tällaisia tilanteita ei pidä synnyttää koska tiedämme että kimppakämppä on kuitenkin hyvinkin suosittu asumismuoto opiskelijoiden parissa ja toisaalta myös tiedämme että että esimerkiksi vanhusten kohdalla sitä voitaisiin hyvin lisätä

arvoisa herra puhemies tässä on käytetty jo hyviä puheenvuoroja en ole vielä kuullut paria positiivista kohtaa eli ensinnäkin sitä että tämä asumistukeen siirtyminenhän sitten auttaa opiskelua myös kesätaukojen aikana koska asumistukea voidaan maksaa kesän ajalta ja silloin se myös vähentää

hakuja koska opiskelijat todella voivat sitten käyttää kesän kesän opiskeluun sitten toinen tärkeä kohta on että tämä asumistuen piiri laajenee alle kahdeksantoista vuotiaisiin itsenäisesti asuviin opiskelijoihin joten sillä tavalla vaikkapa vähempivaraisten perheiden lapsetkin nyt pystyvät muuttamaan vähän kauemmaksi opiskelemaan kun se suomessa suomessa on välttämätöntä välillä alle kahdeksantoista vuotiaillekin täällä on otettu kantaa kantaa juuri näihin ongelmakohtiin eli eli perheellisten opiskelijoiden asumistuen vähyyteen ja sitten myös myös tähän kimppakämppäasiaan soluasuminen todella on kannatettavaa kun tiedämme että yksinäisyys on myös suomalaisten nuorten osalta varsin suuri ongelma tässä ympäristövaliokunnan

hyvin tasapainoisesti otettu kantaa juuri siihen että että kansaneläkelaitoksella täytyy olla helposti ja hakijan yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla yhtenäiset selkeät ja sujuvat ratkaisukäytännöt tämän ongelman poistamiseksi jotta soluasuminen

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esitys asumistuesta annetun lain muuttamisesta kulminoituu hyvin pitkälle tähän opiskelijoitten siirtymiseen yleisen asumistuen piiriin tässä edustaja essayah nosti keskustan puoluevaltuuston päätöksen käsittelyyn itse olin siellä kokouksessa mukana ja toivonkin että se asia ehtii tähän käsittelyyn mutta jos kuitenkin toisin käy kun tämä uusi puoluevaltuusto kokoontuu vasta ensi keväänä seuraavan kerran niin saattaa olla että tämä todellinen puolueen päätös siirtyy ensi vuodelle taitavana poliittisena vetona koska kd piti samana viikonloppuna omaa kokoustaan elikkä molemmista kokouksista taisi lähteä hyviä uutisia maailmalle ja napattiin tähän budjettikeskusteluun tämä hyvä aloite
arvoisa

puhemies halusin pyytää tämän puheenvuoron vielä sen vuoksi että muutama sana lapsista ja lasten määrästä niin kuin me tiedämme syntyvyys suomessa on ollut matalammalla tasolla tai suunnilleen samalla kuin pulavuosina ja suomessa entistä myöhemmässä iässä hankitaan perheenlisää ja entistä suurempi ongelma on se lapsettomuusasia kipeä asia perheissä mutta mutta tulevia veronmaksajia ja ja veronmaksajien määrää ajatellen tämä on myös asia mikä minusta pitäisi oikeasti ottaa vakavasti tänä päivänä mitenkä saadaan perheet hankkimaan lapsia aiemmin ja hankkimaan enemmän me puhumme paljon lapsivaikutuksista ja lapsivaikutusten arvioinnista lasten tärkeydestä ja niin edelleen mutta minusta näiden puheiden tulisi siirtyä tekoihin toisaalta me puhumme opiskelun tärkeydestä maailmalla puhutaan suomalaisen koulutuksen tasosta ja ammattikoulutuksen hankkimisesta ja ja niin edelleen ja nämä kaksi asiaa pitäisi saada yhteen ja nimenomaan käytännön toimiin sen vuoksi todella toivon että tuo huoltajalisä niin kuin edustaja kososelta oli

tuotaisiin käytäntöön koska se merkitsee todella paljon nuorten opiskelijaperheiden taloudelliseen tilanteeseen ja tiedän että monilla myös se on pitkälti kiinni siitä taloudellisesta tilanteesta myös niissä tilanteissa kun ollaan yllätysraskaudessa ja opiskelijoita ja mietitään mitä tehdään kyllä monenlaisia tarinoita silloin kuulee ja tiedän kyllä että kahdensadan euron kuukausittainen huoltajalisä molemmille molemmille vanhemmille tekisi erittäin suuren vaikutuksen perheiden toimeentuloon lämpimästi odotan sitä toteutettavaksi

arvoisa puhemies nyt täytyy ihan tarkentaa että oliko todellakin niin että niin sanotusti lähtevä puoluevaltuusto voi antaa tällaisia kannanottoja joista sitten voidaan sanoa että no eiväthän ne nyt sitten sidokaan sitä varsinaista ensi kesänä istuvaa puoluevaltuustoa ja sitä kautta voidaan julkisuuspisteitä nappailla ja kertoa että kyllä me kannattaisimme tätä mutta kun nyt sitten tuleekin tämä uusi puoluevaltuusto niin eiväthän sen sen vanhan sanomiset sitten enää olekaan sitovia että tämän käsityksen nyt sain kyllä edustaja pakkasen puheenvuorosta toivottavasti käsitin tämän nyt jollakin tavalla väärin koska kyllä tämä nyt kuulostaa aika vastuuttomalta toiminnalta että annetaan tällaisia poliittisia manööverejä joilla sitten saadaan opiskelijat innostumaan että kerta kaikkiaan nyt on hallituspuolueen puoluevaltuusto linjannut tällä tavalla ja nyt tässä varmaankin on odotettavissa jonkinlaista muutosta ja sitten voidaan sanoa että no tässä väki vaihtui välillä että ei tämä nyt sidokaan sitten tätä tulevaa puoluevaltuustoa ja sitä kautta sitten puoluetta mahtaa mennä kyllä erikoiseksi jos me rupeamme täällä tällä tavoin sitten puoluevaltuuston toimikausilla kikkailemaan itse kussakin puolueessa ja ja antamaan tämäntyyppisiä lupauksia nyt kaikkein tärkeintähän näitten opiskelijoitten kannalta niitten joilla on huollettavia ja jotka ovat perheellisiä olisi se että ihan oikeasti heidän elämäntilanteensa parantuisi eikä heikentyisi niin niin kuin nyt tällä hallituksen esityksellä ikävä kyllä käy todellakin kuulostaa kyllä uskallan sanoa nyt aika populistiselta en ihan olisi keskustan suunnasta tällaista odottanut jos nyt olen oikein ymmärtänyt miten tässä puoluevaltuuston toimikausilla on on kikkailtu ja sitten annettu tämmöisiä julkilausumia joitten takana ei olekaan sitten tarkoitus millään tavalla seistä

arvoisa herra puhemies juuri varmaan on tämä ongelma mitä edustaja essayahkin toi puheenvuorossaan esille että meidän pitää pystyä parantamaan näitten perheellisten nuorten opiskelijoiden asemaa eikä heikentää en halua olla ilkeämielinen enkä kohdentaa tätä mitenkään edustaja tanukselle mutta kun ajattelee että kysymys on opiskelijaperheistä ja kun toivoitte kovasti että lapsia pitäisi hankkia vielä aiemmin niin se nyt ei ehkä ihan tähän kyllä sovi jos opiskelut ovat siinä vaiheessa hyvin hyvin keskeneräisiä

en tiedä sitten onko kysymys yliopisto opiskelijoista tai tarkoititteko ehkä aikuisopiskelijoita mutta jos tarkoititte opiskelijoita sinällään siinä ikäluokassa mitä minä ajattelen minkä ikäisiä opiskelijat normaalisti ovat ja että vielä varhemmin siinäkin ryhmässä tarvitsisi hankkia lapsia niin se pikkuisen saa minut kyllä kysymään että aivanko totta

arvoisa herra puhemies juuri aivan oikein edustaja oli ymmärtänyt näin yli kaksikymmentäviisi vuotta tällä alalla työtä tehneenä sanon että se on oikeasti lämpimästi tervetullutta että perheet myöskin opiskelijaperheet hankkisivat nykyistä aiemmin lapsia kysehän on siitä että monta kertaa opiskellaan pitkään opiskelut ehkä venyvät välillä tehdään töitä ja sitten onkin jo kiire saada se työpaikka ja ruveta maksamaan niitä opintolainoja kun nyt lainapainotteisuuteen enemmän ja enemmän mennään kun on kiire hankkia se työpaikka ja päästä maksamaan opintolainaa niin sitten onkin riski että voiko tässä perhettä ruveta perustamaan kun pitäisi päästä kiinni todella siihen työhön ja ei uskalleta sitten jäädä äitiyslomille tai isyyslomille vanhempainvapaalle ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies ihan vastauksena edustaja essayahin epäilyyn siitä mitä siellä keskustan on tapahtunut kyllähän meillä puoluevaltuuston kausi alkoi puoluekokouksesta viime kesänä ja se jatkuu nyt seuraavat kaksi vuotta eli eli tämä parin viikon takainen puoluevaltuusto kyllä jatkaa seuraavat kaksi vuotta että ei hätää emme kikkaile näillä näillä päätöksillä laisinkaan ja kuten varsin hyvin tässä salissa tiedämme valiokuntien toiminnan ja sen kuinka siellä hallituspuolueet myös myös linjaavat vahvasti niin sivistysvaliokunnan lausumalinjaus nyt olkoon selkeä kertomus siitä että kaikki hallituspuolueet ovat sivistysvaliokunnan osalta tämän huoltajakorotuksen takana

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja kososelle tämä oli tärkeää että että tämän nyt varmensitte että teillä on siis todellakin tämän istuvan puoluevaltuuston näkemys tähän asiaan koska kyllä tietysti eri puolueissa on vähän erilaisia toimintatapoja ja ja puoluekokousten puoluevaltuustojen kannanotoilla ilmeisesti on sitten vähän erilaista painoarvoa mutta

tähän suuntaan tätä asiaa pitäisi nyt paikata koska muutoinhan tämä tarkoittaa sitä että nimenomaan

nyt tällä hallituksen esityksellä heikkenee ilomielin sitten olemme tukemassa sellaista esitystä jossa tulee sitten tämä linjaus ja ja toivommekin sitä tässä pikaisesti vielä tämän hallituskauden aikana

arvoisa herra puhemies tiedän että puheenvuoroni saattaa herättää erilaisia reaktioita mitä

itse esitykseen eduskunnalle laeiksi makeisten jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muutoksista asia käsiteltiin valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ja hyvin yksituumainen asiantuntijanäkemys oli se että kaikkein järkevintä olisi toimia nyt niin että suomi tekisi eu komissiolle notifikaation ja ilmoittaisi että jatkamme makeisveron käyttöä vielä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista ajan jonka aikana sitten valmistelisimme uuden tuotepohjaisen haittaveron jonka perusteet eivät ole puhtaasti fiskaalisia vaan ennen kaikkea terveysperustaisia ei ole mitään esteitä joten voin vain ihmetellä miksi hallitus ensin peruu makeisveron ja sitten alkaa myöhemmin valmistella jotakin korvaavaa veroa tämä hallituksen temppuilu vaikuttaa sekä fiskaalisesti että kansanterveydellisesti eu maista monista maista löytyy erilaisia tuotepohjaisia veroja esimerkiksi muistaakseni sokerin lisäksi rasvoja otettu huomioon aivan vastaavaan tapaan voitaisiin mennä suomessakin eteenpäin jotenka voin vain ihmetellä hallituksen arvovalintaa tässä asiassa
arvoisa puhemies tämä on jännä tämä ilmiö että suomessa me itse rajoitamme omaa toimintaamme eun pelossa emmekä usko että ne asiat jotka ovat mahdollisia muille eu maille olisivat mahdollisia myös meille suomessa me täällä pelkäämme eun rangaistuksia jo ennen kuin niitä annetaankaan ja teemme sitten sen pohjalta omia johtopäätöksiämme etukäteen

se ei olisi mahdollista suomelle jos sen kantaminen on järkevää muille niin miksiköhän se ei olisi järkevää suomelle terveysperusteinen sokeriverotus ja laajemminkin terveysperusteinen ruokaverotus olisi ensinnäkin hyvä valtiontaloudelle mutta se olisi erityisen hyvä kansanterveydelle edesauttamalla kansanterveyttä se voisi myös tuottaa terveydenhuoltokulujen säästöjä arvoisa puhemies lihavuus ja yksipuolinen sokerinen ruokavalio on merkittävä kansanterveydellinen ongelma johon on syytä pyrkiä puuttumaan valistuksen ja elämäntapakasvatuksen ohella ohella myös veropolitiikalla kyllähän muitakin haittoja kuten tupakkaa ja alkoholia verotetaan joten miksei sitten sokeriakin elintarvikkeiden valmisteverotuksen kehittäminen terveysperusteiseksi tuleekin aloittaa pikaisesti vastalauseen mukaisesti ja siihen asti olisi syytä pysyttää tämä nykyinen verotila voimassa

puhemies niin sanotun sokeriveron käyttöön ottamista nimenomaan kansanterveydellisillä perusteilla on kannatettu laajasti yli puoluerajojen myös sosiaali ja terveysvaliokunta kokonaisuudessaan oli asiasta samaa mieltä ja valiokunnan lausumaehdotuksessa todetaan että hallituksen pitäisi käynnistää välittömästi säädösvalmistelu elintarvikkeiden terveysperusteisen valmisteveron valmisteveron kehittämiseksi sellainenhan on käytössä minun käsittääkseni tällä hetkellä tanskassa norjassa ja unkarissa joten eu lainsäädäntö ei voi olla esteenä kunhan asia toteutetaan oikealla tavalla terveysperusteisella verolla luotaisiin lisäkannustimia myös tuotekehitykselle joka tukee terveys ja hyvinvointitavoitteita ja on samalla kansantaloudellisestikin järkevää sokerin ja sokerituotteiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti viimeisten vuosien aikana ja erityisen huolestuttavasti se on lisääntynyt lasten ja nuorten keskuudessa liiallinen sokerin käyttö on yhteydessä moniin kansanterveydellisiin kansanterveydellisiin ongelmiin ja myös moniin sairauksiin joiden hoitaminen tulee sitten yhteiskunnalle kalliiksi sokerin käytön vähentäminen toisi pitkällä tähtäyksellä suuria säästöjä sosiaali ja terveysmenoihin ja siksi tällainen terveysperusteinen valmistevero on myös kansantaloudellisesti järkevä

arvoisa rouva puhemies taitaa olla niin että opposition ja hallituksen osalta ainakin osin ollaan ihan samoilla linjoilla eli kyllä meilläkin kovasti mietitään millä keinoin tällaista terveysperusteista veroa voitaisiin lähteä uudelleen hakemaan

anneli jäätteenmäki on tehnyt tehnyt eun kilpailukomissaarille kirjallisen kysymyksen ja komissaarin mukaan sokeria voi verottaa ilman pelkoa eun valtiontukisääntöjen rikkomisesta mutta terveysperusteinen vero on kohdistettava tasapuolisesti kaikkiin tuotteisiin mikä nyt meillä on voimassa itse asiassa ihmettelin suuresti jo silloin kun en ollut vielä edes itse täällä eduskunnassa että mitä järkeä tässä on että suklaat siirtyvät keksihyllyille ja jugurttipurkkirivit täynnä sokeria vain leviävät pidemmälle kuin kuin maitohyllyt konsanaan kaupoissa eli kyllä tämä lisätty sokeri on se suurin ongelma ja tässä tässä luontaista sokeria taas ei voi millään tavalla pitää ongelmana koska se taas esimerkiksi marjoissa on se se aines joka saa vitamiinit imeytymään meihin ja kyllä me vitamiineja todella tarvitsemme ja marjat ovat tosi terveellisiä eli tämä lisätty sokeri on se haaste tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö on on siinä mielessä hyvä että että tässä seurataan valtiovarainministeriön toimintaa siellä siellä päivitetään tätä sokeriverotyöryhmän raporttia ja näin poispäin mutta olisin kyllä valmis ehdottamaan ihan ulkopuolisen konsultin tai työryhmän ottamista käyttöön koska koska tarvitsemme todella luovempia ajatuksia kuin ehkäpä sieltä valtiovarainministeriöstä

arvoisa rouva puhemies piti tulla ihan tänne eteen koska tämä terveysperusteinen sokerivero on

on itse asiassa ristiriidassa sipilän hallituksen oman hallitusohjelman kanssa koska siellä hallitusohjelman veropoliittisissa linjauksissa on kirjattuna kirjattuna että tätä makeisveroa nimenomaan tullaan korottamaan mutta nyt sitten tämä komission moittima

lisättyä sokeria jos oikein muistan olikohan peräti tuommoisessa normaalissa purkissa lähestulkoon kahdeksan kahdeksan sokeripalaa elikkä suurin osa kuluttajista ei välttämättä osaa edes mieltää sitä millaisiin erilaisiin tuotteisiin on sokeria tässä kdn aloitteessa mikä myöskin sitten tulee esille tuolla meidän omassa vaihtoehtobudjetissamme on nimenomaan juuri tämä lisätty sokeri otettu perusteeksi elikkä emme tietenkään halua esimerkiksi marjojen ja hedelmien luontaista sokeria olla verottamassa

toisi sitten tällä hetkellä johonkin sellaiseen tuotteeseen jonka jokainen suomalainen tuntee esimerkiksi fazerin sinisessä suklaalevyssä tämä sokeriveron osuus olisi kahdeksantoista senttiä meidän mielestämme tämäntyyppinen vero olisi äärimmäisen tärkeä ja hyvä ottaa käyttöön ja jotenkin harmittaa se valtiovarainvaliokunnan työskentely siinä mielessä että vaikka tätä asiaa ilmeisesti aivan oikein siellä pohdittiin ja ja jonkin verran jopa asian käsittelyä lykättiin sitten kumminkaan

tulee avuksi nyt jo joulukuussa elikkä nyt kun eletään joulukuuta on tullut voimaan asetus jossa näihin erilaisiin elintarvikepakkauksiin on merkittävä tuo sokerin määrä elikkä tästä ei ole tulossa jotain lisäbyrokratiaa niin kuin jonkun verran elintarviketeollisuus tuossa jo alustavasti lähti lobbaamaan tätä vastaan vaan todellakin tämä lisätyn sokerin määrä näkyy niissä tuotepakkauksissa se on joka tapauksessa siellä olemassa ja nykyisellä tietotekniikalla ei liene kovinkaan suuri ongelma

en tiedä oliko hallituksen arkuus vai saamattomuus vai mikä tässä sitten loppumetreillä oikein syynä että tätä asiaa ei viety eteenpäin mutta tätä ei pidä nyt missään nimessä jättää tähän jatketaan tämän asian eteenpäinviemistä tämä aivan varmasti tulisi koitumaan koko kansakunnan parhaaksi

edustaja mäkisalo ropponen jo erinomaisesti kiteyttikin nämä terveysvaikutukset joita joita uudella verolla tulisi tavoitella samoin edustaja kosonen korosti aivan oikein sitä miten yksimielinen tämä eduskunta on yli hallitus oppositio rajojen siitä että tällainen terveysperusteinen vero tulisi toteuttaa siksi tämä onkin merkillinen näytelmä että emme ole tässä asiassa tämän pidemmällä sokeriverotyöryhmän mietintö valmistui jokunen vuosi sitten ja kyllä jaoin sen tuskan kun kävin läpi että ei ole aivan yksinkertainen tehtävä pystyä määrittelemään oikeudenmukainen ja tavoitteeseen nähden oikeanmittainen vero mutta tässä kyllä epäilemättä on valtiovarainministeriöllä ollut aivan liian kapea toimeksianto tässä mietinnössäkin puhutaan sokeriverosta ikään kuin se olisi juuri se asia aivan kuten edustaja kosonen totesi tätä asiaa pitäisi tarkastella paljon laajemmin se mikä tässä on erityisen outoa on se että hallituksella on on ollut vuosi aikaa suunnitella panna liikkeelle vaihtoehtoinen vero korvaamaan tämä makeisvero mutta mitään ei ole saatu aikaan mitään edistystä ei ole tapahtunut vielä oudompaa on se että kun sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt yksimielisen mietinnön siitä että tarvittaisiin terveysperusteinen vero niin sitä ei valtiovarainvaliokunnan mietintöön ole voitu edes laittaa nähtiin sellainen outo näytelmä valtiovarainvaliokunnassa että että mietintö pöydättiin kaksi kertaa kun tätä tätä

on hyvä jatkaa edellisten puhujien jälkeen edustaja essayah hyvin puheenvuorossaan kokosi näitä ajatuksia ja haluaisin nostaa myös hallituksen oman linjauksen ja kärkihankkeen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulman ja tässä nimenomaan ennaltaehkäisyn näkökulman nehän ovat keskeisiä asioita joita hallituskin haluaa viedä eteenpäin sitten taas kysyisin miten nämä puheet ja nämä käytännön toimet sopivat yhteen kaiken kaikkiaan tätä sokeriveroa ajatellen muun muassa evira ja thl ovat puhuneet sen puolesta ja todella sosiaali ja terveysvaliokunta ei kai mitään muuta voinut antaa kuin yksimielisen kun myös meillä valiokunnassa kuultavana olleet asiantuntijat oikeastaan yhtä lukuun ottamatta kaikki puhuivat sokeriveron puolesta ja ja yksi joka kritiikkiä esitti oli sieltä elintarviketeollisuuden puolelta niin kuin on tietysti julkisuudessakin jonkin verran ollut mutta mutta heidänkin suhteen oli puhe jo siitä että että tuotekehittelyä ja terveellisempiä tuotteita vähemmän sokeria sisältäviä tuotteita on mahdollisuus kehittää ja se edelleenkin edistäisi kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja ennalta ehkäisisi monia

paljon olemme puhuneet diabeteksen kustannuksista ja ja siihen liittyen myös ennaltaehkäisystä niin kyllä kansakunnalla ylipaino ei vain lapsilla ja nuorilla vaan myös aikuisilla ja ikäihmisillä on on myös sellainen asia mikä olisi otettava vakavasti ja siinä kyllä nämä sokeripitoiset tuotteet on yksi keskeinen mikä on sitä tyrkkimässä eteenpäin niin kuin on esille tullut useammassa euroopan maassa tästä on puhuttu ja se on käytössäkin elikkä kaikki mahdollisuudet suomessakin on tämä todella ottaa pikaisesti käyttöön jos vain siihen on tahtotilaa ja ja oikeaa asennetta toivoisin että sitä löytyisi
arvoisa puhemies jos on halua niin löytyy keinoja sen takia ihmetyttää kyllä suuresti tässä asiassa hallituksen haluttomuus toimia sillä sillä niin kuin tässä keskustelussakin on tullut ilmi sekä hallituspuolueiden että opposition meidän kaikkien yhteinen se että että me voisimme sellaisen veron luoda jolla pystymme ohjaamaan ihmisille terveellisempiä ruokatottumuksia ja valintoja todellisia esteitä ei ole siihen etteikö tällaista sokeriveroa tai tai sanotaanko laajempaakin terveysperusteista veroa voisi luoda ja tämä makeisvero voitaisiin korvata sillä meillä olisi aikaa sitä valmistella sen takia on typeryyttä poistaa nyt tämä vero ja sitten kohta luoda uutta tilalle se on myös huonoa veropolitiikkaa koska se aiheuttaa poukkoilevuutta

eu ei ole todellinen este ja sen takia pistääkin mietityttämään mikä eun pelko hallitusta tässä vaivaa vai onko se sitten elintarviketeollisuuden pelko kun tässä asiassa ei ole haluttu edetä me kaikki tiedämme että että sokeri aiheuttaa lihavuutta se aiheuttaa paljon

tarvittaisiin siinä yhteisessä kassassamme jota voisimme käyttää ja toisaalta nyt on huoli että tämän makeisveron poistumisen myötä tulee lisäkustannuksia terveyspuolelle

on selvää että me täällä uskoisin kaikki olemme sitä mieltä että sokeria verottaa ja niiden käyttöä vähentää myös tällä tavalla mutta kyllä tässä keskustelussa nyt on aika tavalla oiottu tosiasioita ihmettelen sitä että kun sokeriverotyöryhmä jo vuonna kaksituhattakolmetoista antoi raporttinsa niin sen pohjalta ei edellinen hallitus lähtenyt tekemään yhtään mitään vaikka tiesi tämä nykyinen malli on sellainen mikä ei tule jatkumaan pitempään nyt valtiovarainministeriö valtiovarainvaliokunnan kehotuksesta on päivittämässä sokeriverotyöryhmän loppuraporttia eli asiaa selvitetään mietinnön kolmannelle sivulle on kirjoitettu hyvin hyvin perusteellisesti se miksi sokerivero on hankala toteuttaa täällä todetaan että ravintoarvotietojen perusteella tai analyysimenetelmin elintarvikkeista ei voida erottaa lisättyä ja luontaista sokeria joten vero ei voisi perustua vain lisätyn sokerin määrään niin kuin täällä väitettiin edelleen nämä pakkaamattomat konditoriatuotteet konditoriatuotteet hedelmät ja vihannekset ovat hankalasti tässä otettavissa mukaan ja niiden kohtelu on vaikeaa hallinnollinen taakka on on iso helposti tässä tulee kyllä eun kilpailu ja kulutuspoliittisia rajoituksiakin vastaan noissa maissa joissa tällainen vero on se perustuu tullinimikkeisiin ei sokeriveron kaltaiseen veroon nämä on selvitetty tässä mietinnössä hyvin arvoisa puhemies toivon kyllä että hallitus valmistelee ja etenee tässä asiassa että saadaan meidän tahtomme mukainen malli nopeasti arvoisa

en ole yllättynyt että edustaja kankaanniemi näki tässäkin asiassa kuten kaikissa asioissa syypääksi edellisen hallituksen täytyy kuitenkin todeta että sokeriverotyöryhmä pyrki löytämään vielä paremman mallin kuin ongelmalliseksi ja osittain epätoimivaksi katsottu nykyinen makeisvero oli mutta on oikeassa että että tehtävä osoittautui vaikeaksi edellinen hallitus oli kuitenkin siinä uskossa ja vakaassa tahdossa pitää voimassa makeisvero ja niinhän oli tämäkin hallitus aloittaessaan täällä on viitattu siihen että hallitusohjelmassa on päinvastoin haluttu korottaa

tähän jo vaikeaksi osoittautuneeseen valmisteluun

halunnut kysyä edustaja kankaanniemeltä jos ymmärsin oikein niin olisi mahdoton tai hankala lisättyä sokeria määrittää ja minusta se on aivan tosi outo outo ajatus tai kannanotto eli jos meillä on joku tuote johon lisätään joitakin ainesosia niin eikö se nyt ole varsin yksinkertaista tietää minkä verran ja mitä ainesosia on lisätty johonkin tuotteeseen siinä mielessä tavallaan tämäntyyppinen perustelu ei kyllä millään muotoa kuulosta pätevältä toisaalta niin kuin tässä on tullut esille sellainen näkökanta että suomi on kyllä kauhean nopeasti useasti toteuttamassa sitä mihin eun puolelta tulee vinkkejä tai määräyksiä aivan hyvin voitaisiin jatkaa myös tällä makeisverojutulla pitempään ja sinä aikana kehitellä yksityiskohtaisemmin miten otetaan esimerkiksi terveysperusteista sokeriveroa käyttöön perustelut eivät oikein kyllä

perustelut eivät olleet minun omiani vaan ne on kirjoitettu tänne mietinnön kolmannen sivun kolmanteen kappaleeseen jossa todetaan että vero ei voisi perustua vain lisätyn sokerin määrään tämä on se lähtökohta johon vetosin edustaja

edustaja kankaanniemi käytti poikkeuksellisen hyvän puheenvuoron ja olin hieman pettynyt kun hän ei puhunutkaan omiaan täällä käydään ilmeisesti aika dramaattista keskustelua tarpeettoman dramaattista keskustelua sokeriverosta varmaa on että eu ei ole esteenä sille kun pystytään toteuttamaan kilpailun kannalta yritykset niiden tuotteet tasapuolisesti huomioon ottava malli ja olen ymmärtänyt että valtiovarainministeriö parhaansa mukaan yrittää kehittää sellaista sokeriveromallia joka tuoteverona voitaisiin ottaa käyttöön varmasti tämä valmistelu vaatii paljon yksityiskohtien hallintaa ja myös sitä ylimääräistä hallinnollista taakkaa pitää tietenkin välttää selvää on että raaka aineverona sitä ei voida toteuttaa vaan sen täytyy nimenomaan voida olla toteutettavissa tuoteverona

arvoisa

rouva puhemies suomessa on todella paljon terveysvalistusta käytetty ja me kaikki tiedämme että täytyy liikkua hyvin ja ja sitten myös olla ravintoa jotta olemme terveitä pehmeitä keinoja täytyy käyttää edelleen mutta tässä on hyvä keino sitten ottaa vähän vähän toisenlaistakin keinoa käyttöön minusta on erittäin hyvä että tämä asia on paljon esillä ja että tästä puhutaan että kaikille sokerin vaikutukset edelleen ja se missä tuotteissa semmoista huonoa sokeria oikeasti on

maailman terveysjärjestö who on tuoreessa raportissaan todennut että sokeripitoisten juomien riittävän tuntuva verotus voi vähentää lihavuutta ja kakkostyypin diabeteksen yleistymistä ja hammassairauksia eli tästä on myös tutkittua tietoa vahvasti että että tällainen verotus on hyvin on hyvin kannatettava asia tämä myös lisää näitten terveellisten tuotteiden ruoka aineiden keksintöjä ja sitten sitten myös työllisyyttä sitä kautta tässä keskustelussa oli äsken esillä se että että eun elintarviketietoasetuksen nojalla juuri tässä joulukuussa voimaan tulevan asetuksen nojalla olisi siellä ilmoittamisvelvollisuuksissa myös se tuotteeseen lisätty sokeri

mutta näin näin ei ole tulee olemaan kokonaissokerimäärä joten sitä lisättyä sokeria me emme sieltä saa suoraan mutta mutta ilolla kuuntelin edustaja kivirannan uskoa valtiovarainministeriön toimintaan ja minäkin siihen siihen uskon mutta ehkäpä kuitenkin toistan sen että jospa myös joku ulkopuolinen tulisi auttamaan heitä tässä kiperässä tilanteessa jotta saisimme tähän

arvoisa rouva puhemies itse asiassa tämä tilanne suomen kannalta on hyvinkin yksinkertainen jos meidän ei ole pakko meidän ei ole mikään absoluuttinen pakko tässä ja nyt poistaa makeisveroa me voimme tehdä tämän notifikaation eun komission suuntaan ja hakea jatkoaikaa niin että vaikkapa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana me valmistelemme oman mallin suomeen jos tuo aika ei tuota tuotosta niin teemme sen vaikka uudestaan ja kun meillä on olemassa referenssejä muista eu maista joissa on vastaavalla tapaa muun muassa unkarissa tuotepohjaiselle verolle tehty erilaisia malleja niin me voimme hyvin myös nojata niihin jos meidän ei ole tosiaan pakko poistaa makeisveroa jos meillä on mahdollisuus saada tähän jatkoaika jos muissakin eu maissa on tehty vastaavia malleja niin miksi me emme voisi tehdä näin tähän järkevää vastausta eivät hallituspuolueiden edustajat ole pystyneet kertomaan siksi ihmettelen miksi miksi ja vielä kerran miksi arvoisa

vielä halunnut jatkaa ajatusta siitä lisätystä sokerista tokihan on eri asia jos meillä on marjoja ja ja hedelmiä ja tämäntyyppisiä joissa on luontaista sokeria mukana mutta sitten meillä on valtava määrä tuotteita missä raaka aineet ovat sellaisia että niistä ei synny sokeria joissa ainut sokeri on nimenomaan se lisätty sokeri toisin on esimerkiksi marjoja ja hedelmiä

minä ymmärrän että että edustaja kankaanniemi esitti vain valiokunnan mietinnöstä ja sieltä teksteistä esiin nostamiaan asioita mutta niin kuin sanottu mietinnön perustelut eivät kyllä millään muotoa kuitenkaan vakuuta näin lääkäri ihmistä toisaalta tämä että voitaisiin tässä tilanteessa mennä eteenpäin ja ja tuoda sitten seuraavan vuoden aikana tätä terveysperusteista sokeriveroa on vaihtoehto mikä on huomattavasti parempi arvoisa

kun edustaja kankaanniemi vielä huusi minun puheenvuoroni päätteeksi jotain niin pitää vastata vielä siihen toki monissa muissa maissa on erilaisia malleja me voimme ottaa jonkin erilaisen mallin käyttöön myös suomessa siksi se alkuperäinen kysymykseni jos ei ole pakko poistaa makeisveroa ja jos me voimme tehdä notifikaation eun suuntaan hakea sen jatkoajan ja tehdä jonkin aivan uuden mallin jonkun semmoisen mikä vertautuu jo olemassa oleviin malleihin euroopassa niin tehdään jokin sellainen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäseitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies esittelen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esityksestä eläketukilaiksi tähän asiayhteyteen saatiin perustuslakivaliokunnan lausunto tällä hallituksen esityksellä pyritään kertaluonteisella ratkaisulla varmistamaan vaikeassa työmarkkina asemassa olevien ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien toimeentulo eläketuella työttömyysetuuden sijasta ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä sosiaali ja terveysvaliokunta pitää inhimillisesti ja sosiaalipoliittisesti perusteltuna turvata takuueläkkeen suuruinen toimeentulo kertaluonteisesti hallituksen esityksessä esityksessä ehdotetuin tavoin tälle rajatulle ikääntyneiden henkilöiden ryhmälle valiokunnan mukaan eläketuella voidaan ehkäistä pitkään työttömänä olleiden ja heikot työllistymismahdollisuudet omaavien ikääntyneiden henkilöiden syrjäytyminen ja köyhtyminen tällainen vastaavanlainen järjestely toteutettiin kertaluonteisesti vuonna kaksituhattaviisi jolloin kymmenen vuotta yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen työttömänä olleille säädettiin oikeus eläketukeen

tässä uudistuksessa eläketuen kohderyhmänä ovat vähintään viisi vuotta työttömänä olleet kuusikymmentä viiva kuusikymmentäneljä vuotiaat henkilöt heille on ollut vaikea löytää sellaisia julkisia työvoima ja yrityspalveluja tai muita työllistymistä edistäviä palveluja jotka voisivat auttaa heitä heitä työllistymään vaikka ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien asemaa työmarkkinoilla on pyritty viime vuosien aikana helpottamaan muun muassa helpottamalla palkkatuen ehtoja kuusikymmentä vuotiaita työllistettäessä sekä turvaamalla ikääntyneiden pääsy koulutukseen ja kuntoutukseen niin silti pitkäaikaistyöttömyys painottuu edelleenkin vanhempiin ikäluokkiin eri ikäryhmistä kuusikymmentä vuotta täyttäneiden työttömyys on korkeinta ja pitkäkestoisinta tämän eläketuen saamisen edellytyksenä on että ennen ensimmäinen yhdeksättä tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi syntynyt henkilö on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen päivänä elokuuta kaksituhattakuusitoista ja hänelle on

maksettu työttömyysetuutta yhteensä viisi vuotta valiokunnan näkemyksen mukaan esityksessä on pyritty estämään mahdollisimman kattavasti väliinputoamistilanteet siten etteivät sattumanvaraiset tekijät vaikuta etuuden saamiseen eläketuki tarjoaa tuen saamisen edellytykset täyttäville työttömille mahdollisuuden valita jatkavatko he työnhakijoina työttömyysetuuden turvin vai siirtyvätkö eläketuelle vailla velvollisuutta olla työ ja elinkeinotoimiston asiakkaina

valiokunta toteaa myös että suomi on on sinänsä viimeisten kymmenen vuoden aikana pystynyt merkittävästi nostamaan ikääntyneiden työllisyysastetta vuodesta kaksituhattakahdeksan lähtien viisikymmentäviisi viiva viisikymmentäyhdeksän vuotiaiden työllisyysaste on tasaisesti noussut toisin kuin nuoremmissa ikäluokissa ja ikääntyneiden naisten työllisyysaste on suomessa hyvin korkea verrattuna muihin eu maihin

kaksisataakaksikymmentäkuusi sisältyvän toisen lakiehdotuksen kiitos

kuuluu työministeri jari lindströmille joka rohkeasti on tuonut tämänkin esityksen ja vienyt sitä eteenpäin tämä on kohtuullinen inhimillinen ja erittäin kannatettava

rouva puhemies todellakin niin kuin näemme valiokunnan mietintö on yksimielinen ja sinällänsä tämä on ehdottomasti kannatettava esitys on aivan totta että varmasti monella henkilöllä jotka kuuluvat tämän eläketukilain piiriin se työllistyminen työmarkkinoille olisi erittäin epätodennäköistä ja vaikeaa tällaisena kertaelementtinä kertatekona tämä on ehdottomasti ehdottomasti hyvä ja ja näin pitää menetellä täytyy vain todeta että aika paljon tuli palautetta sen jälkeen kun ihmiset saivat tietää että tämä eläketuki vastaa määrältään takuueläkettä jollakin tavalla tämä markkinoitiin kyllä aika tehokkaasti hallituksen toimesta siten että monet ihmiset kuvittelivat että he pääsevät varhennetulle varhennetulle työeläkkeelle ja ja jollakin tavalla tässä

se aiheutti jonkunmoisen pettymyksen täytyy sanoa että aina kun tällaisia asioita esitellään julkisuuteen on todella huolellisesti kerrottava ihmisille mistä ja minkätyyppisestä ratkaisusta on kyse siinä mielessä voisi sanoa että ihan oikea oikea toimenpide mutta ehkä hallituksella tämä tiedottaminen oli hivenen yliampuvaa sitten tämän varsinaisen lopputuloksen suhteen

arvoisa rouva puhemies hallitus esittää metsälahjavähennystä tilojen sukupolvenvaihdoksiin vähennysoikeus syntyy metsätilojen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä maksetun lahjaveron perusteella vähennys tehdään metsätalouden pääomatulosta kuten puun myyntitulosta vähennysoikeus riippuu metsän verotusarvosta ja pinta alasta metsätalouden pääomatulosta kertyvät verot vähenevät vuositasolla vuositasolla noin kahdeksallatoista miljoonalla eurolla puun kysyntä joka tapauksessa lisääntyy muun muassa biotalousinvestointien takia joten on vähintäänkin erikoista erikseen subventoida valtion tuilla puun tarjontaa metsälahjavähennys onkin sananmukaisesti lahja hallitukselta suurten metsäomaisuuksien haltijoille mtkn mukaan yli kaksi kolmasosaa metsänomistajista ei hyödy vähennyksestä lainkaan vähennys on monimutkainen sen tunnustavat kaikki ja hallinnollisesti raskas tasavertaisen kohtelun kannalta vähennys on ongelmallinen koska se kohdistuu vain metsämaahan ja vain tietyn vähimmäiskoon ylittäviin

ikävä kyllä metsälahjavähennyksen kansantaloudellista hyötyä ei ole osoitettu tai se on todettu maltilliseksi koska se suuntautuu varsin pienelle joukolle samalla lukitaan metsäomaisuus nykyisille omistajasuvuille ja lahjavähennyksen arvioidaan nostavan metsäpalstojen hintoja huojennuksen voi olettaa lisäävän puun tarjontaa koska hyödyn saisi vain jos verovelvollisella on tuloja metsästä puukauppa kuten jo totesin käy nyt hyvin joten antelias lahjoitus suurmetsänomistajille on turha varsinkin nykyisessä valtiontaloudellisessa tilanteessa puun saanti pitää ilman muuta turvata puun myyntiä on kannustettava kohtuullisella metsäverotuksella biotalouden vauhdittaminen ja puun tarjonnan kasvattaminen ovat hallituksen keskeisiä tavoitteita tällä esityksellä ei juurikaan vaikuteta myönteisesti näihin pitkän aikavälin tavoitteisiin sosialidemokraatit ovat esittäneet metsäverotuksen minkä tarkoituksena on turvata metsäteollisuuden kohtuuhintaisen raaka aineen saatavuus metsälahjavähennys on on veroteknisesti äärimmäisen monimutkainen se mutkistaa verotusta entisestään ennen kaikkea metsäverotusta tässä yhteydessä eri asiantuntijat ovat käyttäneet luonnehdintoja härveli ja innovaatio tämän vuoksi on perusteltua että hallitus selvittää metsäverotukseen liittyvät ongelmat ja antaa eduskunnalle esityksen metsäverotuksesta joka yksinkertaistaa ja selkeyttää metsäverotusta samassa yhteydessä hallituksen tulee korjata metsänhoitoon liittyvät liittyvät laiminlyönnit eli ehdotamme edellä olevan perusteella että lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma joka kuuluu näin eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle esityksen metsäverotuksen kokonaisverouudistuksesta ja metsänhoitovelvoitteita muun muassa ensiharvennusvelvoitteita tiukentavat esitykset

arvoisa puhemies

tämä vähennysoikeus syntyy metsätilojen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä jatkossa maksettavan lahjaveron perusteella hallitus esittää että vähennys tehtäisiin metsätalouden pääomatulosta siis tässä tapauksessa puun myyntitulosta olemme esittäneet valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä että tämä lakiehdotus hylättäisiin ja hyväksyttäisiin yksi lausuma jonka edustaja harakka täällä jo esitti näin ollen ensinnäkin alkuun haluan todeta että kannatan edustaja harakan tekemää hylkäysehdotusta ja hänen täällä esittämäänsä lausumaa arvoisa puhemies tässä on nyt yksi kolmesta rosvosta käsittelyssä osana kaverikapitalismin ilmentymiä hallituspolitiikassa on siis lähdetty siitä että näin vaikeina aikoina olisi mahdollisuus kuitenkin tukea niin sanotusti kasvun nimissä erityyppisiä vähennyksiä jotka verotuksessa on esitetty tehtäväksi tässä tapauksessa metsälahjavähennys on ollut kritiikkimme kohteena muutamasta syystä lähdetään ensinnäkin siitä liikkeelle että metsälahjavähennys on suoraan sanottuna suuri lahja niille henkilöille jotka metsää jo omistavat mtkn mukaan lahja kohdentuisi niin että yli kaksi kolmasosaa metsänomistajista käytännössä tästä lahjasta ei hyötyisi tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä että ne joilla jo on metsävarallisuutta ja jotka sukupolvenvaihdoksen tuloksena haluavat sitä siirtää seuraavalle sukupolvelle pystyvät myös jatkossa luottamaan siihen että heihin kohdistuu sellainen verotuksellinen etu joka siirtyy sukupolvelta toiselle asia on kiusallinen erityisesti siksi että tätä metsälahjavähennystä on perusteltu sillä että puun kysynnän vauhdittamiseksi tarvitaan metsälahjavähennystä moni voisi kysyä miksi

puun kysyntään pitäisi reagoida metsälahjavähennyksellä joka käytännössä kohdistuisi niin että pitäisi odottaa sukupolvenvaihdosta tai jopa tässä tapauksessa monesti jonkun metsää omistavan kuolemaa jotta tämä puun vähennysoikeus sitten todellisuudessa tulisi aika kiusallista eikö totta me sosialidemokraatit esitämme että puun kysyntää voi vauhdittaa pikemminkin sillä että me tosiasiassa käymme metsäverotuksen kimppuun ja teemme siitä niin kannattavan että puun saanti tulee turvattua puun myyntiä on mielestämme kannustettava erityisen kohtuullisella metsäverotuksella se on kaikkein oikeudenmukaisin tapa saada puun tarjonta liikkeelle olemme esittäneet pitkän aikavälin tavoitteita myöskin siihen että metsäverotuksen kokonaisuudistus voitaisiin tehdä ja jopa parlamentaarisesti olemme halunneet että tuo metsäverotuksen kokonaisuudistus tehdään erityisesti siksi että me voisimme turvata metsäteollisuuden kohtuuhintaisen raaka aineen saatavuuden arvoisa puhemies on hyvä todeta että tämä metsälahjavähennys monimutkaistaa jatkossa erityisesti metsäverotusta nyt otetaan käyttöön sellainen vähennys joka on erittäin monimutkainen ja hallinnollisesti raskas tasavertaisen kohtelun kannalta vähennys on ongelmallinen siksikin että se kohdistuu vain metsämaahan ja se kohdistuu tietyn vähimmäiskoon ylittäviin metsämaan lahjoituksiin näin ollen nämä piirretyt rajat tekevät siitä erittäin raskaan vähennyksen olemme esittäneet siis että tarkistettaisiin metsäverotukseen liittyvät ongelmat jotka ovat jo nykylainsäädännössä ja katsottaisiin nämä uudet vähennykset jotka tähän tähän iltaan

toiseen käsittelyyn ja näin arvoisa puhemies uskon että tosiasiassa metsäverotuksen yksinkertaistamisella ja selkeyttämisellä saadaan paljon parempia tuloksia aikaan olemme myös samassa yhteydessä esittäneet että hallituksen tulisi korjata metsänhoitoon liittyvät nykyiset laiminlyönnit

kasvavat ja sitä kautta voi pelätä että miten puuta saadaan jatkossakaan liikkeelle tai kuka ylipäänsä sijoittaa metsävarallisuuteen tulevina vuosina kun luodaan sellaisia kannustinjärjestelmiä jotka huojennuksen kautta voivat

vielä olisi sellaisia hallituspuolueiden kansanedustajien

mahdollisesti ilmeneviä ongelmia jotka te haluatte korjata näistähän päästään vielä äänestämään sitten salissa nyt kun tämä asia on toisessa käsittelyssä mutta pidän tätä kahdeksantoista miljoonan investointia näillä perusteilla sellaisena että hylkäämme tämän esityksen ja tältä lausuman pohjalta etenemme eli kannatan edustaja harakan tekemiä ehdotuksia

tekemää vastalausetta hylkäysesitystä ja vielä sitä lausumaakin minkä edustaja harakka esitti käsittelyssä on varmaankin sellainen esitys jota edes edustaja kankaanniemi ei ei varmaan pysty käsi sydämellä rehellisesti perustelemaan hyvänä ja järkevänä vaikka hallituksen puolustajana hän on täällä erittäin hyvin ansioitunut tämä esityshän on ihan puhtaasti sekä hallitusohjelman vastainen että terveen markkinatalouden vastainen miksi hallitusohjelman vastainen kun lukee mitä hallitusohjelmaan kärkitavoitteena osana verotusta on kirjattu niin tavoite laajasta veropohjasta ja matalista verokannoista jää hyvin kauas tämä esitys kulkee aivan päinvastaiseen suuntaan tilanteessa jossa puukauppa käy kuumana kuin se hellankoukku konsanaan on vaikeata löytää semmoisia markkinatalouteen liittyviä perusteita että juuri siinä hetkessä pitäisi vielä lisätä subventioita sen sijaan että verojärjestelmää monimutkaistetaan entisestään sitä pitäisi yksinkertaistaa ja ehkä ne raskauttavimmat syyt vielä tähän esityksen hylkäämiseen liittyvät siihen että kun rahaa on kannattaa miettiä erittäin järkevästi ja harkitusti minne sen rahan kohdentaa tämä esitys ei tue työllisyyttä vaan on pois niistä euroista ja keinoista joilla työllisyyttä voitaisiin aidosti tukea eikä tällä esityksellä ole myöskään myönteisiä kansantaloudellisia vaikutuksia joilla sitä pystyisi perustelemaan

kun edustaja aalto on hyvä ystäväni ja vielä saman vaalipiirin edustaja ja saman kaupungin asukas niin annan vähän köyttä ja totean että tämä metsälahjavähennys menettelynä on monimutkainen ja kohdentumisessakin on jonkin verran toivomisen varaa mutta edustaja aalto hyvin tietää ja varmasti myös edustaja harakka syntyjään äänekoskelaisena että esimerkiksi äänekosken yli miljardin arvoisen tehdashankkeen puuntarve kasvaa ensi syksynä noin neljän miljoo nan kuution verran vuodessa se on valtava tarve siellä on puulle meidän on nyt huolehdittava monin tekijöin siitä että äänekosken tehdas suunnitteilla olevat kemijärven kemin pietarsaaren ja kuopion ehkä muutkin tehtaat ja olemassa olevat tehtaat saavat raaka ainetta ja näin saadaan tähän talouteen vientituloja ja sitä kautta työllisyyttä tarvitaan erilaisia toimenpiteitä tämä on yksi toimenpide ei mikään kovin tehokas mutta mutta kuitenkin jolle on perustelut me tiedämme että nuori metsänomistaja myy puuta paljon herkemmin kuin vanha ei ei yhdeksänkymppinen metsänomistaja enää myy hän säästää sitä pahan päivän varalle mutta nuori myy kun hän tarvitsee rahaa muihin tarpeisiin näin ollen tämä kannustaa nuoria saamaan tilat ja myymään puuta eli sitä kautta me varmistamme todellakin teollisuutemme raaka aineen saannin arvoisa puhemies edustaja krista kiuru sanoi että pitää luoda kannattava metsäverojärjestelmä edustaja kiuru mikä on kannattava verojärjestelmä yleensä ja mikä on kannattava metsäverojärjestelmä

puhemies me tästä ensimmäisessä käsittelyssä jo sanailimmekin ja silloin pöytäkirjaan aika pitkän lurituksen laitoin vastaukseksi edustajalle mutta otetaan uusiksi kyllä me lähdemme siitä että metsäverotusta voidaan uudistaa erityisesti siksi että me haluamme saada myös puuta liikkumaan tältä osin ensimmäinen tavoite on se että me voimme turvata metsäteollisuuden kohtuuhintaisen raaka aineen saatavuuden toiseksi lähdemme siitä että kun

tähän koko metsäverotuksen kokonaisuuteen lisätään vielä metsälahjavähennys niin saadaan aikaan varsin monimutkainen ja hallinnollisesti raskas järjestelmä ja siltä osin on syytä arvioida näitä kysymyksiä vielä uudelleen lisäksi olemme sitä mieltä että yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen on metsäverotuksessa nykyäänkin paikallaan tältä osin haluamme myös korostaa viimeisenä puolena sitä että metsänhoitoon liittyvät laiminlyönnit tulee korjata siinäkin on jo aika monta

tämä realismi kun henkilö saa metsää lahjaksi niin hänhän maksaa siitä normaalin lahjaveron joka perustuu omaisuuden todennäköiseen luovutushintaan eli käypään arvoon voi siis saada osittain tätä lahjaveroa tavallaan takaisin myymällä puuta viidentoista vuoden aikana tuosta lahjan saannosta tässä hallituksen esityksessä ja valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on mainittu että lahjaverosta voidaan saada myymällä puuta tuloverohelpotuksena takaisin jopa seitsemänkymmentäneljä prosenttia olen tehnyt laskelmia siltä pohjalta että että metsässä on jo äärimmäisen vahva puusto ja että tämä lahjansaaja hakkaa sen koko puuston viidentoista vuoden aikana ja olen tullut siihen tulokseen että tämä johtaa suurin piirtein siihen että siitä lahjaverosta voi saada kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentä prosenttia takaisin näissä tapauksissa vaihtelee tietysti tapauskohtaisesti hyvin paljon tässä ei kannata aivan hirveästi suurennella tämän merkitystä varmaan tällä on merkitystä puun tarjonnan kannalta ja ja puun kysyntä on sen me tiedämme kasvussa kun tehdään merkittäviä metsäteollisuuden investointeja sitten täällä sosialidemokraatit ovat vaatineet metsäverotuksen kokonaisuudistusta suomessahan on oikeastaan kaksi tämmöistä isoa metsäveroratkaisua tehty vuonna tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäkaksi otettiin käyttöön pinta alaperusteinen metsäverotus siitä sitten luovuttiin pitkän kolmentoista vuoden siirtymäajan jälkeen vuoden kaksituhattakuusi alusta puun kiertoaika on etelä ja keski suomessakin seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä vuotta lapissa sata viiva kaksisataa vuotta ei näitä metsäverotuksen kokonaisuudistuksia niin kovin usein tehdä myönnän että tämä on byrokraattinen mutta sinänsä ihan mikroluokan toimenpide kokonaisuuteen nähden metsäverotuksessa

arvoisa rouva puhemies sinällään emme tätä metsälahjavähennystä vastusta ja oli hyvä kuulla tässä asiassa varmasti tämän salin parasta asiantuntemusta edustavan esko kivirannan puheenvuoro siitä mitä tämä todellisuudessa suurin piirtein vaikuttaa luin maaseudun tulevaisuudesta ihan mielenkiintoisen artikkelin metsänomistajalta joka ei pitänyt tätä sinällänsä tehokkaimpana mahdollisena tapana silloin kun puhutaan siitä että pitäisi saada puu liikkeelle ja tässä salissa tuntuu olevan aika lailla yksimielinen näkemys siitä että me haluamme todellakin varmistaa sen metsäteollisuuden puunhankinnan haastattelussa tuotiin esille esimerkiksi joku tällainen määräaikainen verovähennysoikeus erittäin pienille metsätiloille koska meidän ongelmahan suomessa on se että meidän metsätilat ovat hyvin pirstaloituneita ja osa näistä metsätiloista on joutunut hyvin pieniksi erilaisten perimisjärjestelyjen mukana jos ajatellaan että olisi joku tietty määräaika esimerkiksi kolmen vuoden määräaika jolloinka nämä hyvin pienet metsätilat voitaisiin myydä vaikkapa verovähennyksellä tai tai kokonaan ilman verotusta niin uskon että silloin kyllä puu lähtisi varmasti liikenteeseen koska kyllä tosiasia on näin että siinä vaiheessa kun perii metsää niin en minä tiedä onko se ensimmäinen ajatus että että nyt tämä perintö pistetään sitten matalaksi ja puut myyntiin ehkä ehkä ainakin itse ajattelisin näin että sitä jollakin tavalla miettii että hyvänen edellisten sukupolvien perintö tulee niin olisiko ensimmäinen ajatus se että lähden hakkaamaan sen nyt sitten matalaksi siinä mielessä ajattelen että siinä haastattelussa joka oli siis metsänomistajan haastattelu varmasti oli ihan aidosti ja rehellisesti pohdittu tätä asiaa ja mietitty onko tämä tosiaankin se paras mahdollinen tehokkain tapa silloin kun mietitään sitä että halutaan tätä puuta saada liikenteeseen

jos edustaja kankaanniemi ja edustaja kiviranta vielä pohtivat pitäisikö tämä esitys hylätä vai kenties hyväksyä niin itse asiassa omissa puheenvuoroissanne toivottavasti vakuutitte itse itsenne omilla sanoillanne että ei ole oikeastaan kuin yksi järkevä vaihtoehto eli hylätä tämä esitys sillä edustaja kankaanniemikin toi hyvin esiin tässä että kun puun tarve kasvaa kysyntä kasvaa juurikin niistä syistä joita edustaja kankaanniemi toi esiin ja markkinat varmaan ohjaavat hinnan kohdalleen siinä tilanteessa tässä tilanteessa myös edustaja kankaanniemen omin sanoin varsin tehoton huonosti kohdentuva ja monimutkainen kahdeksantoista miljoonan euron lahja ei ole varmaan kovinkaan järkevä ja itse asiassa edustaja kiviranta antoi vielä raskauttavammat kommentit miksi miksi ehdotus pitää hylätä sillä ei ole juurikaan merkitystä ja edellisessä keskustelussa ensimmäisen käsittelyn yhteydessä toitte esiin että tämän tämän vähennyksen hyödyntäminen vaatii asiantuntevaa verosuunnittelua jos tämä asia on näin monimutkainen ja toimii markkinataloutta ja hallitusohjelmaa vastaan ja sillä ei ole oikeastaan kansantalouteen eikä työllisyyteen vaikutuksia ja se on vielä edustaja kankaanniemen mukaan varsin tehoton huonosti kohdentuva ja monimutkainen niin eiköhän meillä pian ole tässä salissa äänestettävänä yksimielinen esitys että hylätään tämä esitys ja parhaimpina asiantuntijoina tämän hylkäysesityksen puolesta ovat edustaja kankaanniemi ja edustaja

edustaja aalto puhui vähän mutta sitäkin painavampaa asiaa muistan erittäin hyvin kaksituhattaneljätoista jolloin metsä group ilmoitti harkitsevansa suurta investointia kotikuntaani äänekoskelle sen riemun ja tulevaisuuden näköalan jonka se avasi paitsi kotikaupunkiini myöskin ennen kaikkea pohjoisen keski suomen metsätaloudelle tuolloin välittömästi valtio panosti monin tavoin suurin summin edistääkseen tätä hanketta ja myöskin esir rahasto on ollut tässä tässä suomen metsäteollisuuden historian suurimmassa hankkeessa mukana on aivan selvää että tässä tilanteessa jossa jossa puun kysyntä joka tapauksessa kasvaa tuntuu markkinatalouden kannalta täysin mielipuoliselta että sitä pitää vielä erikseen subventoida valtion varoin ei liene sattumaa että edustajat lepomäki ja edustaja vartiainen eivät ole tässä salissa puolustamassa hallituksen esitystä ja tuskin julkisesti muutoinkaan mutta tähän liittyy toinenkin markkinatalouden ongelma ja se liittyy siihen että miksi täytyy ehdoin tahdoin pitää nämä metsäomaisuudet nykyisillä omistajillaan miksi toisen kerran koska edellisen metsälahjavähennyksen yhteydessä vuonna kaksituhattakahdeksan kävi myös niin että metsätilojen hinnat nousivat nyt edelleen nostetaan metsätilojen hintoja niin että että se sijoitusmuotona ei ole enää yhtä kilpailukykyinen niille jotka eivät jo ennestään ole syntyneet metsätilan omistajiksi ja täytyy huomauttaa että kun tätä perustellaan sillä että saataisiin puu tehokkaammin liikkeelle niin tämä kohdentuu kuitenkin vain siihen kolmannekseen metsätiloista jotka ovat suurimpia ja joissa voi olettaa että metsätalous on jo äärimmäisen ammattimaisesti hoidettu jossa metsänhoitoa ei hoideta yhtä hyvin ja jota voitaisiin tehostaa tämä laki ei vastaa lainkaan ikävä kyllä ja siihen pitäisi nimenomaan

arvoisa puhemies edustaja aallolle totean että en en ole ei olisi merkitystä ei sitä pidä liioitella sitten mitä tähän byrokraattisuuteen tulee niin olen aivan varma että kun edustaja aalto varmaan saa tässä ennen pitkää metsälahjan niin kyllä hän matemaattisesti orientoituneena miehenä selviää tästä vähennyksestä ja pystyy sitä sitä käyttämään edustaja

on metsän paras lääke se on tunnettu totuus eihän sitä metsää nyt ihan huvikseen pidetä vaan

puhemies edustaja aallolle totean että mietinnön mukaan tämän esityksen edut ovat suuremmat kuin haitat ja näin ollen kannatan sitä että tämä esitys hyväksytään toiseksi nostan vielä esille sen että meillä on monia biotuotehankkeita ja luulisin että edustaja aalto vihreänä

siitä näkökulmasta huolissaan biotuotetehtaiden puunsaannin turvaamisesta jatkossa

rouva puhemies täytyy kyllä sanoa että kovin pitkän matkan päästä edustaja kankaanniemi lähti hakemaan tätä niin että on vähän semmoinen pitkä savotta ja hirveä pakkanen ja yli metrin hanki että nuo etuudet biotaloudelle sieltä sitten tulevat kun juuri tässä ollaan kuultu kuinka pitkäkestoinen ja monimutkainen tämä verouudistus on niin ehkä näin sitten melkeinpä pikkujoulutunnelmissa ja itsenäisyyspäivän juuri ohitettuamme täytyy sanoa edustaja toimi kankaanniemi ei ehkä kannata lähteä niin pitkälle savotalle hakemaan tälle oikeutusta koska tämä ei nopeasti tee mitään hallituksen tärkeämpi tavoite olisi ollut se että oltaisiin esimerkiksi perikunnille luotu mahdollisuus muodostaa yhteismetsä ja antaa siihen perintöverohelpotusta silloin me olisimme saaneet näitä ei vain oikein äveriäiden perheiden ja isojen metsätilojen osalta tämmöisen verokohtelun piiriin koska tiedän että teidänkin puolueessanne ja myös keskustassa on kritisoitu kovasti sitä että tämä kohdentuu nyt hieman tämän tehokkaan metsänhoidon osalta vain isoille metsälöille kun olisi tärkeätä saada niin että meillä ei olisi sitä kuuttakymmentätuhatta suomalaista metsänomistajaa jotka eivät tiedä omistavansa metsää niin valtion ja erityisesti hallituksen olisi pitänyt ponnekkaasti lähteä kehittämään sellaista menettelyä jolla ne hoitamattomat perikuntien metsät tulisivat metsänhoidon puitteisiin se mitä he yhteismetsässä sitten tekevät haluavat suojella tai olla talousmetsissä olisi ollut heidän asiansa mutta olisivat tulleet hallitun järjestelmän piiriin

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

varmasti tässä salissa kaikille tärkeä olen pannut merkille sen että erityisesti opposition edustajien motiiveja koko ajan arvostellaan silloin kun käytämme meille kuuluvaa velvollisuutta lojaalina oppositiona koettaa osoittaa niitä sudenkuoppia ja mahdollisia tarkoittamattomia virheitä joita tähänkin esitykseen kosolti sisältyy erityisen pahoillani olen siitä että tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö on kovin suppea ja sivuuttaa monet keskeiset asiantuntijakuulemisissa esiin tulleet seikat akateemista mielenkiintoa ja sillä on myöskin tulevaisuuden tutkijoille ja päättäjillekin sinällistä arvoa että mietintö on huolellisesti ja monipuolisesti laadittu siksi olemme yrittäneet tehdä parhaamme oppositiossa laatiaksemme seikkaperäisemmän vastalauseen jossa kerromme miksi yrittäjävähennyksen perusteet ovat väärät miksi se ei kannusta siihen mihin sen pitäisi kannustaa että yli sadankahdenkymmenen miljoonan euron investointi verotuottojen menetys kohteeseen josta ei ole nähtävissä havaittavia työllisyyden ja kasvun vaikutuksia on tässä taloudellisessa tilanteessa vähintäänkin vastuuton täällä salissakin on moneen kertaan toisteltu tätä ajatusta että kun yhteisöveroa laskettiin kahteenkymmeneen prosenttiin niin olisi jollakin tavalla oikeudenmukaista ja sillä tavoin perusteltua myöskin laskea elinkeinonharjoittajien henkilöyhtiöiden ja siinä sivussa tietenkin myös maatalousyrittäjien ja totta kai myös vielä metsänomistajien verotusta vastaavalla tavalla kuitenkin hallituksen esityksestä esityksestä käy aivan selkeästi ilmi se että yrittäjävähennykseen oikeutettujen suuri ylivoimainen valtaenemmistö verotetaan ansiotuloveron mukaan ja kun yhdeksänkymmentä prosenttia ammatinharjoittajista verotetaan ansiotuloveron mukaan niin kuten olen tänään jo pariin otteeseen salissa sanonut ansiotulon veron keventäminen on heille se ehdottomasti paras asia jonka hallitus on heille antanut ja tämä yrittäjävähennys

tämä ei liene se suuri ilmapiirin muutos saatikka työllistämiseen tai yrittämiseen kannustava kannustin mitä hallitus on ajatellut sen sijaan tämän esityksen tulonjakovaikutukset kuten on moneen kertaan todettu johtavat siihen että euromääräisesti ylivoimainen valtaosa päätyy kahteen ylimpään tuloluokkaan joissa tämän huojennuksen tarve ei ole niin ilmeinen en toista tässä nyt näitä ammattiryhmiä jotka tässä erityisesti hyötyvät tuhansia jopa kymmeniätuhansia euroja lisää käteen jäävää tuloa vuosittain mutta totean että niitä yhdistää sellainen seikka että kyseessä on korkean ammattiosaamisen harjoittamista yhtiömuotoisena varsinaista yrittäjäriskiä ei tässä kanneta jolloin ajatus että edes näitä suurituloisia joita tämä yrittäjävähennys tulee hyödyttämään kannustettaisiin yrittämään taikka toisia pyrkimään tämän yrittäjävähennyksen innostamana näille aloille ei tule ei tule toimimaan itse asiassa kannustimet menevät aivan väärinpäin riskitön yrittäminen tulee tulee kaikkein kannustetuimmaksi näin ollen

ainoa järkevä johtopäätös tällaisesta esityksestä joka haaskaa valtion varoja auttamatta pienyrittäjiä näitä kuuluisia suutareita fysioterapeutteja siivoojia ja vastaavia ja koituu täysin väärin kannustein niitten hyväksi jotka eivät tätä lahjaa tarvitse on hylätä tämä laki mikä onkin esityksemme lisäksi esitämme hyväksyttäväksi kaksi lausumaa jotka korostavat sitä millä tavalla aidosti tämän yrittäjävähennyksen sijaan autettaisiin pieni ja keskituloisia yrittäjiä siis huomatkaa nämä ovat parempia ja aidosti pienyrittäjille suunnattuja toimenpiteitä yksi eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin pienyrittäjiä hyödyttävän ensimmäisen työntekijän palkkauskulujen lisävähennyksen valmistelemiseksi kuten on esitetty

artiklan mukaista poikkeuslupaa yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseksi kymmenentuhannen euron liikevaihdosta kolmenkymmenentuhannen euron liikevaihtoon

arvoisa puhemies

salissa jo keskustelleet sen monista puolista ja tarkalleen ottaen tiivistäisin sanomani neljään kohtaan ensinnäkin yrittäjävähennystä on perusteltu sillä että tämä sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan euron verotulonmenetys olisi perusteltu sanottavilla työllisyys ja kasvuvaikutuksilla tosiasiassa kun hallituksen omaa esitystä katsotaan selviääkin että ensinnäkin yrittäjävähennys on ristiriidassa hallituksen oman verotuksen kärkihankkeen lähtökohtana on ollut laaja veropohja ja ja matalat verokannat tältä osin esitetään käsittelyyn nyt mallia jossa vain osa tulosta olisi veronalaista ja tämä tietysti mallina on erittäin poikkeuksellista eli käytännössä kaikesta tulosta vain osa olisi veronalaista toiseksi hallituksen esitys lähtee siitä että se on merkittävä veroetu vain joillekin kun katsotaan näitä tulonjakovaikutuksia niin huomataan että sitä todellista kasvua syntyy

kahdessa ylimmässä desiilissä eli niissä ylimmissä luokissa joihin tämä yrittäjävähennys kohdistuu merkittävällä tavalla nämä jo kertovat siitä että tämä esitys on vastuuton tällaisessa ajassa jossa aidosti kaikki käytettävissä oleva liikkumavara pitäisi käyttää kasvun ja työllisyyden tukemiseen sellaisiin konkreettisiin toimiin joissa työllisyysvaikutukset ovat kiistattomia

mietinnön mukainen kanta on se että valiokunta tunnustaa siis myös hallituspuolueiden hallituspuolueiden kansanedustajat tunnustavat että työllisyysvaikutuksista on esitetty erisuuntaisia näkemyksiä siis myönteisiä työllisyysvaikutuksia ei pidetä todennäköisinä eikä kasvuvaikutuksia millään tavalla merkittävinä moni kysyy miksi hallituksen esitys itsekin lähtee siitä että kasvuvaikutuksia pidetään mahdollisina kyllä yleensä kun eduskunnassa käsitellään isoja lakiesityksiä joilla haetaan kasvu ja työllisyyspanostuksia silloin kerrotaan kuinka monta työpaikkaa lisääntyy tässä tapauksessa on jo selvinnyt että yrittäjävähennys on ja kallis keino uusien yritysten ja uuden kasvun luontiin näin toteavat myös valtiovarainministeriön omat asiantuntijat jotka ovat ihan suoraan myöskin todenneet että tällä vähennyksellä saavutettavat yritystoiminnan kasvuvaikutukset ovat vähäisiä arvoisa puhemies toiseksi tätä esitystä on perusteltu sillä että tällä voitaisiin korjata edeltävällä hallituskaudella tehtyjä ratkaisuja saataisiin eri yritysmuodot verotuksellisesti samanarvoiseen asemaan jo viime käsittelyssä ensimmäisen käsittelyn aikana kävimme hyvin tarkkaan läpi sitä millä tavalla eri yhtiömuodot ovat eri asemassa ja millä tavalla tämä esitys sitten laittaisi nämä yhtiömuodot edullisempaan asemaan tosiasiassa on hyvä todeta että yhtiömuotojen verotusta ei voi verrata nykyisinkään keskenään eikä edes tämän esityksen jälkeen keskenään koska monet yksityiset elinkeinonharjoittajat ja henkilöyhtiöt ovat jo tällä hetkellä hallinnollisilta vaatimuksiltaan hyvin eriarvoisessa asemassa kuin yhteisöveronmaksajat eli tältä osin osakeyhtiöiltä edellytetään

nyt on kuitenkin ihmeellistä se miksi täällä salissa perustellaan tätä epäoikeudenmukaista kasvuvaikutuksiltaan olemattomaksi jäävää yrittäjyysvähennystä erityisesti juuri

samanlaisuudella ja

että veroratkaisun osalta nämä yritysmuodot olisivat sitten paremmassa asemassa kun näin siis tosiasiallisesti ei ole on harhaanjohtavaa väittää että yhteisöveron alennus olisi johtanut osakeyhtiövoiton verotuksen alentumiseen tästäkin viimeksi kävimme varsin pitkän keskustelun ja on hyvä todeta vieläkin että vain murto osalla elinkeinonharjoittajista ja henkilöyhtiöistä verotus on tosiasiallisesti kireämpää ja koska se edellyttää täyttä pääomatulo osuutta ilman palkkamenoista tehtävää varausta niin tämä epäkohta voi tosiasiallisesti koskea vain niitä erityisen hyvätuloisia yrittäjiä näin kaikki kiertyy takaisin siihen että on kysymys hyvin harvalukuisille yrityksille tarjotusta edusta arvoisa puhemies sitten päästäänkin siihen kiinnostavimpaan ketä tämä yrittäjävähennys sitten koskee nyt tässä tilanteessa on jo käynyt selville että yrittäjävähennys ei kohdistukaan pienituloisiin yrittäjiin olemme tilanneet eduskunnan laskentapalvelusta laskelmat ja onkin osoittautunut että tosiasiassa tämä yrittäjävähennys palkitsee erittäin kohtuuttomalla tavalla juuri suurituloisia yrittäjiä sen kannustinvaikutukset ovat siis kohtuuttomat paitsi euromääräisesti myös prosentuaalisesti tältä osin on hyvä katsoa hallituksen omaa esitystä jonka sivulla viiteentoista todetaan suoraan että nämä muutokset lisäävät merkittävästi tuloeroja gini kertoimella mitattuna koska verojen kevennys kohdistuu voimakkaammin harvalukuisiin suurituloisiin yrityksiin ja niiden omistajiin kuin runsaslukuisiin pienituloisiin yrityksiin ja niiden omistajiin kyllä me joudumme täällä kysymään miksi kahteen ylimpään desiiliin päätyy kuusikymmentä prosenttia yrittäjävähennyksen edunsaajista siis seitsemänkymmentäviisi miljoonaa käytettäisiin tähän kyllä voi moni sanoa että tämä on epäoikeudenmukainen jo lähtökohdiltaan mitä tulee sitten käteen jäävään euromäärään siitäkin on käyty hyvää keskustelua täällä niin tosiasiassa tämä esitys paljastaa myös sen että yrittäjävähennykseen oikeutettujen mediaanitulo on alle kymmenentuhatta euroa jolloin me ymmärrämme että se todellinen vähennys joka saataisiin jää kuukaudessa laittoman pieneksi tältä osin voidaan todeta että kun vielä otetaan huomioon se että suurin osa näistä edunsaajista on tosiasiallisesti ansiotuloverotuksen piirissä niin silloin heille parempi kannustin olisi ollut huomioida ansiotuloverotuksen puolella kannustin yrittäjyyteen

yrittäjyyden kannustamisen puolella

yrittäjävähennyksen näkökulmasta totean että me emme kannata tätä yrittäjävähennystä sen vuoksi että tällä samalla rahalla joka käytettäisiin yrittäjävähennykseen ja näihin muihin isoihin vähennysetuihin niin sanottuun metsälahjavähennykseen ja perintö ja lahjaverotuksen kannustimeen kun nämä kaikki kolme otetaan huomioon me saisimme moninkertaisesti erityyppisiä kasvu ja työllisyysvaikutuksia luotua tältä osin on tärkeä todeta että yrittäjävähennyksen sijasta haluaisimme haluaisimme kannustaa työllisyyteen ja kasvuun niin että antaisimme mahdollisuuden ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkauskulujen lisävähennysoikeuteen josta olemme myös tehneet lakialoitteen edustaja harakan ensimmäisellä allekirjoituksella se

arvoisa rouva puhemies pidän nyt tämän puheen omalta paikaltani koska kaikki keskeinen ja olennainen on sanottu jo lähetekeskustelun yhteydessä ja ja ensimmäisen käsittelyn yhteydessä tuntuisi hieman hupsulta käydä samat identtiset puheenvuorot ja keskustelut uudestaan olennainen asia on se että suurin osa työpaikoista toki syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja koko eduskunnan yhteisenä tavoitteena on varmasti se että teemme kaikkemme sen eteen että että pienet yritykset ennen kaikkea pärjäisivät paremmin tässä maassa kysymys on nimenomaan siitä miten tuota tavoitetta parhaiten toteutetaan vihreät antaisi määräaikaisen hyvityksen työntekijän palkan sivukuluista niille jotka palkkaavat ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän näin tuo tuki kohdistuisi suoraan työllistämistoimeen yrittäjävähennyksen osalta laittaisimme viidenkymmenentuhannen euron katon jos tahtoo kaiken tässä salissa yrittäjävähennyksestä käydyn keskustelun kiteyttää johonkin niin sen voi sanoa näin että hallituksen esityksessä yrittäjävähennyksestä parturi kampaaja saa bussilipun ja rikkaimmat elinkeinonharjoittajat auton tästä syystä teen vihreiden vastalauseen kahden mukaisen lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus täydentää esitystään asettamalla yrittäjävähennykselle viidenkymmenentuhannen euron katon kiitoksia

arvoisa puhemies yrittäjävähennyksen tavoite yrittäjyyden tukemisesta on erittäin kannatettava vaikka hallituksen tavoite on oikea ei samaa voi sanoa sen valitsemasta keinosta yrittäjävähennys on kallis tehoton ja huonosti kohdentuva yrittäjävähennyksen hinta yli satakaksikymmentä miljoonaa on suuri suhteessa sen vaikutuksiin jotka hallituksen esitykseen sisältyvien vaikutusarvioidenkin mukaan olisivat epävarmoja ja vaatimattomia esitys myös lisäisi tuloeroja sillä siitä hyötyisi lähinnä yrittäjien suurituloisin pieni vähemmistö yli neljäkymmentä prosenttia eli viisikymmentäkolme miljoonaa euroa veronkevennyksistä kohdistuisi ylimpään tulokymmenykseen ja jo selvästi yli puolet eli seitsemänkymmentäkolme miljoonaa euroa kahteen ylimpään tulodesiiliin tavalliselle pienyrittäjälle hyödyt jäisivät taas vaatimattomiksi neljällä viidestä henkilöyhtiöstä vuotuinen tulo jää alle kolmenkymmenentuhannen euron ja heitä tämä ei juuri hyödyttäisi hallituksen arvion mukaan on mahdollista joskin epävarmaa että maltillista kasvua voisi tapahtua lähinnä yli tulosta tekevissä henkilöyrityksissä joita on noin viisituhatta yrittäjävähennys siis kaventaisi veropohjaa ja myös monimutkaistaisi tarpeettomasti verojärjestelmää erilaisten tulojen verotus eriytyisi toisistaan yhä enemmän lisäksi on on huomioitava ettei henkilöyritysten verotus pääsääntöisesti ole sen epäreilumpaa kuin osakeyhtiöidenkään kuten hallituksen esityksen perusteluissa todetaan valtaosa pienyrityksen tuloksesta verotetaan elinkeinonharjoittajilla keskimäärin yli yhdeksänkymmentä prosenttia ja henkilöyhtiöiden osakkailla noin seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia tuloksesta verotettiin ansiotulona verovuonna kaksituhattaneljätoista ansiotulojen verotus on kevyttä matalilla ja keskisuurilla tulotasoilla joille pienyritykset valtaosin sijoittuvat pienen tulonmuodostuksen ja siihen liittyvän kevyen ansiotuloverotuksen takia pienyritysten verotus on nykyisin selvässä valtaosassa tapauksista yhtiöverokantaakin eli kaksikymmentä prosenttia kevyempää ehdotetusta vähennyksestä hyötyisivät euromääräisesti eniten harvalukuiset suurituloiset yritykset yritystoiminnan tuottama tulo verotetaan suureksi osaksi ansiotulona myös suurituloiset yritykset joiden tulo verotetaan pääosin pääomatulona hyötyisivät arvoisa puhemies verotuksellisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on syytä huomioida myös se valiokunnan kuulemisissa esiin tuotu seikka että henkilöyhtiöillä ja maatalousyrittäjillä on käytössään erilaisia tuloksentasauskeinoja kuten toimintavaraus

pienyrittämisen helpottaminen ja ensimmäisen työntekijän palkkauksen tukeminen näkyvät siten myös työllisyystilastoissa joten yrittäjävähennyksen sijaan tulisikin yrittäjyyden tukemiseksi ja erityisesti pieni ja keskituloisien yrittäjien aseman parantamiseksi toteuttaa mieluummin seuraavat toimet arvonlisäverovelvollisuuden alarajan tuntuva korottaminen ensimmäisen työntekijän palkkausta helpottava automaattinen palkkatuki sekä työttömyysturvan pienimuotoisen yrittämisen ja palkkatuen yhteensovittamisen helpottaminen esimerkiksi yhdistelmävakuutuksen avulla

arvoisa rouva puhemies

yrittäjävähennyksellä kevennetään veropohjaa ja toisaalta

tämä ei helpota kaikkein pienimpien yritysten asemaa vaan lisää pienyrittäjän ja hyvin menevien vähän suurempien yritysten eriarvoisuutta lisäksi on huomioitava se ettei tässä muutoksessa tapahdu minkäänlaista normienpurkua sillä tämä muutos monimutkaistaa myös verojärjestelmää tällä perusteella kannatan edustaja hanna sarkkisen tekemää esitystä

pitkään meidän vaaliohjelmissamme ja olemme tyytyväisiä että se nyt vihdoin toteutuu ja erityisesti nimenomaan juuri sen takia että yhtiömuoto ei saisi olla se mikä asettaa nämä yritykset erilaiseen asemaan niin kuin tuossa edustaja kankaanniemi totesi viime kaudella toteutettiin yhtiöveron alennus joka koski osakeyhtiöitä ja henkilöyhtiöt ja toiminimet eivät silloin saaneet tätä voisi sanoa verotukea jota kuitenkin nimenomaan juuri nämä yritykset kaikkein eniten tarvitsisivat jos ajatellaan näitten näitten yritysten toimintaa ja sitä minkälaisilla toimialoilla ne toimivat

siinä mielessä tätä hallituksen esitystä voi kannattaa tietysti näitä työllisyysvaikutuksia on vaikea arvioida eikä niitä pidä varmasti lähteä sillä tavalla liioittelemaan mutta näinä aikoina juuri nämä pienet toiminimiyhtiöt ja henkilöyhtiöt mielestäni kyllä ovat ansainneet kaiken selkään taputuksen ja ja toivotuksen sille että että nämä yritykset pärjäisivät paremmin ja saisivat enemmän liikevaihtoa ja lähtisivät kasvamaan on aivan selvää että silloin kun pohditaan sitten esimerkiksi näitä työllistämisen kustannuksia varmasti nämä ensimmäisen työntekijän erilaiset sivukuluvähennysjärjestelmät ja vastaavat ovat sentyylisiä joita tässä salissa pitäisi kyllä ihan yhtenä rintamana olla viemässä eteenpäin uskon että nimenomaan ne isommat työllisyysvaikutukset löytyvät siltä puolelta mutta ei tätäkään pidä vähätellä ja kyllä pidän tärkeänä että tämä oikeudenmukaisuusnäkökulma tässä toteutuu

arvoisa puhemies vasemmisto oppositio on tänäänkin kritisoinut voimakkaasti useimpia hallituksen tekemiä esityksiä joilla työnteon ja yrittämisen kannusteita kohennetaan merkittävästi tänään käsittelyssä on ollut jo muun muassa hallituksen esitys tuloverolaiksi ja sen sisältämät tuloveroalennukset jotka kohentavat tavallisen palkansaajan ostovoimaa merkittävästi jo aiemmin täällä salissa on päätetty muun muassa maksuperusteisen arvonlisäveron käyttöönotosta pienimmissä yrityksissä kyseistä lakiuudistusta ovat kiitelleet laajasti muun muassa yrittäjäjärjestöt vielä yhden seikan mainitakseni muun muassa päivähoitomaksuja alennetaan merkittävästi yksinhuoltajaperheissä mikä parantaa kannusteita työn vastaanottamiseen arvoisa puhemies yksinään mikään toimenpide ei varmastikaan tule ratkaisemaan yhteiskuntaamme piinaavaa työllisyysongelmaa mutta yhdessä hallituksen työllisyyttä kohentavat toimenpiteet antavat erinomaiset mahdollisuudet työpaikkojen synnylle ja vuosikausia kestäneen lamakauden päättymiselle arvoisa puhemies yrittäjävähennys vaikuttanee sitä kohtaan esitetystä voimakkaastakin kritiikistä huolimatta varsin myönteisesti yrittäjätoiminnan jatkamiseen ja laajentamiseenkin monessa tapauksessa kun yrittäjän käteenjäävät tulot lisääntyvät myös uusien työntekijöiden palkkaamisen kannusteet kasvavat kun yrityksen laajentuessa ja tulojen kasvaessa aiempaa suurempi osa tuotoista jää yrittäjälle hallituksen esityksen mukainen yrittäjävähennys johon ei sisälly vihreiden esityksen mukaista kattoa on mielestäni selkeä ja myös siltä osin kannatettava kuten muutkin hallituksen hyvät ja yrittäjämyönteiset lakiesitykset ne lisäävät työllisyyttä ja tuovat valtiolle ainakin jonkin verran verotuloja jotka kompensoivat veronkevennysten verotaloudellisia vaikutuksia

arvoisa rouva puhemies itse myös yhdyn noihin edustaja savion kiitoksiin liittyen tuohon kristillisdemokraattien hyvään ymmärtämiseen yrittäjyydestä ja sen merkityksestä tälläkin lakiesityksellä yrittäjien tilannetta parannetaan aikanaan yhteisöveron lasku kahteenkymmeneen prosenttiin oli osoitus siitä että kaikkia yrityksiä ja yhtiömuotoja ei kohdeltu siinä mielessä tasavertaisesti miten etuja sai täällä on otettu esille esille se voiko eri yhtiömuotoja verrata totta kai niitä voi verrata ja niitä pitääkin verrata siksi yrittäjät miettivät kohdallaan mikä yhtiömuoto heille ja heidän toiminnalleen olisi kaikkein paras kätevin ja helpottavin ja on selvä että niissä on muun muassa erilaisia verotuksellisia ratkaisuja tätä vartenhan suomessa on eri yhtiömuodot tarjolla tämä hallitus on tehnyt täällä on tullut esiin maksuperusteinen alv ja sitten tämä yrittäjävähennys kaikki tämäntyyppiset työntekoon kannustavat muodot ovat minusta erittäin perusteltuja perusteltuja ja niillä on pitkällä aikavälillä työllisyyttä parantava vaikutus toki ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on iso kynnys pienyrittäjälle siinä millä sitä kynnystä pystytään madaltamaan varmaan kaikki toimenpiteet ovat tärkeitä täällä on esitetty oppositiosta että se on se heidän ratkaisunsa kysynkin kuinka monta työpaikkaa sillä tarjotaan kun täällä muun muassa edustaja kiuru sanoi että ei hallituksen esityksessä kerrota kuinka monta työpaikkaa tämä tuo montako työpaikkaa opposition esitys tuo kertokaa minulle se lukema
arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja aallon tekemää vastalauseen numero kaksi mukaista lausumaehdotusta

arvoisa

yleensäkin työntekijä joka on työtön ja yhtenä esimerkkinä opposition innovatiivisuudesta on se että olemme tuoneet esille mahdollisuuden että yritykset saavat ensimmäistä vierasta työntekijää palkatakseen niin sanotusti tuplavähennysoikeuden joka sekin tietysti kohdentuu juuri tässä yrityskentässä erittäin vaikeasti niin että pitää olla tulosta ennen kuin voi vähentää jos tässä sanotaan että yritysten erilaisuutta verotuksellisesti on helppo arvioida niin ei todellakaan ole tätä toimenpidealoitetta valmistellessani törmäsin juuri siihen kuinka mahdottoman vaikea on meidän yritysverokanta ja tavallaan se onko henkilöyritys onko toiminimi vai onko osakeyhtiö tuon oman toimenpidelakialoitteeni vein ministeri lindströmille ja vehviläiselle nähtäväksi että tulisi tämmöinen vähentää ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisen kulut täysimääräisesti ensimmäisenä palkkaamisvuotena

kyllä eli kun nykyisellään palkkakustannukset voidaan vähentää tuloksesta niin luotaisiin mahdollisuus että ne voidaan ensimmäisenä vuonna tällaisessa yrityksessä vähentää tuplasti

teetätin tästä laskelmat eduskunnan tietopalvelussa suomen yrittäjien silloinen toimitusjohtaja perussuomalaisten tämänhetkinen talousvaliokunnan puheenjohtaja sekä riihimäkeläinen terästeollisuuden toimitusjohtaja kävivät sen arvioimassa ja ja totesivat että tämä olisi erittäin hyvä ja varsinkin kun se olisi ollut kustannustehokas voin sen edustaja pakkaselle toimittaa oikein lahjapaketissa näin joulun merkeissä mutta tässä hallituksen esityksessä on hyvä tahto se on erinomaista olisi pitänyt istua yhtä aikaa niin viime kauden kuin tämän kauden jotta tämä yritysverotuksen kannustavuus olisi pystytty yhteensovittamaan yhteisövero ja nyt tässä ajateltu malli ovat hyviä mutta eittämättä tämä enemmänkin palkitsee niitä voisiko sanoa

on hyvä että palvelutoimintoihin satsataan ja sitä yrittäjyyttä myös kannustetaan mutta eittämättä semmoinen stabiilissa tilassa oleva yritys jolla ei ole tavallaan kasvuhalukkuutta työllistämisen muodossa saa nyt kaikkein makeimmat mansikat enkä haluaisi tässä keskustelussa ottaa apteekkareita keskiöön mutta kun se on täällä esille tuotu niin juuri missä tietty palvelu on lainsäädännöllä turvattu ja sitä kautta oleva yrittäjyys on aika aika rajattua sekin pitää huomioida sitten että on siellä myös pieniä apteekkareita jotka pienissä kunnissa eivät ryve rahassa ei tämä

kannusta millään tavalla kehittämään omia palveluitaan tai palkkaamaan uusia työntekijöitä hallituksen esityksessä jaetaan rahaa

ei yhdessäkään perustelupuheenvuorossa ole hallituksen puolelta pystytty sanomaan montako uutta teollista työpaikkaa tämä esitys luo suomeen paljonko se luo uutta työllisyyttä ei juuri niissä pienissä yrityksissä jotka lähtevät toimintaansa kehittämään tällä mitään apuportaita anneta kasvuun tällä palkitaan niitä yrityksiä joittenka toimet tällä hetkellä ovat voitokkaita hallituksen hyvä tahto valuu vain raharikkaiden yritysten rahapussiin

puhemies

tätä esitystä ei ole suotta sanottu apteekkarivähennykseksi apteekkarit ovat tässä esimerkkinä vaikka ovat kelpoväkeä kunnon väkeä vain ja ainoastaan siitä syystä että he ovat lain mukaan henkilöyrittäjiä heistä on olemassa tilastot ja suomen apteekkariliitto on voinut kertoa että keskimääräisillä apteekkarin tuloilla hyöty käteenjäävä tulo on viisituhattaseitsemänsataa euroa ensi vuonna sitä seuraavana vuonna sitä seuraavana vuonna ja tästä eteenpäin samanlaisia etuja nauttivat

ja muut jotka saavat nämä seitsemänkymmentäviisi miljoonaa eli suurimman osan tästä koko niin sanotusta yrittäjävähennyksestä tämä ei varmaankaan ollut lainsäätäjän tarkoitus antaa apteekkareille tällaista lahjaa totesi valiokunnan kuulema asiantuntija on vähän jäänyt epäselväksi varsinkin kun perussuomalaiset ovat tässä nyt osoittautuneet apteekkareiden noiden joka kunnan verotilastojen ykkösnimien suurimmiksi ystäviksi oliko se ehkä sittenkin tarkoitus jos halutaan aidosti auttaa pieniä yrittäjiä niin silloin kannattaa jatkaa sitä työtä jonka valtiovarainministeri antti rinne teki nostaessaan alvin alarajan

kymmeneentuhanteen euroon tästä valtion taloudellinen tutkimuskeskus teki tutkimuksen ja totesi että tämä oli hyvä oikeansuuntainen toimi ja siksi on syytä nyt eun kanssa neuvotella siitä että korotettaisiin tätä alarajaa kolmeenkymmeneentuhanteen euroon jotta

silloin kun antti rinne oli valtiovarainministerinä ja itse istuin vielä tuolla euroopan parlamentissa yritin selvittää olisikohan tuo mahdollista että suomessa voitaisiin tätä alvin alarajaa nostaa yli tuon kymmenentuhannen euron mikä meillä on tuossa liittymissopimuksessa neuvoteltu ja kyllä se koko lailla mahdotonta on koska se tarkoittaisi sitä että neuvostossa kaikkien muitten jäsenmaitten pitäisi hyväksyä tämä muutos se olisi erittäin tarpeellinen ja on kummallinen tilanne eun sisällä kun siellä ovat nämä niin sanotut vanhat jäsenmaat esimerkiksi iso britannia jolla tämä vähäisen toiminnan alvin alaraja alaraja huitelee jossakin yhdeksässäkymmenessätuhannessa eurossa he tosin ovat lähtemässä nyt unionista mutta joka tapauksessa aika hyvän edun aikanaan itselleen neuvottelivat ranska pyörii jossakin seitsemässäkymmenessätuhannessa eurossa että kyllähän neuvostossa pitäisi nyt tehdä jonkunlainen yhteinen päätös siitä eihän se voi niin olla että se missä vaiheessa olet liittynyt unioniin

edustaja harakalle mutta sanon että tuolla puhujalistalla on niin vähän puhujia että ne jotka haluavat sen sieltä sitten

tosi merkittävään yksityiskohtaan jonka edustaja essayah tässä nosti esille kuten tässä makeisverokeskustelussa nähtiin ja ollaan nähty muutamassa muussakin tämä hallitus ei kovin pontevasti pyri neuvottelemaan suomen etujen mukaisia ratkaisuja euroopan unionissa siksi ehdotammekin että että hallitus aloittaisi nämä poikkeuslupaneuvottelut kun tiettävästi samaan aikaan virossa on on meneillään juuri tämä prosessi että he he ovat nostamassa sitä omaa alvin alarajaansa neljäänkymmeneentuhanteen

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja essayahille tästä hyvin selventävästä kommentista liittyen tähän alvn nostoon mittaan moneen kertaan huomanneet kyllä hallitus voisi toimia aika ripeästi mutta kun meillä on tämä ystävämme eu jonka kanssa meidän pitää kuitenkin yhteisillä pelisäännöillä esiintyä kiitos etukäteen jo edustaja myllykoskelle tästä joululahjasta jonka tulen saamaan esitän nyt kuitenkin kysymyksen kun teidän esityksenne on että ensimmäisen vieraan työntekijän palkkaamisesta tuplavähennysoikeus työntekijän palkkaamisen sivukuluista niin

arvoisa herra puhemies meinasin muusta puhua mutta ihan lyhyesti nimenomaan se esitykseni problematiikka liittyy siihen että ollaan yhtiömuodossa ja tuloksesta voidaan vähentää mikä tarkoittaa että tämä suutariliike voi vähemmällä riskillä palkata vieraan työntekijän kun tietää että hänen palkkauskustannuksistaan jää tämä ja tämä osuus pois mutta se tarkoittaa että suutariyrityksen pitää olla kasvukykyinen ja halukas ottamaan se ensimmäinen vieras työntekijä tämä ei tarkoita että tarvitsee olla yhden henkilön yritys vaan tämä voi olla perheyritys joka työskentelee ja tarjoaa suutari ja kenkäpalveluita mutta se on ensimmäinen vieras työntekijä jolloin sitä omaa työvoimaa voi olla perheen sisällä enemmän ja jolloin sitten tavallaan nämä liiketoimintamahdollisuudet ja tuloksentekokyvykkyys ovat jo mutta pohditaan että otammeko ensimmäisen vieraan jolloin yrittäjäriski vähenee siltä osin että jos rekrytointi onnistuu ja saadaan hyvä työntekijä joka tekee tulosta niin hänen palkkakustannuksistaan sivukulut voidaan poistaa kokonaisuudessaan täytyy kiittää tässä edustaja essayaha hyvästä puheenvuorosta mutta syyttelemättä tätä hallitusta tai edellistä hallitusta tai tai sitä edellistä hallitusta hallitusta täytyy sanoa että kyllä tämä tilanne on vähän semmoinen että me voisimme tehdä semmoisen reality tv sarjan mitä me puusilmät tästä kuinka me olemme antautuneet eun erilaisten määräysten vietäväksi siellä on puhemies pekkarinen jonka kirjoitusta siitä mitenkä kummallisessa tilanteessa olemme vaikkapa

herra puhemies todellakin tämä vähäisen toiminnan arvonlisäveroraja on kyllä yksi sellainen asia että jos tätä saataisiin harmonisoitua eu tasolla niin tämä varmasti lisäisi sellaista jäsenmaitten välistä luottamusta kyllä täällä on kummallisia jäänteitä ikään kuin siitä että niillä jäsenmailla jotka ovat aiemmin tulleet euhun on sitten joitakin erityisiä etuja siitä hyvästä ja sitten myöhemmin mukaan tulleet ovat ovat vähän niin kuin lapsipuolen asemassa että kyllä tämä olisi yksi sellainen askel joka varmasti varmasti olisi sellainen joka lisäisi maitten välistä luottamusta toisiinsa ja toisaalta kun miettii sitä että tavara liikkuu rajan yli maasta toiseen niin onhan se aika käsittämätöntä että sitten vähäistä toimintaa voidaan harjoittaa eri maissa erilaisilla pelisäännöillä ylipäätänsä tästä arvonlisäverosta täytyy todeta että nimenomaan monet käsityövaltaiset kokevat että se on vain ylimääräinen lisävero kun ei ole oikeastaan sen tyyppisiä

tuotteita että niissä käytetyistä materiaaleista voisi tehdä suuria vähennyksiä jolloin enimmäkseen se niin sanottu arvonlisä on juuri sitä työtä mikä panostetaan siihen tuotteeseen siinä mielessä käsityövaltaiset yrittäjät kokevat tämän arvonlisäverokohtelun jo muutoinkin hyvin raskaana tämä olisi erinomainen tapa auttaa tämän tyyppisten pienien yritysten jotka toimivat varmaan monet sitten juuri toiminiminä ja ja henkilöyrityksinä tilannetta siinä mielessä tässä kyllä sanoisin että kannattaisi lähteä hallituksen ja opposition yhdessä tätä asiaa selvittämään eu tasolla oli hyvä kuulla täällä että että viro on todellakin lähtenyt jo omalta kohdaltaan asiaa oikaisemaan nyt vain suomessakin siviilirohkeutta peliin ja tätä asiaa selvittämään

arvoisa puhemies edustaja harakka kysyi ehkä hiukan hiukan provosoivastikin en tiedä oliko se hänen tarkoituksensa mutta saattoi olla onko perussuomalaisten tarkoituksena ollut ajaa tiettyjen suurituloisten yrittäjäryhmien etua tämän yrittäjävähennyksen kautta no vastaan nyt ainakin henkilökohtaisena kantanani että tämä ei ole todellakaan ollut perussuomalaisten tarkoitus vaan ajatuksena on ehdottomasti ollut parantaa koko yrittäjäkentän etua työllisyystilanteen yleiseksi parantamiseksi arvoisa puhemies mitään alaa erityisesti esille nostamatta vaikka se on saattanut tässä keskustelussa jo muiden edustajien toimesta tullakin esille mikäli havaitaan ja koetaan toimivan markkinatalouden kannalta ongelmalliseksi se ettei tai joillakin tietyillä aloilla markkinaehtoinen kilpailu toimi niin ainakin mielestäni paras vaihtoehto tilanteen korjaamiseksi on se että tarkastellaan kyseisellä alalla kilpailua mahdollisesti rajoittavaa lainsäädäntöä ja sitä tarvittaessa myös korjataan sitä vastoin pitäisin varsin ongelmallisena sellaista että verotukseen luotaisiin poikkeuksia vain tiettyjä aloja silmällä pitäen tai vaihtoehtoisesti pelättäisiin jättää hyviä uudistuksia kokonaan tekemättä
arvoisa puhemies en tiedä olenko huojentunut edustaja savion kertomasta että ei ollut tarkoitus suosia apteekkareita yksityislääkäreitä ja asianajajia niin vain kävi tässä on kuitenkin monta kuukautta ollut tiedossa tämä eduskunnan tietopalvelun laskelma ja myöskin hallituksen esityksen kertomus siitä että suurin osa tästä yrittäjävähennyksestä kohdistuu aivan muille tahoille kuin mitä hallitus varmaankin ihan ihan hyvässä tarkoituksessa halusi suosia jolloin olen ihmeissäni siitä että tätä ei ole haluttu korjata vaan tämä halutaan viedä tällaisenaan läpi ja kyllä tiedän tähän syynkin jonka myöskin valiokunnan kuulema asiantuntija aika raadollisesti esitti tarkoitus on suosia eräitä eturyhmiä ja erityisesti sitä että suomen yrittäjienkin täytyy saada tässä nyt joitain tavoitteitaan läpi kun se ei kiky sopimuksessa erityisen hyvin menestynyt arvoisa puhemies haluaisin vielä nostaa yhden erityiskysymyksen joka entisestään vääristää verojärjestelmää ja joka olisi valiokunnan mietinnössäkin tullut ottaa huomioon se että tämä lakiesitys pitää metsätaloutta virheellisesti yritystoimintana vaikka metsätulo on pääomatuloa eikä yrittäjätuloa sitä pitäisi siis rinnastaa sijoitustoimintaan on erittäin ongelmallista että omaisuustuloa kohdellaan yrittäjätulon kaltaisesti vaikka toiminnan luonne tulonmuodostus ja verotus poikkeavat toisistaan näin ollen metsätuloon ei tulisi kohdistaa yrittäjävähennystä

puhemies nyt kun päästiin keskustelemaan näistä sosialidemokraattien vaihtoehdoista on hyvä todeta vielä kerran että yrityksen arvonlisäverovelvollisuuden alarajan korottaminen nykyisestä kymmenestätuhannesta eurosta kolmeenkymmeneentuhanteen ei ole mikään kauaskantoinen unelma

on jo silloin käynnistynyt poliittinen keskustelu jota muuten tukivat perussuomalaiset en tiedä muistavatko silloiset aikalaiset että timo soini sanoi ennen eduskuntavaaleja kolmas kolmatta kaksituhattaviisitoista kauppalehdessä että arvonlisäverovelvollisuuden alarajan korotus on seuraavan hallituksen tärkein verouudistus näin se internetti kertoo meille mitä tämä hallitus jättää tekemättä perussuomalaisten vaalipuheista voidaan olla näin jälkikäteen monta mieltä niin paljon on petettyjä lupauksia on ollut puhujiakin mutta minä pidän tätä erittäin merkittävänä asiana pienyrittäjyyden erityisesti yksinyrittäjyyden kannalta jos tähän virokin pystyy niin kysyn teiltä miksi me suomalaiset sallisimme sen että muilla eu mailla asiat ovat tässäkin suhteessa paremmin

viron kuudentoistatuhannen euron rajan korotus kun he lähtevät kolminkertaisellakin korotuksella liikkeelle ja neuvottelemaan jo kertoo siitä minkälainen porukka tämä suomalaisten porukka on jos me emme tätä asiaa rupea ajamaan eussa varsinkin kun digialvi saatiin lopulta komissionkin jakeluun

tämä nyt vaikka puolustuspuheenvuoro sille että meillä on tässä maassa hyvä ja turvattu lääkehuolto en halua tavallaan yhtyä siihen kuoroon että hallituksen tekemällä päätöksellä syyllistämme yhden meidän kansanterveyden kannalta tärkeän palvelumuodon sille alttarille että raatelemme sen järjestelmän jonka itse olemme luoneet jonka lainsäädäntöä itse hallinnoimme ja joka on tarkkaan säädeltyä en halua niiden apteekkareiden niskaan sitä huomenlahjaa joka sitten kiroukseksi on muuttunut tässä keskustelussa kun puhutaan yritysverotuksesta joten toivon kyllä todellakin semmoista maltillista lähestymistapaa siihen kuinka lähdemme uudistamaan sitten tätä koko järjestelmää onko se monopolia vai onko se niin että olemme itse lainsäädännöllä luoneet tällaisen mahdollisuuden että se on olemassa olevaa mutta kun me pystymme sen täällä muuttamaan niin tehdään siitä jotakin sellaista mikä on toimivaa mielestäni olisi tosi tärkeätä että ei nyt ei nyt tosiaan syyllistetä niitä ihmisiä jotka ovat hallituksen toimesta rikastumassa vaan todetaan että hallitus on tämän ratkaisun tehnyt ei se apteekkariliitto taikka ne asianajajat jotka muuten minun mielestäni ovat kyllä ihan hyvästikin laitettavissa tässä jossain vaiheessa johonkin toiseen keskusteluyhteyteen kuin apteekkarit mutta se siitä tässä keskustelussa on tärkeää huomata se että hallitus ei ole tällä esityksellä edistämässä kasvuyrittäjyyttä ja lisäämässä työpaikkoja

arvoisa puhemies tässä tätä yrittäjävähennystä on nyt puitu usean käsittelyn ajan ja luulisi että mitään uutta ei enää näissä keskusteluissa ole tullut ilmi pitkään aikaan eikä varmaan enää tulekaan mutta käytän silti vielä yhden puheenvuoron edustaja harakka totesi minun maininneen jokseenkin siten ettei perussuomalaisten tarkoituksena ollut kohdentaa merkittävää veronalennusta suurituloisille yrittäjille mutta niin vain kävi no tämä loppu niin vain kävi oli hänen oma lisäyksensä ei minun omaa lausuntoani en tiedä miten harakka sen sitaatin tarkoitti mutta merkittäköön tämä nyt vielä varmuuden vuoksi pöytäkirjaan edustaja pakkanen totesi äsken jokseenkin niin että tämä lakimuutos tuo nyt sitten tietysti suurituloisimmille yrittäjille suurimman euromääräisen edun ja näinhän tämä asia tietysti on mutta kun tämä järjestelmä yritetään mahdollisimman selkeäksi tehdä niin se on tietysti luonnollinen seuraus tästä asiasta näin siinä käy vielä haluaisin palata tähän arvonlisäverotuksen alarajan nostoon jota sosialidemokraatit nyt vaativat tältä hallitukselta viime vaalikaudellahan

arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa tosiaan nostettiin sosialidemokraattisen valtiovarainministerin ollessa vallassa silloin se nostettiin kahdeksastatuhannestaviidestäsadasta eurosta kymmeneentuhanteen euroon nyt sosialidemokraatit vaativat että hallitus käynnistää käynnistää neuvottelut komission kanssa rajan nostamiseksi kolmeenkymmeneentuhanteen euroon no tavoite on hyvä se ei ole tietenkään yksinkertainen toteuttaa koska se ei ole suomen kansallisesti päätettävissä kysyisinkin vielä esimerkiksi edustaja harakalta miksi hallitus ei viime kaudella nostanut tätä alarajaa kolmeenkymmeneentuhanteen euroon kun teillä oli valtiovarainministerin salkku jos te tämän olisitte kokeneet jo silloin hyvänä uudistuksena
arvoisa puhemies sen verran oikaisen että neuvottelua ei käydä pelkästään komission kanssa vaan myös jäsenmaiden hallitusten muodostaman neuvoston kanssa kuten edustaja essayah tuossa totesi ja se luonnollisesti tätä hiukan mutkistaa vastaus edustaja savion kysymykseen on yksinkertaisesti se että että kannattaa seurata tehtyjen reformien vaikutuksia ennen kuin mennään pidemmälle niistä kun tämä oli toteutettavissa siis jo sallitun rajan puitteissa niin valtion taloudellinen tutkimuskeskus tutki sen koska on esitetty myös paljon epäilyksiä siitä onko onko tämä alvin alarajan nosto hyvä asia johtaako se kilpailuvääristymiin

ja niin edelleen ja hiukan yllättävästi ja varmasti esimerkiksi suomen yrittäjiä yllättävästi ilmeni että itse asiassa tämä nykyinen alhainen alaraja estää yritysten kasvua ja se suositteli niin suoraan kuin nyt tutkimuslaitos voi suositella harkittavaksi sen nostoa ja tämä sai myös suomen yrittäjät muuttamaan mielipidettänsä samoin yrittäjänaiset itse asiassa edustaja pakkanen on esittänyt tätä viiteenkymmeneentuhanteen nostamista ihan samoin perustein eli että että se mahdollistaisi työvoimavaltaisten yritysten kasvun he mainitsevat erityisesti palvelusektorin ja ja digiosaamisen tässä heilläkään ei tässä nyt mitään suoranaisia lukuja ole mutta kyllä ainakin

puheenjohtaja seija estlander ja toimitusjohtaja marju silander ainakin näyttävät luottavan siihen että kasvu ja työllisyys merkittävästi tässä kohenisivat ja ennen kaikkea tässä on se että näitten kaikkein pienimpien yritysten kasvun esteet poistuisivat koska ne voisivat kasvaa tuohon ylempään alarajaan asti täysin täysin kevein kevein hallinnollisin rakentein

arvoisa puhemies aivan juuri niin kuin edustaja harakka tuossa totesi tämä kymmenentuhatta euroa oli se maksimi mikä oli sovittu silloin suomen liittyessä unioniin ja kahdeksastatuhannestaviidestäsadasta pystyttiin siihen kymmeneentuhanteen liikahtamaan ilman että siitä tarvitsi lähteä käymään sitten neuvotteluja muiden jäsenmaiden kanssa neuvoston puolella ja ja varmasti viime kaudella tehtiin se mikä sillä hetkellä oli mahdollista mutta niin kuin täällä todettiin suomen yrittäjät on tässä asiassa muuttanut kantaansa heillä oli tosiaan tämmöinen kilpailuvääristymän pelko ja ja siinä mielessä että tämä raja asettaa aina aina sitten jotkut yritykset epäedullisempaan epäedullisempaan asemaan mutta on todella juuri näin niin kuin edustaja harakka totesi että nimenomaan siitä kahdeksastatuhannestaviidestäsadasta tuli juuri sellainen kasvun pysäyttäjä koska monet yritykset katsovat että he eivät halua sitä lisäsääntelyä sitä lisäbyrokratiaa he eivät halua rekisteröityä arvonlisäverovelvollisiksi he eivät halua lähteä muuttamaan laskujansa ja koko järjestelmää ja siinä mielessä siitä tuli kyllä hyvin hyvin

hyvin ymmärtää että se on äärimmäisen vähäistä toimintaa silloin kun puhutaan tai kymmenestätuhannesta eurosta ja ja todellakin sen tuplaaminen tai triplaaminen tai vaikka viisinkertaistaminen niin kuin yrittäjänaiset on esittänyt olisi kyllä ehdottoman paikallaan ja tässä on erityisesti vielä tämä oikeudenmukaisuusnäkökulma on tämä nyt kummallista että kun tämä arvonlisävero on nimenomaan juuri tätä arvonlisää verottava vero ja sitten kuitenkin yritykset toimivat eri maissa ja tavarat liikkuvat rajojen yli niin kyllähän tähän nyt joku roti pitäisi saada että samalta viivalta lähdetään liikenteeseen

tästä viidestäkymmenestätuhannesta siellä on paljon näitä yksin kaksinyrittäjiä ja pieniä yrittäjiä jotka näkevät että se todella toisi buustia ja ja helpotusta tilanteeseen täytyy sanoa että ihmettelen mitenkä silloin kun suomen eu jäsenyyttä on neuvoteltu on alun alkaen sovittu tämmöinen kymmenentuhannen alvivelvollisuuden yläraja kun silloin on jo tiedetty että

jäsenmaissa ollut ihan ihan erityyppisiä rajoja ja siinä mielessä tuntuu kyllä että onko ollut vähän liian pehmeitä neuvottelijoita tai mikä tilanne no se on ollutta ja mennyttä sitä ei kannata haikailla taaksepäin koska tässä jamassa ollaan nyt mutta niin kuin tässä on useammissa puheenvuoroissa jo peräänkuulutettu niin todella toivoisin että että tähän epäkohtaan suomi tarttuisi rivakasti ja napakasti ja pyrkisi neuvottelemaan kaiken järjen mukaan olisi normaalia että eun eri jäsenmailla olisi olisi samantyyppisiä tai ainakin hyvin paljon lähempänä toisiaan olevia raja arvoja myös tässä arvonlisäverovelvollisuudessa peräänkuulutamme nyt tästä salista tietysti sitten hallituksen edustajille ja neuvotteluihin euhun että saadaan paljon korkeammalle se raja

arvoisa puhemies käsittääkseni on näin että tämä arvonlisäverovapautus ei ole tämä pohjoismainen perinteinen malli eli se ei ole esimerkiksi ruotsissa tai tanskassa kovinkaan korkealla ja kun puhutaan yli kahdenkymmenen vuoden takaisista tapahtumista niin silloin varmaankaan tämä ei ole ollut sitä myöskään suomalaisilla kuten muistamme maatalousneuvottelut olivat se asia joka vei eu jäsenneuvotteluista sanoisinko yhdeksänkymmentä prosenttia

mutta tämä on korjattavissa kaikki on korjattavissa eu on korjattavissa ja meidän velvollisuutemme on korjata eu jotain peräähän tietenkin tuossa edustaja myllykosken heitossa oli että kuunneltiin suomen yrittäjiä joka silloin oli asiassa väärää mieltä ikäväähän on totta kai se että yhden etujärjestön asiaa ajetaan sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan tuuleen hukkaanheittokin

arvoisa herra puhemies hyvää iltaa kollegat vielä nyt siirrytään seuraaviin aiheisiin huomenta joo ollaan seuraavan päivän puolella elikkä seurakunta asioihin ja kysymys on seurakuntiin sopivasti luottamuksesta ja sopimusten pitämisestä meillä on tilanne että seurakunnat niin kuin tiedätte etenkin luterilainen ja ja ortodoksinen seurakunta toteuttavat yhteiskunnallisia tehtäviä joita on on tässä eduskunnan salin kanssa ja valtiovallan kanssa yhteisesti sovittu näitä ovat muun muassa hautaustoimi siihen on oma erillinen lainsäädäntönsä ja me olemme täällä vahvistaneet viime kaudella lainsäädännön myöskin siitä mitenkä seurakuntiin kuulumattomat ihmiset myöskin tulee saada haudatuksi säällisesti ja myöskin niin että ei voi asettaa hirvittävää kattoa sille hinnalle millä tämä voidaan toteuttaa meillä on seurakunnilla perinteisesti ollut rekisterit väestörekisterin osana vahvasti ja yhä edelleenkin niitä rekisterejä käytetään vaikkapa sukututkimuksiin meillä on seurakunnilla kiinteistöjä jotka ovat kulttuuriperinteen säilyttämisen kannalta meidän kaikkien yhteistä omaisuutta ja seurakunnille on laitettu velvollisuus huolehtia niistä kiinteistöistä näitä kaikkia tehtäviä on aiemmin vuosia hoidettu niin että seurakunnat ovat saaneet osan yhteisöverotuotosta tämä on ollut hankalaa seurakuntien osalta koska yhteisöverotuotto heilahtelee vuodesta toiseen ja sen takia edellisen hallituksen aikana päädyttiin malliin että voidaan siirtyä tämmöiseen maksujärjestelmään että seurakunnat eivät tulevaisuudessa saa enää yhteisöverotuottoa vaan sovitaan maksutaso joka indeksillä aina vuosittain sitten korjaantuu niin että seurakunnilla on oikeasti ja aidosti mahdollisuus hoitaa nämä yhteiskunnalliset tehtävät jotka tämä sali on myöskin vahvistanut no tämä sopimus tuli voimaan vuosi sitten ja yhden vuoden ajan seurakunnat siis saivat tämän korvauksen ja nyt arkkipiispa mäkinen kertoi meille ennen kuin me olimme saaneet edes tämän lakiesityksen tänne eduskuntaan että nyt tämä sopimus rikotaan ja täytyy myöntää että valiokunnan jäsenet jotka olivat paikalla siinä tapaamisessa olivat hieman hämmentyneitä että mitä on voinut tapahtua että vuosi sitten on tehty sopimus ja nyt sitä ei enää noudateta mutta näin on käynyt niin että nyt ei enää indeksikorotusta olla antamassa tähän sopimukseen niin kuin se on silloin sinne kirjattu kyse ei ole ehkä valtiontalouden näkökulmasta kovin suuresta summasta koska se on yksi pilkku kolme miljoonaa jos katsoo että siellä indeksijäädytykset eivät ole pelkästään ensi vuodelle vaan seuraavillekin vuosille mennään jonnekin yhteensä neljään pilkku kolmeen mutta se on seurakunnille aika iso summa rahoitusta elikkä indeksit jäädytettäisiin vuosilta seitsemäntoista kahdeksantoista ja yhdeksäntoista tämä huoli tulee tietenkin siltä osalta koska myös hallitus on kirjoittanut omiin perusteluihinsa mielenkiintoisen näkemyksen että kun kerran seurakunnat voivat korottaa veroja kun niillä on veronkanto oikeus niin on hallituksen näkökulmasta oikein että ne ihmiset jotka kuuluvat kirkkoon maksavat enemmän näitten yhteiskunnallisten palveluiden hoitamisesta muun muassa kaikkien väestörekisteritiedoista kaikkien yhteisestä kulttuuriperinnöstä tai kaikkien yhteisestä mahdollisuudesta tulla haudatuiksi eli ne jotka ovat kirkon jäseniä maksavat siitä enemmän kuin muut tämä tietenkin tulee myöskin yhdenmukaisuus ja yhdenvertaisuuskysymykseksi tältä osin ja kun tiedetään seurakuntien tilanne myöskin tässä kohtaa että vähenevä jäsenmäärä olisi siis maksamassa yhä enemmän sitten verotuksen kautta niin tilanne on aika kohtuuton voisin sanoa että kun me neuvottelemme seurakuntien kanssa ja meillä on kokemus tässä eduskunnassa myöskin siitä että meillä on yhteistyö niin että kun kirkkolait tulevat aina tänne eduskuntaan meillä on tähän mennessä ollut hyvä käytäntö että eduskunta ei niitä muuta vaan voi vain hyväksyä tai hylätä niin minulla itselläni on jotenkin huono ja paha olo siitä että kun kerran on seurakuntien kanssa tehty sopimus tällaisesta

niin sitten tässä kohtaa sanotaan että että aprillia yhden vuoden jälkeen sopimus on peruttu ja katsotaan sitten kolmen vuoden päästä uudelleen sen takia kaikki oppositiopuolueet jotka istuvat hallintovaliokunnassa olivat sitä mieltä että tämä esitys tulee hylätä näin esitän yhteisen vastalauseen johonka varmaankin täällä saadaan kannatusta ja sitten pääsemme siitä huomenna äänestämään sinänsä en voi sanoa muuta kuin että pikkusen rupesi jopa hymyilyttämään kun ajattelin tätä asetelmaa että meillä tässä sosialidemokraatit vihreät vasemmistoliitto ja rkp yrittävät puolustaa seurakuntia ja kirkkoa ja sitten kaikki oikeistopuolueet niitä vastustavat

arvoisa puhemies

hallitus on kääntämässä kelkkaansa ja tavallaan tekemässä sopimusrikkomusta ja viemässä rahoja pois minun mielestäni tässä on sopimukseen liittyen semmoinen no voisi sanoa sopimusrikkomus koska on luvattu että indeksit tulee mutta sitten lain voimalla käännetään kelkka ja tuo oikeistohallitus on vähentämässä kirkkojen rahansaantimahdollisuuksia

toinenkin puoli olen aina ajatellut että oikeisto on se mikä pitää aina kirkon puolia joka paikassa ja tilanteessa missä hyvänsä kirkko on se pyhä asia miltä ei voi ottaa pois oikeastaan mitään niille kuuluvia etuuksia ja nyt vasemmistopuolueitten vihreiden ja ruotsalaisten kannattamana me tartumme siihen taisteluun missä koetetaan huolehtia kirkon vallassa pysymisestä pysymisestä ja oikeudesta toimia niillä aloilla ja tehdä sitä työtä mitä

ne tekevät yhteiskunnalle pitää muistaa vielä se että kirkko tekee myös tärkeätä syrjäytymisen estämistyötä se järjestää vanhuksille ystäväpalveluita järjestää etsivää nuorisotyötä tekee kaikennäköistä kerhotoimintaa lapsille ja nuorille se on erittäin suuri yhteiskunnallinen hyväntekijä ja tekee sen myös omilla keräämillään verovaroilla missä on vain pieni osa sitä valtiolta tulevaa tukea mutta se tekee yhdessä kuntien kanssa sitä työtä ja se on tärkeä osa meidän sosiaaliturvaa tältä osin nyt on helppo sanoa että kannatan kannatan edustaja paateron tekemää esitystä kiitos

arvoisa puhemies

perjantaina näemme sitten miten he tässä asiassa aikovat äänestää kristillisdemokraatit tulevat varmasti tukemaan tätä vastalausetta ja aiomme äänestää tämän hylkäyksen puolesta koska niin kuin edustaja paatero täällä kuvasi kysymyshän on on sopimuksesta joka nimenomaan viime kaudella solmittiin tiedän sen verran taustoista että kristillisdemokraatit olivat vahvasti siinä vaikuttamassa

kannalta tärkeitten kirkkorakennusten ylläpitäminen tämä nimenomaan tehtiin juuri valtiovallan ja kirkkojen kesken on hämmentävää että että tämä hallitus josta voisi kuvitella että siinä olisi mukana puolueita jotka näkisivät kirkkojen aseman tässä yhteiskunnassa tärkeänä on sitten ensimmäisenä purkamassa tämän sopimuksen siltä osin että tämä indeksi ollaan nyt sitten

tämä avustus ei seuraa indeksikorotusta siinä mielessä tämä aiheuttaa juuri tämän tilanteen mistä edustaja paatero täällä puhui elikkä sen että seurakuntien jäsenten tulisi omalla osuudellaan esimerkiksi kolehtituloilla tai sitten verotuksen kautta yhä enemmän maksaa niitä menoja jotka kuitenkin aiheutuvat näistä yhteiskunnallisista tehtävistä tässä jos oikein pitkälle tätä ajatusketjua miettii tullaan kyllä niille rajoille että onkohan tämä ihan jopa tämmöinen uskonnonvapauskysymys että onko oikein tällä tavalla menetellä ehkä tässä yhteydessä on hyvä todeta että eduskuntaan on perustettu uskonnon ja omantunnon vapauden ryhmä jossa jossa allekirjoittanut on puheenjohtajana ja ja edustaja wallin varapuheenjohtajana ja onko niin että tästä tulee kenties ensimmäinen keissi jota rupeamme pohtimaan miten tällä tavalla näin yksipuolisesti voidaan lähteä purkamaan tämä sopimus joka on valtiovallan ja kirkkojen kesken tehty

kristillisdemokraatit on omassa vaihtoehtobudjetissaan esittänyt sitä että nämä indeksijäädytetyt varat kokonaisuudessaan palautetaan koska nämä ovat todellakin sitten seurakuntien näkökulmasta hyvin merkittäviä valtiontalouden näkökulmasta nämä eivät sinällänsä ole niin suuren suuria ja siinä mielessä olisi äärimmäisen tärkeää että valtiovalta osoittaisi sen että se on luotettava

käytäntöä niin että tämä olisi myöskin yli vaalikausien yli erilaisten hallituskoalitioitten jos tämä sopimus heti ensimmäisessä mahdollisessa tilanteessa lähtee tällä tavalla purkautumaan niin miten me sitten tulevaisuudessakaan voimme luottaa siihen että tästä tullaan pitämään kiinni minun mielestäni tämä on todellakin paljon paljon isompi asia kuin pelkästään tällainen

edustaja myllykosken lähestymistapa tähän on ehkä ei niinkään verotuksellinen vaan periaatteellinen kysymys siitä että kuulun kirkkoon ja maksan kirkollisveroa maksan sitä sen tähden että aikanaan lapseni olivat pieniä ja minä sain nakkilan seurakunnalta hyviä palveluja että tulivat auttamaan iltapäiväkerhotoiminnalla sitä

olisi tässä kohtaa kunniavelka jota mielelläni maksan että seurakunnassa voi olla tällaisia toimia jotka edesauttavat lapsiperheitä ja tekevät paljon muutakin hyvää niin tässä kohtaa en pidä kyllä kovinkaan kohtuullisena sitä ajatusmallia vaan tulen miettineeksi että jos olisin oikein nuuka niin eroaisin kirkosta sen vuoksi että jotka eivät kuulu kirkkoon rahastavat minua mutta

nyt aio tätä ratkaisua tehdä valtiovallan päätöksen takia teen sen sitten omasta tahdostani ja oman harkintani mukaan mutta pidän tätä kyllä käsittämättömänä on varmaan melkoinen toive että voidaan ajatella että tämä nyt täällä eduskunnassa enää muuttuisi mutta jos se vain olisi mahdollista niin tässä kyllä olisi tavallaan suomen valtiovallan maineesta kysymys nyt tässä kohtaa se tietysti kulminoituu hallitukseen ja eduskuntaan että sopimusrikkomukseen ei tällä tavoin ryhdyttäisi

herra puhemies on oikein hyviä puheenvuoroja tässä käytetty jo heti ensimmäisenä edustaja paateron puheenvuoroa kuuntelin tarkasti ja oikein mieluusti kaiken muun kyllä olisin allekirjoittanut paitsi tosissaan ruotsalaisethan eivät jostakin syystä olleet sitä kannattamassa ja tiedän taas että jos siellä hallintovaliokunnassa kristillisdemokraatteja olisi ollut niin varmasti olisivat kannattaneet mutta niin kuin edustaja essayah totesi meillähän on siinä kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa tämä todettu ja ollut esillä tosissaan kirkko tekee paljon paljon kaikenlaista myös myös sosiaalipuolella ja yhteiskunnallista hyvää ja yhteiskunnallisia tehtäviä on moninaisia halusin nostaa vielä esiin että on tosissaan ajateltu että yhteiskunnallisista tehtävistä

evankelis luterilaiselle kirkolle jos ajatellaan nettokustannuksia ovat yhteensä noin sataneljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa vuodessa todella tuo valtionavustusten nykytaso ei kata kaikkia lakisääteisten tehtävien kustannuksia kuten ei aiemmin kattanut se yhteisövero osuuskaan kyllä jos ajatellaan että valtio jollakin tavoin arvostaa kirkon itsenäisyyttä olisi kaiken järjen mukaista että se korvaa todella nämä lakisääteisistä tehtävistä koituvat kulut aivan täysimääräisesti ja jos vielä ajatellaan että semmoinen sopimus on tehty niin onhan se aivan ennenkuulumatonta tietyllä tavalla että tämmöisiin asioihin vuoden päästä tehtäisiin muutosta eikä ole oikeudenmukaista että pienenevä joukko sitten kustantaisi kaikkien toistenkin kuluja toivoisin että kun äänestys tulee tämä olisi sellainen äänestys jossa jossa voisivat sitten nappulat olla sillä tavalla että tämä esitys joka todetaan monella tavoin tavoin huonoksi

arvoisa herra puhemies vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuun alusta kaksituhattakolmetoista tämän lain taustalla oli ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten huono hoito heidän kaltoinkohtelunsa ja tämän jälkeen tehtiin selvitys jonka mukaan kymmenestä hoitolaitoksesta yhdeksässä oli jotakin huomautettavaa tämän takia oli ehdottoman tärkeätä että eduskunta yksimielisesti hyväksyi uuden vanhuspalvelulain joka monella tapaa paransi ikäihmisten elämäntilannetta kun laki hyväksyttiin siinä vahvistettiin ikääntyneiden oikeusturvaa osallisuutta hyvinvointia ja toimintakykyä lain seurauksena ympärivuorokautisen hoidon laatu on parantunut nyt hallitus kuitenkin murentaa tätä lainsäädäntöä

hallitus esittää että vanhuspalvelulain kuntien käytettävissä olevaa asiantuntemusta koskevasta kymmenennestä pykälästä poistettaisiin listaus ammattialoista joista kunnalla tulee olla käytettävissään erityisasiantuntemusta listauksen mukaan erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoito ja sosiaalityön geriat rian lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta

osaamisen heikentämistä ja listauksen poistamista on perusteltu sillä ettei kuntia voida velvoittaa pitämään erityisosaamista tämä on ollut hämmästyttävä perustelu sillä tulevaisuudessa sosiaali ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille mikä mahdollistaa entistä paremmin näiden osaamisalueiden erityisosaamisen saamisen maakunta alueella tästä syystä mielestäni ja mielestämme tämä tämä esitys ei ole perusteltavissa

laadukkaan ja eettisesti kestävän sosiaalihuollon tae vanhustyön osaamisen vaatimuksia siis käytännössä lasketaan vaikka hyvä osaaminen on edellytys paitsi hyvälle hoidolle ja riittävän monipuoliselle palvelutarpeen arvioinnille myös hyvälle johtamiselle ja palveluiden kehittämiselle mitkä taas mahdollistavat vaikuttavan kustannustehokkaan toiminnan

perusteluna on esitetty että näin poistetaan ja kevennetään päällekkäistä sekä yksityiskohtaista säätelyä perustelu vaikuttaa kuitenkin hataralta sillä ikääntyneille on tehtävä myös joka tapauksessa palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelmakokonaisuus jotka joudutaan joka tapauksessa tekemään esimerkiksi vastuutyöntekijän ammattipätevyyden omaavan henkilön

vastuutyöntekijän poistamisesta kärsivät eniten heikoimmassa asemassa olevat ja yksinäiset vanhukset valvovat viranomaiset ovat esittäneet lain valmistelun yhteydessä ja valiokunnan asiantuntijakuulemisessa vakavan huolensa vanhusten oikeudesta saada palveluita esimerkiksi sosiaali ja terveysalan valvontavirasto valvira katsoo omassa lausunnossaan ettei vanhuspalvelulain vastuutyöntekijää koskevan pykälän

herra puhemies kannatan edustaja kiljusen tekemää esitystä tämän

ensimmäisen lain hylkäämisestä

tämä esitys joka nyt on tuotu on eriskummallinen kolme vuotta sitten säädettiin vanhuspalvelulaki jossa ihan hyvin realistisesti kuvattiin mitä osaamista tarvitaan vanhuspalveluissa jotta voidaan edesauttaa sitä että ikääntyneet ihmiset jaksaisivat paremmin ja pärjäisivät ja ja heidän hyvinvointinsa olisi mahdollisimman hyvin turvattu ja nyt tätä osaamisluetteloa halutaan purkaa tästä tulee mieleen että että hallitus haluaa tällä pidentää sitä listaa jolla voidaan sitten kehuskella että normeja on purettu mutta eihän tässä mitään järkeä ole arvoisa

arvoisa puhemies kannatan edustaja tanuksen tekemää vastalauseen kaksi mukaista esitystä eli sitä että toinen lakiehdotus hyväksytään ja ensimmäinen lakiehdotus hylätään ehkä sen verran vielä tästä että todella niin kuin edellä puhujat ovat sanoneet on vaikea nähdä että tällä saadaan haettua säästöä nämä muistaakseni laskujen mukaan kaksitoista pilkku viisi miljoonaa ja toisesta esityksestä noin viisitoista miljoonaa

euroa sen takia että erityisasiantuntemusta omaavat henkilöt eivät yleensä ole olleet mitään lisähenkilöitä vaan kunnissa on haluttu pitää huolta että tiimistä löytyy näitä erityisosaajia jos ajatellaan vaikkapa lääkehoidon ja ravitsemuksen ja monialaisen kuntoutuksen osaajia jos näitä ei enää tulevaisuudessa ole niin silloin varmasti on suurempi riski siihen että esimerkiksi lääkkeitten yhteensopimattomuutta ja mahdollisesti ylilääkintää ja sitä myöten tapaturmia saattaa seurata jolloinka nämä kustannukset aivan varmasti tulevat nousemaan sitten tämä omahoitajajärjestelmän purkaminen on myöskin toinen tämmöinen erikoisuus koska nimenomaan juuri ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat vanhukset jotka ovat olleet kykenemättömiä katsomaan omien palveluittensa perään näitä omahoitajia tarvitsevat ja siinäkin mielessä ajattelen että tämäntyyppinen ikään kuin säästötoimenpide ei todellisuudessa mitään säästöjä ole tuomassa minun mielestäni tämmöinen norminpurkaminen norminpurkamisen tähden elikkä siten että oikeasti heikennetään kaikkein huonoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta on kyllä kyllä hyvin kylmää pitäisi pitää huolta tästä vanhuspalvelulain laadusta me olemme paljon puhuneet täällä hoitajamitoituksesta mutta tätä vanhuspalvelulain sisältämää laatuvaatimusta ei saisi heikentää

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion koulutuskorvauksen maksamista koskevia säännöksiä siten että valtion korvausta erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutukseen maksettaisiin jatkossa myös yliopistoille esityksessä ehdotetaan että lakiin lisättäisiin koulutuskorvauksen maksamisesta yliopistoille uusi pykälä jonka mukaan erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle korvattaisiin valtion varoista korvausta erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta aiheutuvista kustannuksista erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksen korvaus perustuisi koulutuksen suorittaneiden lääkä rien ja hammaslääkärien lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen kyseessä oleva hallituksen esitys on kannatettava pidän erittäin tärkeänä myös erikoislääkärikoulutuksen kehittämistä uudistus antaisi nykyistä paremmat mahdollisuudet kehittää ja koordinoida erikoistumiskoulutuksen sisältöä ja laatua sekä ohjata erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoisalakohtaista ja alueellista tasapainoa tämän ohella kannatan lähtökohtaisesti valiokunnan tekemää mietintöä mutta katson että mietinnön perusteluihin kappaleeseen kaksi sisältyy puutteita erikoistumiskoulutuksen aidon opiskelijavalinnan kehittämisen ja järjestämisen kannalta lääkäriliiton lausunnon mukaisesti esitän valiokunnan mietintöön muutoksia valiokunnan mietinnön kaksi todetaan että erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalintojen ja uravalinnan ohjauksen kehittämisellä laatu ja seurantajärjestelmän käyttöönotolla erikoistujien osaamisen arvioinnilla ja erikoistujien niin sanottujen koulutusväylien valmistelulla on esityksen mukaan mahdollista lyhentää pitkiä koulutusaikoja ja parantaa koulutuksen sisältöä ja laatua sekä epätasapainossa olevaa erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien erikoisalakohtaista erikoisalakohtaista ja alueellista jakautumista valiokunnan mietinnön edellä mainitussa kohdassa ei ole riittävästi huomioitu erikoistumisvalintaan osallistuvien henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumista samaan erikoistumisalaan hakeutuvilla henkilöillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet pyrkiä kyseessä olevalle erikoistumisalalle sen lisäksi että uudistamisessa pyritään valiokunnan mietinnön mukaisesti löytämään uusia kehittämismahdollisuuksia ja suunnitelmia tulee myös panostaa näiden todelliseen toteuttamiseen käytännössä elikkä ei riitä pelkkä asioiden kehittäminen tai suunnittelu vaan ne pitää viedä käytäntöön eli eli alkaa toteuttaa niitä muutoin ei voida puhua todellisesta uudistamisesta hallituksen esityksen tavoitteena on myös lyhentää koulutuksen kestoa nykyisestä noin kahdeksasta viiva kymmenestä vuodesta lähemmäs tavoiteaikaa joka on viisi viiva kuusi vuotta lääkäriksi tai hammaslääkäriksi valmistumisesta lyhentämisellä pyritään saamaan erikoislääkäreitä ja ja erikoishammaslääkäreitä nopeammin työelämään tilanteessa jossa eläköityminen lisää uhkaa erikoislääkäri ja

erikoishammaslääkäripulasta esitetyillä muutosesityksillä on suuri vaikutus myös erikoistuvan henkilön motivaation lisäämisessä millä taas on keskeinen rooli edellä mainitun tavoitteen toteutumisessa koulutuksen kestoaikojen lyhentymisessä

perustelujen toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti erikoistumiskoulutuksen aidon opiskelijavalinnan kehittämisellä ja järjestämisellä uravalinnan ohjauksen kehittämisellä valtakunnallisen laatu ja ja seurantajärjestelmän kehittämisellä ja käyttöönotolla erikoistujien osaamisen arvioinnilla ja erikoistujien niin sanottujen koulutusväylien valmistelulla on esityksen mukaan mahdollista lyhentää pitkiä koulutusaikoja ja parantaa koulutuksen sisältöä ja laatua sekä epätasapainossa olevaa erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien erikoistumisalakohtaista ja alueellista jakautumista

myös mietintöön varsinkin kun nämä asiat tulivat esille myös valiokunnassa silloin kun meillä oli erityisosaajia kuultavina muun muassa lääkäriliiton edustaja nosti näitä asioita esiin ja silloin kuulemistilaisuudessa esitimme kysymyksiä joihin lääkäriliiton ja myös helsingin ja tampereen yliopistojen edustajat vastasivat halusin että nämä lääkäriliiton esiin nostamat näkökohdat siitä että ei riitä pelkkä asioiden suunnittelu ja kehittäminen vaan tulee tuoda ne käytäntöön ja alkaa järjestää niitä näkyisivät paremmin myös meidän

puhemies kannatan edustaja tanuksen esittämän vastalauseen mukaista valiokunnan mietinnön perustelujen toisen kappaleen tekstimuutosta